ainoaan käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen kolmas asia käsittelyn pohjana on perustuslakivaliokunnan mietintö kaksikymmentäyksi nyt päätetään siitä antaako eduskunta suostumuksensa edustaja mäenpään syytteeseen asettamiseen siitä rikoksesta jota syyttämislupaa koskevassa pyynnössä tarkoitetaan totean että perustuslain pykälän mukaisesti edustaja on esteellinen osallistumaan päätöksentekoon häntä henkilökohtaisesti koskevassa asiassa hän saa kuitenkin osallistua asiasta täysistunnossa käytävään keskusteluun esittelypuheenvuoro perustuslakivaliokunnan puheenjohtaja ojala niemelä
arvoisa rouva puhemies valtakunnansyyttäjä on kuudestoista ensimmäistä kaksituhattakaksikymmentä lähettänyt eduskunnalle perustuslain kolmannenkymmenennen pykälän toisessa momentissa tarkoitetun syyttämislupaa koskevan pyynnön jossa pyydetään mainitussa momentissa tarkoitettua suostumusta asettaa kansanedustaja juha mäenpää syytteeseen hänen valtiopäivillä kahdestoista kuudetta kaksituhattayhdeksäntoista lausumansa johdosta

momentin mukaan kansanedustajaa ei saa asettaa syytteeseen eikä hänen vapauttaan riistää hänen valtiopäivillä lausumiensa mielipiteiden tai asian käsittelyssä noudattamansa menettelyn johdosta ellei eduskunta ole suostunut siihen päätöksellä jota vähintään viisi kuudesosaa annetuista äänistä on kannattanut perustuslaki tai eduskunnan työjärjestys ei sisällä erityisiä säännöksiä tällaisen syyttämispyynnön käsittelystä eduskunnassa itsenäisyyden aikana eduskunta on käsitellyt tätä ennen kolmessa tapauksessa pyyntöä asettaa syytteeseen hänen valtiopäivillä lausumiensa mielipiteiden johdosta kaikissa tapauksissa perustuslakivaliokunta on antanut asiasta mietinnön jonka pohjalta asia on käsitelty täysistunnossa vuoden tuhatyhdeksänsataakolmekymmentäkaksi valtiopäivillä perustuslakivaliokunta ehdotti että eduskunta päättäisi antaa suostumuksensa edustajan syytteeseen panemiseen valiokunnan mietinnössä omaksuttu kanta ei kuitenkaan saanut vaadittavaa määräenemmistöä taakseen

syytteeseen hänen valtiopäivillä esittämiensä mielipiteiden johdosta vuoden tuhatyhdeksänsataakolmekymmentäkaksi valtiopäivillä perustuslakivaliokunta omaksui kannan jonka mukaan eduskunnan ei ole asiaa käsitellessä tutkittava syyllisyyskysymystä eli kysymystä siitä oliko kirjelmässä väitetty teko luettava edustajan syyksi rikoksena sillä sen tutkiminen on tuomioistuimen asia valiokunnan arvion kohteena on voidaanko kansanedustajan perustuslaissa säädetty immuniteetti tämänkaltaisessa rikosasiassa murtaa valiokunta ei arvioi syyllisyyskysymystä mutta arvioinnissa ei voida sivuuttaa rikos ja rikosprosessioikeudellisia kysymyksiä syytekynnyksestä lisäksi asian käsittelyssä tulee arvioitavaksi kansanedustajan sananvapauden suhde rikosoikeudelliseen vastuuseen erityisesti euroopan ihmisoikeustuomioistuimen käytännön valossa valiokunnalla oli ratkaistavana kaksi keskeistä kysymystä suojaako pykälän toinen momentti kansanedustajan harkinnanvaraista syyttämättä jättämistä vastaan valtakunnansyyttäjän kirjelmässä lähdetään tulkinnasta jonka mukaan perustuslain kolmannenkymmenennen pykälän toinen momentti suojaa kansanedustajaa paitsi syytteeseen asettamiselta ja ja siitä mahdollisesti seuraavalta tuomiolta ja rangaistukselta myös sellaiselta syyttäjän ratkaisulta jossa syyttäjä toteaa kansanedustajan todennäköisin syin syyllistyneen rikokseen hänen valtiopäivillä lausumiensa mielipiteiden johdosta mutta luopuu syytetoimenpiteistä eduskunnan suostumus tarvittaisiin tämän tulkinnan mukaan paitsi syytteeseen asettamiseen myös harkinnanvaraiseen syyttämättä jättämiseen perustuslakivaliokunta katsoo että eduskunnan täysistunnon päätös koskee vain sitä annetaanko lupa syytteen nostamiseksi kansanedustajaa vastaan vai ei perustuslaista ei löydy tukea tulkinnalle että myös syyttämättä jättämistä koskeva päätös edellyttäisi eduskunnan määräenemmistön suostumusta perustuslain tulkinta vastoin sen nimenomaista sanamuotoa olisi poikkeuksellista minkä vuoksi on perusteltua että lupa tarvitaan vain syytteen nostamiseen jos syyttämisluvan myöntämiseen ei eduskunnan äänestyksessä löydy vähintään viiden kuudesosan enemmistöä on valtakunnansyyttäjän päätettävä jättää syyte nostamatta syyteoikeuden puuttumisen perusteella toinen ratkaistava kysymys koski sitä ehdottaako valiokunta luvan antamista syyttämiseen valtakunnansyyttäjä lähtee syyttämispyynnössä toteuttamassaan rikosoikeudellisessa arvioinnissa siitä että edustaja mäenpään puheenvuorossa olisi mahdollisesti kysymys sellaisesta kiihottamisesta kansanryhmää vastaan jota olisi arvioitava euroopan ihmisoikeussopimuksen kymmenennessä artiklassa tarkoitettujen sananvapauden rajoitusperusteiden kautta kysymys ei toisin sanoen valtakunnansyyttäjän näkemyksen mukaan olisi vakavimmasta vihapuheen muodosta jollaista tulisi arvioida euroopan ihmisoikeussopimuksen artiklassa tarkoitettuna oikeuksien väärinkäyttönä euroopan ihmisoikeustuomioistuimen ratkaisukäytäntöä venetsian komitean suosituksia ja euroopan parlamentin asiaa koskevaa käytäntöä koskeva tarkastelu osoittaa että kansanedustajan puhevapauden on oltava huomattavan vahva

huolimatta myös parlamentaariseen sananvapauteen voidaan katsoa kohdistettavan rajoituksia ja tietyissä tilanteissa parlamentaarinen immuniteetti voidaan peräyttää merkitystä saattaa olla silläkin seikalla että riippumattomassa tuomioistuimessa toteutetun rikosprosessin kautta asiaan on mahdollista saada selvyys perustuslakivaliokunta korostaa poliittisen sananvapauden laajuutta ja toteaa että siihen puuttumiselle tulee asettaa painavat perusteet ja puuttumisen tulee toteutua vain harvinaisissa tilanteissa joissa puuttumiselle on hyväksyttävät perusteet toisaalta myös parlamentissa toteutettuun puheeseen tai ilmaisuun voidaan puuttua jos kysymys on puheesta joka täyttää euroopan ihmisoikeustuomioistuimen ratkaisukäytännössä määritellyt sananvapauden rajoittamiseen oikeuttavat perusteet valiokunta kiinnittää huomiota siihen että kansanedustajan syyttämisen mahdollistava perustuslain pykälän toisen momentin sääntely merkitsee myös sitä ettei edustajan puhevapauden ole tarkoitettu olevan rajoittamaton perustuslain momentissa tarkoitetussa syyttämisluvassa ei kysymys kansanedustajan syyllisyyden vahvistavasta lausumasta eduskunnan ei syyttämislupaa koskevaa asiaa käsitellessä tule tutkia syyllisyyskysymystä eli sitä onko syyttämislupaa koskevassa pyynnössä tarkoitettu teko luettava edustajan syyksi rikoksena näin myös mahdolliset syyksiluettavuuteen eli tahallisuuteen liittyvät kysymykset jäävät syyttämislupaa koskevan arvioinnin ulkopuolelle perustuslakivaliokunnan mielestä syyteluvasta päätettäessä voidaan kuitenkin ottaa huomioon myös lausuman esittämisolosuhteet ja muut tekoon liittyvät seikat jos valiokunta päätyisi niiden perusteella olevan ilmeistä ettei kyseessä voisi olla rikos tässä tapauksessa valiokunta ei katso näin perustuslakivaliokunta on aikaisemmassa syyttämislupaa koskevassa käytännössä kiinnittänyt huomiota muun muassa siihen näyttääkö edustajan lausunto olevan tehty ilkivallasta tai tarkoitettu loukkaukseksi vai vakavaksi asialliseksi arvosteluksi ja ovatko esitetyt väitteet ilmeisesti perättömiä ja miten törkeästä rikoksesta saattaa olla kysymys mainitut näkökohdat ovat edelleen soveltuvin osin merkityksellisiä perustuslain momentissa tarkoitettua syyttämispyyntöä arvioitaessa erityistä painoarvoa voidaan antaa sille miten vakavasta rikoksesta syyttämispyynnössä on kysymys tässä tiettyä merkitystä on myös sillä arviolla miten edustajan toiminta näyttäytyy suhteessa edustajan laajaan puheoikeuteen ja edustajan tapaan ilmaista poliittinen sanomansa kiihottamista kansanryhmää vastaan voidaan pitää vakavana tekona jolla loukataan perustuslain ensimmäisen pykälän momentissa tarkoitettua ihmisarvoa ja kuudennessa pykälässä tarkoitettua yhdenvertaisuutta vaikka poliittinen sananvapaus on erityisen vahvaa ja kansanedustajan puhevapauden tulee olla huomattavan laajaa myös siihen voidaan kohdistaa rajoituksia niin euroopan ihmisoikeustuomioistuimen ratkaisukäytännön kuin perustuslakivaliokunnan aiemman tulkintakäytännön perusteella jossa on korostettu että parlamentaarista immuniteettia ei ole tarkoitettu ulotettavaksi rikollisen toiminnan suojaksi perustuslakivaliokunnan mielestä perustuslaissa turvattua kansanedustajan koskemattomuutta ja puhevapautta ei ole tarkoitettu eduskunnan valtiopäivätoiminnan käyttämiseen perustuslain ensimmäisessä pykälässä turvatun ihmisarvon ja pykälässä turvatun yhdenvertaisuuden loukkauksiin perustuslakivaliokunta esittää että eduskunta päättää antaa suostumuksensa edustaja mäenpään syytteeseen asettamiseen siitä rikoksesta jota syyttämislupaa koskevassa pyynnössä tarkoitetaan tämä ratkaisu ei ollut yksimielinen vaan äänestystulos
tämän keskustelun aluksi haluan muistuttaa kaikkia edustajia vakaasta ja arvokkaasta esiintymisestä

arvoisa rouva puhemies sananvapaus on keskeisiä demokraattisia perusarvoja ja sananvapautta pitää puolustaa tiukasti sananvapaus sisältää aina myös vastuun puheella voi myös rajoittaa muiden sananvapautta vihapuheella kiihottamisella kansanryhmiä vastaan ja maalittamisella pelotellaan ihmisiä ja yritetään hiljentää heidät ja luonteeltaan rasistiset ja muukalaisvihamieliset rikokset loukkaavat ihmisoikeuksia ja uhkaavat oikeusvaltion periaatteita ja demokratian vakautta perustuslakivaliokunta on aiemmin painottanut että kiihottaminen kansanryhmää vastaan ei nauti perustuslain arvoisa rouva puhemies perustuslain linjaus kansanedustajan koskemattomuudesta on äärimmäisen tärkeä se ei kuitenkaan tarkoita että kansanedustajat olisivat lain yläpuolella kansanedustajan on kannettava puheistaan vastuu myös eduskuntasalissa pitämistään puheista poliittinen puhe nauttii ehkäpä suurinta mahdollista erityisesti istuntosalissa pidettävä puhe kansanedustajankaan sananvapaus ei kuitenkaan ole absoluuttinen tätä tukevat muun muassa eitn käytäntö ja venetsian komitean tulkinnat myös se että perustuslaki mahdollistaa kansanedustajan syytteeseen asettamisen merkitsee

ei ole tarkoitettu tarkoitettu olemaan rajoittamaton parlamentaarisen koskemattomuuden tarkoitus ei ole eikä sen tule olla arvoisa rouva puhemies vallan kolmijako oppi on perustava osa länsimaisten demokratioiden hallintomuotoa emme ota kantaa itse syyllisyyskysymykseen se on riippumattoman ja itsenäisen tuomioistuimen tehtävä valtakunnansyyttäjä katsoo edustaja mäenpään syyllistyneen todennäköisin syin kiihottamisrikokseen eikö silloin olisi oikein antaa tuomioistuimelle oikeus ja mahdollisuus tutkia mahdollista rikosta yksikään perustuslakiasiantuntija ei suosittanut valiokunnalle edustaja mäenpään syytesuojan säilyttämistä arvoisa rouva puhemies perustuslakivaliokunta on arvioinut syytesuojan purkamista oikeudellisesta näkökulmasta kuullut asiantuntijat ovat olleet samalla kannalla kuin valiokunnan enemmistö se ettei oikeuslaitokselle

ja ratkaisu jolla halutaan suojella edustajaa mahdolliselta rikosoikeudelliselta vastuulta perussuomalaiset ja kristilliset ovat ilmoittaneet vastustavansa luvan antamista syytteen nostamiselle tämän kannalla oli myös kaksi kolmasosaa kokoomuksen edustajista perustuslakivaliokunnassa tämä joukko siis haluaa poliittisista syistä suojella vihapuhetta ja rasismia mahdolliselta syytteeltä ja tuomiolta

arvoisa rouva puhemies edustaja paavo arhinmäki antoi tässä malliesimerkin poliittisesta puheesta jossa jossa oikeudellisilla seikoilla ei ollut merkitystä ja tällaiseenkin puheeseen toki tietysti edustajalla tässä salissa on oikeus sitä vallan perustuslaki turvaa puheen sopivuutta ja asiallisuutta voi sitten kukin arvioida sen mukaan hyväksi katsoo kuten todettua perustuslaki turvaa sananvapautta ja aivan erityisesti se turvaa poliittisen puheen vapautta kuten täällä valiokunnan puheenjohtaja aiemmin totesikin tässä salissa käytetyt puheenvuorot kuuluvat sananvapauden ydinalueelle meillä on perustuslain säätäjä aivan perustellusti katsonut että ainoastaan poikkeuksellisissa tapauksissa ja hyvin korkean enemmistön eduskunnassa sen hyväksyessä syytelupa tulisi antaa siitä mitä kansanedustaja

politiikkaa ei tehtäisi oikeusistuinten kautta vaan pyrittäisiin siihen että ainoastaan sellaisissa tapauksissa joissa tällainen oikeusteitse käytävä asia on erityisen tarpeellista tai välttämätöntä syytesuoja avattaisiin

kyseinen käytetty puheenvuoro senlaatuinen että se yleisen tai yksityisen intressin vuoksi olisi perusteltua viedä tuomioistuimiin asti ja ovatko ne eduskunnan sisäiset kurinpitomenettelyt joita perustuslaki mahdollistaa ja jopa edellyttää toimineet tässä tapauksessa

vastalauseessa jonka viisi perustuslakivaliokunnan jäsentä on on jättänyt todetaan että tässä tapauksessa kyse olisi sellaisesta teosta että epäilty rikos olosuhteet huomioon ottaen olisi senlaatuinen että syyteluvan todennäköinen seuraus olisi vain seuraamusluontoinen syyttämättäjättämispäätös tai oikeudessa tuomittava vähäinen sakkorangaistus ja ja tämä tulisi ottaa tässä huomioon tämän ja muiden vastalauseessa esitettyjen perustelujen johdosta

perustuslakivaliokunta on tehnyt asiaa pohtiessaan hyvää työtä ja enemmistön kanta on mielestäni juridisesti hyvin perusteltu henkilökohtaisesti olen sitä mieltä että meitä kaikkia myös kansanedustajia tulee koskea samat lait meidän kansanedustajien on vastattava oikeudellisesti sellaisesta puheesta jota valtakunnansyyttäjä epäilee perustuslaissa turvattua ihmisarvoa ja yhdenvertaisuutta loukkaavaksi kun perustuslakia tulkitseva perustuslakivaliokunta puoltaa syyttämisluvan myöntämistä samoin kuin valiokunnassa kaikki asiantuntijat keitä kuultiin on lupa minusta tarkoituksenmukaista ja perusteltua myös myöntää kansanedustajina me emme voi käyttää puhevapauttamme miten vain emme ainakaan toisen henkilön perustuslaissa turvattujen oikeuksien loukkaamiseen arvoisa rouva puhemies kiihottamista kansanryhmää vastaan on pidettävä vakavana tekona se on yhteiskunnalliselta merkitykseltään laajakantoinen rikos ja sillä loukataan perustuslaissa turvattuja ihmisarvoa ja yhdenvertaisuutta euroopan ihmisoikeustuomioistuimen ratkaisukäytäntö joka koskee vihapuhetta korostaa nimenomaan teon vakavuutta ja torjuvaa suhtautumista siihen eduskunnan tulisikin syyttämislupa myöntämällä osoittaa että kansanedustaja sanoa mitä vain arvoisa rouva puhemies asia tulisi mielestäni saattaa riippumattoman tuomioistuimen ratkaistavaksi ja näen sen olevan erittäin tärkeää kaikkien kannalta olen pettynyt että tästä asiasta täällä eduskunnassa tuli poliittinen näytelmä kun itse näen että tuomioistuimen ratkaisulla olisi merkitystä oikeudellisten rajojen hakemisessa yhteiskunnallisesti tärkeään kysymykseen edustajan puhe ja sananvapaudesta se missä sananvapauden rajat kulkevat ei voi eikä saa olla poliittinen kysymys se on mitä suurimmassa määrin juridinen kysymys kokoomuksen enemmistö tukee perustuslakivaliokunnan kantaa enemmistön kantaa koska katsomme ettei kansanedustajan koskemattomuutta ja puhevapautta ole tarkoitettu ihmisarvon ja yhdenvertaisuuden loukkauksiin eikä rikollisen toiminnan suojaksi kiitos

puhemies me emme ole täällä arvioimassa edustaja mäenpään syyllisyyttä vaan sitä tulisiko hänen mahdollista syyllisyyttään tarkastella siten kuten muidenkin ihmisten syyllisyyttä suomessa tarkastellaan

on tarkoitettu suojaamaan korostetusti edustajantoimen häiriötöntä hoitamista se nousee siitä historiasta jossa parlamenttien toimintaa erityisesti niiden opposition toimintaa on häiritty muun muassa oikeudellisia välineitä käyttäen

on korostanut että kysymys on pikemminkin spontaanista lausumasta kuin huolellisesti harkitusta harkitusta ja yksiselitteisestä kannanotosta

minä kannatan sitä että pidetään aika korkea kynnys sananvapauden rajoja paaluttavien säännösten käyttämiseen sananvapaus on vakava asia ja pyrkimyksenä pitäisi olla pitää se niin laajana kuin mahdollista

kansanedustajan syytesuojan olemusta suomen eduskunta ei ole koskaan antanut lupaa asettaa kansanedustaja syytteeseen eduskunnassa pidetyn puheen vuoksi olemme siis todella historiallisen päätöksen äärellä ja tämän toivoisin herättelevän kaikkia ennennäkemättömän syyteluvan antaminen tarkoittaisi että edustaja mäenpään puhe oli ennennäkemättömän kauhea pahinta mitä tässä talossa on kuultu yli sataan vuoteen jokainen voi itse pohtia onko näin perussuomalaisia ryhdikkäästi toimineita kokoomusedustajia on moitittu siitä että nämä eivät kunnioita lakia oikeuslaitosta asiantuntijoita tai edes perustuslakivaliokuntaa nämä ovat hyvin erikoisia moitteita perustuslaki nimenomaan antaa asiassa yksinomaisen päätösvallan eduskunnan täysistunnolle ja kansanedustajille ei valtakunnansyyttäjälle ei medialle ei asiantuntijoille ei edes perustuslakivaliokunnalle vaan täysistunnolle edustajat eivät voi paeta kenenkään selän taakse jokainen teistä vastaa ja päättää omasta äänestään yksin monet sanovat että kansanedustaja ei ole lain yläpuolella ja ettei perustuslain pykälää ole tarkoitettu suojaamaan rikollista toimintaa nämäkin ovat mielenkiintoisia väittämiä syytesuojan ainoa tarkoitushan on estää syytteen nostaminen silloin kun syyttäjä katsoo rikoksen tapahtuneen tässä mielessä perustuslain kolmaskymmenes pykälä nimenomaan on tarkoitettu niin sanotusti suojaamaan rikollista toimintaa perustuslain säätäjät ovat nimenomaan halunneet että kansanedustaja edustajantoimessa esitettyjen puheidensa osalta on tavallisen lainsäädännön ulottumattomissa jos tämä asiaintila halutaan muuttaa on pyrittävä muuttamaan perustuslakia eikä sivuuttamaan sen sisältöä syytesuojaan eli parlamentaariseen immuniteettiin on painavat perusteet kautta maailman kautta historian huonoilla vallanpitäjillä on ollut halu vaientaa kriitikot institutionaalisella väkivallalla esimerkiksi sulkemalla nämä vankilaan mielisairaalaan tai uudelleenkoulutusleireille tai tekemällä heistä sosiaalisia hylkiöitä tämä on helpompaa kuin kritiikkiin vastaaminen ja sen vääräksi osoittaminen kritiikin vaientaminen väkivalloin on kalteva pinta tämä olisi ensimmäinen kerta kun eduskunta antaa luvan syyttää edustajaa puheesta mutta tämä ei suinkaan olisi viimeinen kerta tästä tulisi toimintatapa ja syyttämispyyntöjen perusteet kävisivät kerta kerralta absurdimmiksi kiitos

arvoisa puhemies perustuslaissa säädetty immuniteetti turvaa demokratiassa välttämätöntä laajaa sananvapautta ja kriittistä yhteiskunnallista keskustelua kansanedustajat eivät kuitenkaan ole lain yläpuolella ja hyvä niin olisi hyvin elitististä lähettää eduskunnasta viesti että estäisimme rikosoikeuden toteutumisen että kansanedustajina rikosoikeudellinen vastuu ei koskisi meitä olemme tänään tämän käsiteltävän asian johdosta oikeusvaltion ytimessä kiihottaminen kansanryhmää vastaan on ihmisoikeusrikos ja sananvapaus perusoikeutena ihmisoikeuksien ydintä sananvapaus ei kuitenkaan koske ihmisarvoa ja yhdenvertaisuutta loukkaavaa puhetta arvoisa puhemies meistä ihan jokaisen on kannettava vastuu sanoistamme kansanedustajilla on tässä ihan erityinen vastuu asetamme usein askelmerkit sille mikä yhteiskunnassa laajemmin on hyväksyttyä ja kuinka pitkälle normaaliuden rajoja voidaan venyttää suurimmalle osalle kansanedustajista vastuu omista sanoista ei näytä tuottavan ongelmia arvoisa puhemies sanat ovat tekoja varsinkin poliittisessa retoriikassa ja sanoilla on seurauksia ihmisten arkielämään esimerkiksi rasistisilla sanoilla kielikuvilla ja itsetarkoituksellisesti kontekstistaan irrotetuilla lauseilla oikeutetaan arjessa ihmisten eriarvoistavaa syrjivää ja rasistista kohtelua

toistuu myös tänään euroopassa ja globaalisti myös siksi tämä päivä on niin merkityksellinen arvoisa puhemies toisin kuin monet täälläkin usein väittävät ei sananvapaustilanne suomessa ole ongelma vaan maa on mittausten kärjessä sananvapauden toteutumisessa sen sijaan sananvapautta uhkaa tällä hetkellä etupäässä verkossa leviävä rikollinen vihapuhe ahdistelu ja häirintä jolla pyritään pelottelemalla vaientamaan ihmisoikeuksia puolustavia arvoisa puhemies vihapuheen kriminalisoinnit eivät rajoita ärhäkästä poliittista ja yhteiskunnallista kannanottamista kriittinen yhteiskunnallinen keskustelu on edelleenkin erittäin tervetullutta valtaosalle kansasta on täysin mahdollista käydä aroista yhteiskunnallisista aiheista keskustelua ihmisarvoa kunnioittaen ilman vihapuheen lietsontaa kun taas tietyille ryhmittymille se näyttää olevan

arvoisa puhemies vallanpitäjä ei saa polkea ihmisoikeuksia ilman mitään seurauksia eikä kansanedustajan pitäisi saada rikkoa suomen lakeja vapaasti meidän tehtävämme on säätää lakeja ei asettua niiden yläpuolelle kansanedustajien puhevapaus on hyvin laaja mutta viharikoksia se ei kata vallanpitäjien velvollisuus on edistää ihmisoikeuksia yhdenvertaisuutta ja syrjinnän ja sorron poistoa ei lietsoa syrjintää tai polkea yhdenkään ihmisen ihmisarvoa tältä osin niin euroopan ihmisoikeussopimus kuin suomen perustuslaki ovat harvinaisen selkeitä siksi eduskunnan ei tule asettua epäiltyjen viharikosten asianmukaisen tutkinnan tielle se on ainoa mitä meiltä tässä vaaditaan kuten valiokunnan puheenjohtaja hyvin totesi me emme päätä tai edes arvioi syyllisyyttä sen tekee puolueeton syyttäjälaitos ja silloin ollaan kyllä huolestuttavalla tiellä jos näitä syyttäjälaitoksen ratkaisuja lähdetään jotenkin kyseenalaistamaan poliittisin perustein etenkin kun nyt on kyse vallanpitäjään kohdistuvista syytteistä perussuomalaisten ja kahden kokoomuslaisen vastalauseelle ei löydy yhdenkään perustuslakiasiantuntijan tukea heistä yksikään ei valiokunnan kuulemisissa puoltanut mäenpään syytesuojan jättämistä voimaan vastalausetta ei tue myöskään yksikään aiempi euroopan ihmisoikeustuomioistuimen tai suomen perustuslakivaliokunnan ratkaisu euroopan on päättänyt toistuvasti että poliitikkojen normaalia laajempi puhevapaus ei kata kansanryhmää vastaan kiihottamista tai muuta ihmisoikeuksien polkemista tämä on harvinaisen selvää edustaja rydmanille totean että tätä vakavaa rikosta ei kevennä se että suomessa tästä voidaan rangaista sakolla tämä jätetty vastalause on siis leimallisen poliittinen ja selkeästi ristiriidassa niin euroopan kuin suomen perustuslakivaliokunnan vakiintuneen linjan kanssa sillä viharikokset eivät kuulu parlamentaarisen immuniteetin piiriin tämä on selkeää se on toki hyvä että aiemmin kansanedustajaa ei ole epäilty kansanryhmää vastaan kiihottamisesta olemme siis uniikin tilanteen äärellä hyvin vakavan tilanteen äärellä jonka ääreen on jokaisen syytä pysähtyä ilmeisesti tällaisten rasististen puheiden suojaaminen on joillekin niin tärkeää että sitä suojatakseen ollaan valmiita kääntymään asiantuntijoita pitkäaikaisia parlamentaarisia perinteitä ja suomea juridisesti sitovia kansainvälisiä sopimuksia vastaan todella rajulla tavalla tämä osoittaa kuinka kipeästi suomi tarvitsee edelleen antirasistista toimintaa ja ihmisoikeuksien puolustamista haluan korostaa ettei antirasismilla ole puoluepoliittista väriä vaan ihmisoikeuksien puolustaminen kuuluu meistä jokaiselle niin salin oikealla kuin vasemmalla laidalla yhteiselle pohjalle on ihmisoikeudet sovittu ja yhteisellä pohjalla me niitä toivottavasti puolustamme kiitän kokoomuksen enemmistöä tässä

perustuslakivaliokunnan mietinnöstä käy ilmi että syytteen nostamiselle on olemassa painavat perusteet ja suurin osa perustuslakiasiantuntijoista on syytesuojan purkamisen kannalla me olemme tässä salissa turvataksemme suomen edun ja isänmaan tulevaisuuden seuraaville sukupolville kaikissa tilanteissa ihmisoikeuksia ja yhdenvertaisuutta kunnioittaen me olemme tässä salissa säätämässä lakeja ole jakamassa tuomioita se on oikeuslaitoksen tehtävä arvoisa rouva puhemies ennen muinoin ihmiset selvisivät pienissä ryhmissä ja omissa klaaneissaan sittemmin ihmiset ovat luoneet kansallisia yhteisöjä koska vastassa on ollut haasteita joista yksittäiset heimot eivät yksinään olisi voineet selvitä nyt haasteemme ovat yhteiset koko planeetalla koko ihmiskunnalla nationalismi ja rasismi uhkaavat yhteistä tulevaisuuttamme selviämme globaaleista haasteista vain yhdessä toisiamme kunnioittaen ja yhteistyötä tehden tässä maailmassa ole sijaa rasismille eikä väkivallalle arvoisa rouva puhemies nationalismi ja rasismi yrittävät paluuta juuri nyt ihmiskunnan historian suurimpien haasteiden edessä nyt jos koskaan on aika avata silmät ja katsoa mitä ympärillämme tapahtuu on tunnistettava synkät sävyt historian lehdiltä ja varmistettava ettei niille löydy jalansijaa keskuudessamme suomi on sitoutunut kansainvälisiin ihmisoikeussopimuksiin yk perustettiin toisen maailmansodan jälkeen ja ykn yleiskokous hyväksyi ihmisoikeuksien yleismaailmallisen julistuksen joulukuussa tuhatyhdeksänsataaneljäkymmentäkahdeksan sen ensimmäisessä artiklassa lukee kaikki ihmiset syntyvät vapaina ja tasavertaisina arvoltaan ja oikeuksiltaan heille on annettu järki ja omatunto ja heidän on toimittava toisiaan kohtaan veljeyden hengessä yhteistyö ja empatiakyky pelastavat ihmiskunnan ja tämän planeetan sananvapaus on tärkeä ihmisoikeus sitä tulee varjella kaikissa olosuhteissa vihapuhe ja rasismi eivät sisälly perustuslailliseen sananvapauteen tai kansanedustajan puheoikeuteen
arvoisa rouva puhemies eduskuntakeskustelussa monesti tapahtuu epäasiallisuuksia mutta kynnys niiden viemiseen käräjäsaleihin pitäisi pitää todella korkeana edustaja mäenpään puheenvuoro näyttää saaneen syvempää tulkintaa kuin istunnossa sen kuulijat osasivat ymmärtää puhemies ei tuoreeltaan reagoinut puheenvuoroon eikä se herättänyt debattia ja paheksuntaa salissa olleiden kansanedustajien keskuudessa lukuun ottamatta edustaja kiljusen kommenttia jossa hän totesi että ei haluaisi kommentoida edustaja mäenpään puhetta mainitun sitaatin vuoksi mikäli eduskunta ei päädy antamaan syytelupaa edustaja mäenpään tapauksessa se ei tarkoita sitä jatkossa kansanedustaja saisi vapaasti rikkoa lakia puhujanpöntössä on huomattava että edes valtakunnansyyttäjän näkemyksen mukaan tässä ei ole kysymys niin sanotusta vakavimmasta vihapuheen muodosta eduskunnan ei syyttämislupaa koskevaa asiaa käsitellessään tule tutkia syyllisyyskysymystä eli sitä onko syyttämislupaa koskevassa pyynnössä tarkoitettu teko luettava edustajan syyksi rikoksena emme siis ole täällä toverituomioistuimessa vaikka täällä kyllä valitettavasti esimerkiksi edustaja arhinmäki ja eräät muut edustajat ovat jo leimanneet tapahtuneen vihapuheeksi ja syyttäneet tämän syytesuojan puolustajia vihapuheen suojelijoiksi epäselväksi jää onko valtakunnansyyttäjä tosiasiallisesti jo suorittanut syyteharkinnan loppuun vai ei perustuslakivaliokuntahan tiedusteli valtakunnansyyttäjältä nostaisiko hän syytteen jos eduskunta antaisi siihen

haastehakemuksen muotoon kirjoitettua asiakirjaa ei valtakunnansyyttäjältä tullut arvoisa puhemies ajattelen että lähtökohtaisesti käräjäsali ei ole oikea paikka ratkoa poliittisia akateemisia tai vaikkapa raamatun tulkintaan liittyviä kiistoja nämä ovat keinoja joita käytetään diktatuurissa ei demokratiassa ja jos tässä nyt avattaisiin pää eduskuntapuheiden ruotimiseen käräjäsaleissa sananvapautta kavennettaisiin helposti myös kautta mitä pidän vaarallisena kansanedustajat edustavat suomen kansaa ja jos kansalaisten vaaleissa ilmaisema ääni ei kuulu eduskunnassa se voi johtaa vieraantumiseen demokratiasta entisestään kannatan edustaja rydmanin vastalausetta

arvoisa puhemies käsittelyssä olevassa asiassa on kyse siitä tulisiko perustuslaissa säädetty kansanedustajan syytesuoja murtaa edustaja mäenpään valtiopäivillä pitämän puheenvuoron johdosta kysymys on oikeudellinen ei poliittinen on hyvin valitettavaa että tässäkin keskustelussa on yritetty politisoida oikeutta asiassa ei ole siis kyse siitä pitääkö henkilökohtaisesti sanottua puheenvuoroa tuomittavana henkilökohtainen mielipiteeni on että puheenvuoro oli asiaton ja moitittava tässä asiassa on kyse perustuslain tulkinnasta juristina ja perustuslakivaliokunnan jäsenenä suhtaudun käsiteltävään kysymykseen myös siten kuten perustuslakivaliokunnan puheenjohtaja edustaja ojala niemelä on tuonut ilmi kyseessä oli punnintaa asian molemmilta puolilta perustuslain kolmannenkymmenennen pykälän säännös on sanamuodoltaan sinänsä selvä ja kansanedustajan immuniteetti on siinä hyvin vahva kuten asiantuntijalausunnossa valiokunnalle on todettu syytesuojasäännöksen tarkoitus on turvata kansanedustajan laaja lausunto ja toimintavapaus jolla on merkitystä paitsi yksittäisen kansanedustajan aseman kannalta myös koko parlamentaarisen järjestelmän näkökulmasta

siihen suostuessa on perusteltua asettaa syytteeseen valtiopäivillä esittämiensä mielipiteiden johdosta suomen valtiomuodon muuttamisen yhden vaalikauden aikana on perustuslain säätäjä säätänyt saman hyvin korkean viiden kuudesosan määräenemmistövaatimuksen taakse korkea määräenemmistövaatimus on ollut perustuslain säätäjän nimenomainen valinta valiokunta onkin aiemmassa käytännössään katsonut että syyttämisluvan antamiselle vaadittava määräenemmistö osoittaa osaltaan että eduskunnassa tapahtuvaa edustajan toimintaa on rikosoikeudelliselta kannalta arvosteltava väljemmin kuin vastaavaa toimintaa eduskunnan ulkopuolella ja että kyseessä olevan menettelyn täytyy olla oikeudellisesti arvioiden erittäin raskauttavaa jotta lupa syytteen nostamiseen voidaan antaa kansainvälisten velvoitteiden kannalta perustuslakivaliokunnan enemmistökin on huomauttanut että kysymys ei valtakunnansyyttäjän näkemyksen mukaan olisi vakavimmasta vihapuheen muodosta jollaista tulisi arvioida euroopan ihmisoikeussopimuksen seitsemännessätoista artiklassa tarkoitettuna oikeuksien väärinkäyttönä mäenpään puheenvuoro on ollut moitittava myös valtiosääntöoikeudellisesti myös vastalauseessa on luettavissa ettei edustaja mäenpään esiintyminen täyttänyt perustuslaissa säädettyä vakaan ja arvokkaan esiintymisen vaatimusta valiokunnan vastalauseen allekirjoittaneet edustajat ovat antaneet painoarvoa asiantuntijan esiin tuomalle asialle että arvioitaessa syytteeseen panemiseen hänen valtiopäivillä esittämiensä mielipiteiden vuoksi perusteltua suostua merkitystä annetaan sille miten ensisijainen eduskunnan sisäisen valvonnan kontrolli on toiminut eduskunta on puuttunut edustaja mäenpään toimintaan ja puhemiehistö on puhutellut edustajaa asiantuntijat ovat antaneet vastalauseelle myöskin tunnustusta ja haluan korjata edustaja suomelan esiin tuomaa professori kimmo nuotio on huomauttanut että vastalauseessakin sitoudutaan suomen valtiosääntöön sekä perus ja ihmisoikeuksiin samalla tavalla kuin enemmistön kannassa

arvoisa puhemies käsittelyssä oleva asia on historiallisesti poikkeuksellinen ja se voidaan nähdä juridisesti monitulkintaisena perussuomalaisten ryhmä päätyi valiokunnassa sille juridiselle kannalle että myöntää jo kansanedustajan syytteeseen asettamiseksi perustuslain mukaan vaadittava äänten korkea määräenemmistö eli viisi kuudesosaa osoittaa että kansanedustajan menettelyn täytyy olla oikeudellisesti arvioiden erittäin raskauttavaa jotta syytelupa voitaisiin antaa asian arvioinnin kannalta merkitystä on sillä miten törkeästä rikoksesta saattaa olla kysymys ja mikä olisi siitä odotettavissa oleva rangaistus mitä lievempi rangaistus asiassa olisi odotettavissa sitä vähemmän aiheellista on että asiaa ryhdytään oikeudessa käsittelemään edustaja mäenpään tapauksen kohdalla arviot rangaistuksesta ovat muutamia päiväsakkoja jos hänen siis katsottaisiin oikeudessa ylipäänsä syyllistyneen rikokseen arvoisa puhemies edustuksellisessa demokratiassa on tärkeää että kansalaisten näkemykset välittyvät päätöksentekoon heidän edustajiensa kautta mahdollisimman väärentämättöminä kansanedustajien tehtävä on edustaa valitsijoitaan ja puhua heidän puolestaan se on kansanedustajien juridinen oikeus mutta samalla myös moraalinen velvollisuus puuttuminen edustajien puheoikeuteen on aina vakava riski kansanvallalle siksi on tärkeää että eduskunnalla on perustuslain mukaan valta halutessaan valta halutessaan myös estää edustajia joutumasta syytetyksi valtiopäivätoimistaan kansanedustajan puhevapautta on perinteisesti pidetty varsin laajana ja voidaan sanoa että perustuslaissa säädetty kansanedustajan puhevapaus eduskunnassa nauttii tavallista vahvempaa oikeudellista suojaa sen osoittaa kansanedustajan syytteeseen asettamiseksi vaadittava äänten korkea määräenemmistö poliitikon sananvapaus on korostettu kun kysymys on poliittisesta puheesta koska suojaamalla poliitikon sananvapautta suojataan samalla moniarvoisen demokratian toteutumista poliittista puhetta ei tule rajoittaa ilman erityisen raskaita ja pakottavia syitä arvoisa puhemies edellä esittämäni perusteella kannatan tähän mietintöön sisältyvää vastalausetta

arvoisa puhemies on selvää että edustaja mäenpään puheenvuoro oli moraalisesti tuomittava meidän tehtävämme ei ole arvioida sitä oliko se myös rikos nykyisen lainsäädäntömme mukaan eduskunnalla on lainsäädäntövalta ei ja koska meidän on tarkasti pidettävä kiinni vallan kolmijaosta ja oikeusvaltioperiaatteista meidän on parasta nyt toimia valtakunnansyyttäjän pyynnön mukaisesti ja noudattaa perustuslakivaliokunnan suositusta

arvoisa rouva puhemies perustuslakivaliokunnan mietinnössä todetaan että poliittinen puhe nauttii kenties suurinta mahdollista sananvapauden suojaa tämä oikeus on turvattu perustuslaissamme myös kansanedustajan puhevapautta koskevassa pykälässä vapauden vastinparina on kuitenkin aina vastuu tätä vaaditaan myös puhevapautta säätelevässä perustuslain pykälässä jossa esitetään vaatimus vakaasta ja arvokkaasta käytöksestä sekä toisia henkilöitä loukkaamattomasta puheesta sanojan on kannettava sanoistaan niihin kuuluva vastuu yhteiskuntamme on muutenkin keskustelukulttuurin osalta menossa pelottavaan suuntaan poliittista pelitilaa hallitsevat kärjistäjät ja sanojen yksinkertaistukset puheessa maailma jaetaan meihin ja muihin oikeamielisiin ja väärässä oleviin näköalattomuutta ja kärjistämistä ei saa ruokkia kahden blokin maailma ja kärjistykset ovat kasvualusta ääriliikkeille meidän tehtävämme on myös parlamentaarisella puheella suojella kansalaisia arvoisa puhemies kansanedustajien pitää edustaa kunnioittavaa keskustelukulttuuria se ei vaadi samanmielisyyttä toista voi kunnioittaa ja ymmärtää vaikka asiasta olisi täysin eri mieltä ihmisten tai ihmisryhmien rinnastaminen vieraslajeihin ei sovi millään tavalla kunnioittavaan keskustelukulttuuriin linja sallitun puheen rajaksi on vedettävä selkeästi linjan asettaminen eduskunnassa on viesti siitä että keskustelukulttuurin tilasta ollaan huolissaan yhteiskunnan ylintä päättävää elintä myöden kannatan perustuslakivaliokunnan päätösehdotusta antaa suostumus edustaja mäenpään syytteeseen asettamiselle me olemme täällä kantamassa vastuuta ja meidän on todella kannettava se vastuu myös omista sanoistamme arvoisa rouva puhemies rajoittaako tämä syyttämislupa jatkossa joidenkin mahdollisuutta mahdollisuutta puhua täällä toivottavasti ei entä rajoittaako tai vähentääkö mahdollinen syyttämislupa tämän salin epäkunnioittavaa puhetta toivon niin

arvoisa rouva puhemies perustuslain pykälä kansanedustajan puheoikeuden turvaamiseksi on hyvin tärkeä juuri tällaisten tilanteiden varalle eli ettei mikään vallanpitäjä pystyisi nousemaan niin tyrannimaiseen asemaan että se saisi suljettua poliittisen vastustajan suun kun tällä tavoin pyritään horjuttamaan kansanedustajan sananvapautta se on suureksi häpeäksi suomen eduskunnalle se on häpeäpilkkuna suomen oikeuslaitokselle ja se on myös äärimmäisen suuri henkilökohtainen häpeä joka ikiselle edistämiselle on äänensä antanut arvoisa rouva puhemies pidän vallan erikoisena sitä että eduskunnan perustuslakivaliokunta ei näe ongelmaa ongelmaa siinä että hallituspuolueen ministeri jää kiinni eduskunnan selän takana suhmuroinnista mutta kun opposition rivikansanedustaja käyttää perustuslaillista oikeuttaan puhua vapaasti ja kenenkään estämättä ja sanoo sanan vieraslaji se on valiokunnan mielestä niin hirvittävä asia että sen varjolla voidaan tuleviltakin kansanedustajilta viedä perustuslaillinen turva arvostella valtaansa väärinkäyttäviä ministereitä ja oikeuslaitosta poliittisena lyömäaseena käyttäviä virkamiehiä

arvoisa rouva puhemies meidän on syytä eduskunnassa lähteä liikkeelle kyllä perustuslaillisista oikeuksista ja totta kai meidän täytyy samanaikaisesti huomata se miten arvokkaasti kansanedustajat käyttäytyvät niin täällä salissa kuin salin ulkopuolella tässä yhteydessä on pakko kuitenkin nostaa esille tämä perustuslain kolmannen luvun kolmaskymmenes pykälä jossa on erityisestä syystä kansanedustajalle luotu koskemattomuus täällä lukee näin että kansanedustajaa ei saa estää hoitamasta edustajan tointaan kansanedustajaa ei saa asettaa syytteeseen eikä hänen vapauttaan riistää hänen valtiopäivillä lausumiensa mielipiteiden tai asian käsittelyssä noudattamansa menettelyn johdosta ellei eduskunta ole siihen suostunut päätöksellä jota vähintään viisi kuudesosaa annetuista äänistä on kannattanut

mutta yksi epäasiallinen tarkoitettu lausahdus ei ole riittävä syy poistaa kansanedustajalta syytesuojaa nyt täytyy muistaa että tämä on ainoa paikka suomen demokratiassa jossa on enää puhevapaus puhevapautta ja ilmaisuvapautta on rajoitettu hyvin paljon erilaisten mielensäpahoittajien esittämien kommenttien johdosta on eri asia

kohtaan mutta tässä kohtaahan nimenomaan on todettu että tässä ei ole tästä kysymys ei ole tällaisiin johtopäätöksiin päädytty ja ja tämän tämän on myös valtakunnansyyttäjä

lähti tähän mukaan mutta ei ei ole nähnyt tätä niin laajana että olisi voitu tämmöinen johtopäätös suoranaisesti vetää ja nyt sen takia tätä asiaa halutaan viedä ulos tästä salista olisin toivonut että kansanedustajat keskustelisivat tästä asiasta nytten enemmän niin kuin toki tälläkin hetkellä valmiita poistamaan tällaisen suojan joka erityisesti demokratiassa on oppositiolle suotu tämähän tulevaisuudessa voi antaa sellaisen sellaisen kehityksen että opposition ääntä yritetään tukahduttaa muissakin kysymyksissä kuin tällaisissa lausahduksissa en itsekään tällaisia lausahduksia lausahduksia mitä edustaja mäenpää on lausunut kannata enkä tue millään tavalla mutta kuitenkaan en voi hyväksyä sitä että me rupeamme pysyvästi muuttamaan tämän eduskunnan toimintatapoja siten että meidän syytesuojamme voidaan poistaa täällä epäonnistuneiden lausahdusten johdosta tämä on kuitenkin ainoa paikka missä siihen on mahdollisuus ja sen kehityksen kuva voisi olla päinvastainen sille mitä hyvää tulosta me voimme tällä pyrkiä nytten aikaansaamaan

onko tämä tämän arvoista

ei oikeasti voi olla edustaja mäenpää heittää kieli poskessa uutena kansanedustajana ehkä asiattoman heiton mutta se että me rupeamme jauhamaan sitä heittoa täällä vuoden päivät melkein tänäänkin ainoana asiana mitä täällä salissa käytännössä katsoen touhutaan yhdestä sanasta vieraslaji onko meillä oikeasti meidän maine ja meidän arvostus tämän salin ulkopuolella sillä tasolla että meillä olisi minun mielestäni tällaiseen pelleilyyn varaa valiokuntakin perusteli että jos rikos on huomattava onko tämä ei todellakaan ole edustaja mäenpään heitto ei kiihottanut oikeasti ketään ei ketään

ihan oikeasti lähdemmekö me tälle tielle

emme me ole lähteneet millekään tielle edustaja suomelalle voin kertoa me vain puolustamme sitä että ihmisillä on sananvapaus ja sitä mitä eduskunnassa ja perustuslaissa on päätetty se on se mistä me olemme huolissamme ei tämä oikeasti ole tämän arvoista miettikää kuinka paljon veronmaksajien rahoja on tähän pelleilyyn käytetty

arvoisa puhemies minusta edustaja laakso kysyi hyvän kysymyksen onko tämä tämänarvoista meillä on tässä koronakevät taustalla ja me tosiaan käytämme tässä nyt yhden päivän tähän ja perustuslakivaliokunnassa olemme käyttäneet hyvin paljon aikaa itsekin olen joissakin kokouksissa varajäsenenä ollut ja varmasti olisi kansalaisille todella paljon tärkeämpiä asioita kuin punnita tätä ehkä epäonnistunutta puheenvuoroa en ollut itse paikalla mutta jos mietin tätä mitä tämän ajankäyttö on niin aika huolestunut olen on käytetty sellaisia puheenvuoroja että että aivan kuin siksi että syyttäjä on nyt päättänyt että hän todennäköisesti nostaa syytteen meidän tulisi nyt lupa myöntää mutta kysyn näiltä ihmisiltä miksi sinne sitten olisi säädetty perustuslain tasoinen kynnys viisi kuudesosaa se on samanlainen kynnys kuin on esimerkiksi prosessioikeudessa jossa on aina erilaisia prosessin edellytyksiä rikos ei saa olla vanhentunut asianomistajan pitää antaa syytepyyntö jos asianomistaja ei anna syytepyyntöä joissakin rikoksissa syyttäjä ei voi syyttää silloin todetaan että prosessin edellytykset puuttuvat ja se on eräs oikeusvaltion ja prosessioikeuden peruskysymyksiä että jos prosessin edellytys puuttuu niin se puuttuu ja tässä on kysymys juuri siitä mietin sitä kun edustaja laakso sanoi että tämä tämänarvoista ja mihin olemme päätymässä tämä on ennakkotapaus muistan viime kaudelta kun katsoin että yhdeksäs yhdettätoista kaksituhattakuusitoista sdpn puheenjohtaja rinne puhui salissa kolmesta iloisesta rosvosta ja viittasi ministeriaitioon no jokainen voi miettiä oliko se hyvä vai huono läppä mutta samalla assosiaatiolla jota tässä nyt pohdiskellaan voisi miettiä että ei kai hän vain syyttänyt heitä anastusrikoksesta pitäisikö poliisin alkaa tutkia ei varmaan kukaan ajatellut silloin muuta olipa vähän mauttomasti sanottu mutta olisiko tässä nyt sitten se tulevaisuus että jatkossa jos esimerkiksi edustaja rinne tai edustaja lindtman sieltä heittäisi kolmesta iloisesta rosvosta olisimme välittömästi tuolla perustuslakivaliokunnassa pohtimassa mitä te nyt tarkoititte tällä ja ei muuta kuin sitten tuomioistuimeen miettimään älkäämme politisoiko tätä salia sitten vielä tämä että täällä aika moni puhuu niin että aivan kuin täällä olisi tapahtunut rikos he että täällä ei punnita sitä ja sitten toisaalta kuten perustuslakivaliokunnan puheenjohtaja sanoi joudutaan arvioimaan syytekynnystä mutta nyt on hyvä huomata että tässä on syyttömyysolettama päällä koko ajan ja se on prosessin loppuun asti toisin kuin esimerkiksi professori scheinin on jo tammikuussa ilmoittanut että tähän jäisi joku kolmas kategoria syytä epäillä niin se on täysin oikeusvaltioperiaatteiden vastaista

arvoisa rouva puhemies tässä tosiaan ei pitäisi olla kyse siitä vastustaako perussuomalaisia perussuomalaisten politiikkaa tavoitteita tai edustaja mäenpäätä vaan kyse on siitä miten suhtautuu kansanedustajan oikeuteen puhua kertoa näkemyksensä haastella sanoa suoraan sanoa typerästi vastustaa hallituksen politiikkaa kyse on siitä miten me suhtaudumme tässä salissa olevien ihmisten oikeuteen puhua miten suhtaudumme politiikan alaan sanoihin politiikan retoriikkaan argumentaation logiikkaan poliittiseen elämään omaan rooliimme parlamentaarikkoina ylimmän kansanvallan elimen jäseninä

siitä huolimatta he pelkäävät niin paljon että haluavat vaientaa erimieliset ja määrittää oikeat ja hyväksyttävät ja ajatukset jos te olette niin oikeassa mihin te tarvitsette tätä teatteria tällä tavallako he rakentavat hyvää ja kaunista maailmaa vasemmalta laidalta on viitattu historiaan mutta minä olen lukenut sieltä hyvinkin erilaisia näkemyksiä siitä mitä tällainen toiminta tuo tullessaan ei uhka ei ole lynkkausjoukkojen määrittämät väärät sanat ja väärät sanojen yhteydet joihin edustaja mäenpää syyllistyi uhka vapaudelle demokratialle mielipiteille argumentoinnille yhteiskunnalliselle kehitykselle on niissä joukoissa jotka väärinpuhujia metsästävät vaanivat twitterissä ja sosiaalisessa mediassa hyökkäävät kunnes toinen pakenee tai pyytää anteeksi tai polvistuu sanapoliisit ja kyttääjät moralistit ylimielisine ja teatraalisine puheineen sensuurin ajajat he ovat henkäys totalitarismia

arvoisa arvoisa rouva puhemies olen surullinen edustaja arhinmäen ja edustaja suomelan väitteestä että ne jotka tukevat vastalauseen perusteluita suojelevat vihapuhetta tai rasismia kun suojelemme nimenomaan kansanedustajan syytesuojaa hänen parlamentaarisen puheensa osalta tulkoon nyt ihan joka ikiselle tässä salissa selväksi että en pidä edustaja mäenpään puhetta asiallisena enkä kansanedustajan vakaan ja arvokkaan käytöksen mukaisena olen tyytyväinen että eduskunnan sisäinen kurinpitomenettely puuttui tähän asiaan ja edustaja oli puhemiehistön puhuttelussa kuten tiedämme eduskunta olisi voinut puhemiehistön päätöksellä myöskin pidättää hänet kahdeksi viikoksi eduskuntatyöstä ja arvelen että kun kyseessä vuosi sitten oli tuore ensimmäisen kauden kansanedustaja niin puhemiehistö päätyi tähän puhutteluun kansanedustaja ei siis parlamentissa puhevapauttaan käyttäessään voi puhua mitä tahansa ja siitä säädetään meillä perustuslaissa kiinnittäisin huomiota myöskin siihen että perustuslakivaliokunta teroittaa sitä että tämän talon ei tule tutkia syyllisyyttä vaan sitä annetaanko lupa syytteeseen siinäkin mielessä pidän erikoisena että kun ne jotka kannattavat vastalauseen perusteluita ja näkemystä että parlamentaarista koskemattomuutta täällä pidetystä puheesta ei tule purkaa niin kuitenkin täällä edustajakollegat käyttävät puheenvuoroja joissa väitetään että tuemme täällä vihapuhetta tai tuemme täällä rasismia syyttömyysolettaman tulisi aina olla voimassa kuitenkin monissa puheenvuoroissa tuntuu että tuomiot on kuitenkin jo jaettu perustuslakivaliokunta oli oikeassa siinä että pyysi valtakunnansyyttäjältä ensin näkemystä siitä aikooko hän nostaa tämän syytteen mutta mielestäni kuten edustaja räsänenkin täällä toi esille logiikka jäi kesken siinä vaiheessa kun olisi tullut odottaa tuleeko siitä haastehakemusta vaiko eikö silloin oltaisiin loppuun saakka pysytty

arvoisa puhemies kansanedustajilla on laaja riippumattomuus ja suoja jonka vuoksi syytteeseen tarvitaan eduskunnan harkinta tätä harkintaa olemme nyt tekemässä perustuslakivaliokunnan mietintö ja asiantuntijalausunnot taustatyönämme edustajan syytesuojalla on tarkoitus suojata poliittisen puheen sananvapautta sanansäilää hyvin värikästäkin saamme käyttää mutta lakia emme saa rikkoa syyteharkinta on tehty ja valtakunnansyyttäjä on pyytänyt lupaa asettaa edustaja mäenpää syytteeseen kiihotuksesta kansanryhmää vastaan kiihotus kansanryhmää vastaan on vakava rikos ihmisoikeuksia vastaan ja yhteiskunnallisesti merkittävä syyllisyyskysymyksen ratkaisee tuomioistuin eduskunnan harkinta koskee sitä ettei aiheettomasti pyritä kansanedustajan toiminnanvapautta rajoittamaan ja sitä että tuomioistuin saa rikokset asiallisesti käsitellä

on myös rasismin tila suomessa vuonna kaksituhattakahdeksantoista julkaistiin euroopan unionin perusoikeusviraston selvitys jossa mitattiin eu alueelle muuttaneiden ihmisten kokemaa rasistista ahdistelua hyökkääviä eleitä kommentointeja ja uhkailua kahdessatoista eri jäsenmaassa tutkimuksen verrokkimaista rasistista ahdistelua kokevat eniten suomessa asuvat afrikkalaistaustaiset kysymys edustaja mäenpää syytesuojasta ja sananvapauden rajoista ei tulisi olla poliittinen vaan lakiin perustuva

arvoisa puhemies edustaja mäenpään syytelupaa koskeva asia on periaatteeltaan merkittävä itse allekirjoitin perustuslakivaliokunnassa vastalauseen josta löytyy perusteet vastalause on oikeudellisesti koherentti eheä looginen kokonaisuus se on myös kansanvaltaisuuden kannalta kestävä suomen itsenäisyyden aikana kansanedustajan immuniteettia ei ole murrettu täysistunnoissa pidetyistä puheista huolimatta että kullakin ajanjaksolla on omat päivänpoliittiset herkkyytensä ja halu pyrkiä vaikuttamaan eduskuntatyöhön tähän suureen saliin sen ulkopuolelta oikeusteitse oikeudellisella aktivismilla syytelupaa ei tule myöntää arvoisa puhemies perustuslakivaliokunnan varsinaisessa mietinnössä on yksi erityisen huomionarvoinen kohta koskien asian prosessioikeudellista arviointia kun asia laitettiin vireille syyttämislupaa koskevassa kirjelmässä valtakunnansyyttäjä totesi että vaikka eduskunta antaisi suostumuksen tämä

edustaja mäenpään syytteeseen valtakunnansyyttäjän näkemys oli siis ilmeisesti se että hän voisi ikään kuin juoksuttaa eduskuntaa ja pyytää eduskunnan lupaa edustajan syytteeseen asettamiseen ennen kuin varsinainen syyteharkinta on edes suoritettu loppuun tämä oli valtakunnansyyttäjältä kummallinen laintulkinta koska perustuslain momentin sanamuoto nimenomaan kieltää asettamasta kansanedustajaa syytteeseen jollei eduskunta ole siihen määräenemmistöllä suostunut logiikka siis ontui mutta olen tyytyväinen ainakin sikäli että perustuslakivaliokunta otti mietinnössä tähän asiakohtaan selvästi kantaa ja käytännössä oikaisi tältä osin valtakunnansyyttäjän heikkoa harkintaa

puhemies demokraattisen sivistysvaltion tärkein kulmakivi on sananvapaus ilman sananvapautta ei ole todellista demokratiaa sananvapaus perusoikeutena koskee jokaista kansanedustajille työnsä hoitamiseksi laaja sananvapaus on välttämätön täytyy voida puhua täytyy voida kritisoida täytyy voida käyttää myös sitaatteja ja kuvakieltä kansanedustajan tulee kuitenkin esiintyä vakaasti ja arvokkaasti eli mitä ja miten ei kansanedustajakaan voi puhua lapsuksia huonoja sanavalintoja epäasiallisuuksia voi sattua liekö tässä salissa yhtään niin priimaa niin täydellistä kansanedustajaa etteikö näin voisi joskus jossain tilanteessa käydä edustaja mäenpää kritisoi hallitusohjelman linjauksia turvapaikkapolitiikkaan liittyen debattipuheenvuoronsa lopuksi hän otti toisaalta hallitusohjelmasta lainauksen jossa puhuttiin vieraslajien torjunnasta lainsäädännöllä ja rahoitusta lisäämällä se ei varmastikaan ollut ollut onnistunein sitaatti sitä voidaan pitää asiattomana tai kuka arvioi sitä mitenkin joka puhemies ei siihen puuttunut eivät myöskään kaksi paikalla ollutta ministeriä eivätkä kansanedustajat omissa puheenvuoroissaan sen sijaan valtakunnansyyttäjä joka nykyisin tuntuu näkevän kiihotuksia kansanryhmiä vastaan tuon tuostakin tarttui tarttui tähänkin puheeseen ja haluaa nostaa syytteen kiihotuksesta kansanryhmää vastaan keskiössä on sana vieraslaji vaikka toisaalta on sanottu että tulee katsoa kokonaisuutta onko tämä nyt todella tilanne jolloin ensimmäisen kerran suomen itsenäisyyden aikana kansanedustajan syytesuoja murrettaisiin suostuttaisiin valtakunnansyyttäjän pyyntöön ei todellakaan mikä kiihotus mikä on se kansanryhmä jota vastaan olisi kiihotettu arvioipa itse kukin asiaa kuinka tahansa niin on syytä katsoa keinoja joita sitaatissa nostetaan esiin siinä puhutaan vieraslajien torjunnasta lainsäädännöllä ja rahoitusta lisäämällä jos tällä jotain kiihotetaan niin tässä kiihoteta lähinnä kansanedustajia hallitusta lainsäädäntötoimiin ja rahoituksen lisäämiseen jos ja kun kansanedustajan puheisiin liittyen on toimenpiteiden tarpeita niin eduskunnan sisällä on riittävästi keinoja puuttua asiaan kansanedustajan syytesuojan murtamiseen ei todellakaan pidä lähteä se mikä tämän päivän suomessa on todella huolestuttavaa hälyttävää ei ole yksittäisen kansanedustajan epäonnistunut sanavalinta vaan yleensä sanan ja mielipiteenvapauden kaventuminen suomessa siitä on oltava huolissaan ja siitä puhuttava tähän liittyen myös valtakunnansyyttäjän toimet hämmentävät ja huolestuttavat perustuslakivaliokunnan varajäsenenä kannatan edustaja rydmanin vastalausetta kansanedustajan syytesuojaa ei tule murtaa eduskunnan ei tule antaa suostumusta syytteeseen asettamiseen

arvoisa rouva puhemies kansanedustajan puhevapaus turvaa demokraattista yhteiskuntaa siksi poliittinen puhe nauttii yhtä suurinta sananvapauden suojaa tästä huolimatta myös kansanedustajan puhevapauteen voidaan kohdistaa rajoituksia sekä euroopan ratkaisukäytännössä että perustuslakivaliokunnan aiemmassa tulkinnassa on korostettu että parlamentaarista suojaa ei ole tarkoitettu rikollisen toiminnan suojaksi toisaalta perustusvaliokunta on todennut ettei perustuslaissa turvattua kansanedustajan koskemattomuutta ja puhevapautta voi käyttää perustuslaissa yhtä lailla turvattujen ihmisarvon sekä yhdenvertaisuuden loukkauksiin muun muassa näistä syistä perustusvaliokunta puoltaa luvan antamista syytteen nostamiseen arvoisa rouva puhemies syyttämisluvan kannalta on myös merkitystä sillä mistä rikoksesta edustajaa epäillään perustuslakivaliokunta pitää kiihottamista kansanryhmää vastaan vakavana rikoksena samalla perustuslakivaliokunta on painottanut että kiihottaminen kansanryhmää vastaan ei nauti sananvapauden tai esimerkiksi yhdistymis ja kokoontumisvapauden suojaa kiihottaminen kansanryhmää vastaan suojaa ihmisiä syrjinnältä ja rasismilta kyse siis ei todellakaan ole vähäisestä asiasta sen vakavuus pohjautuu vakavuus pohjautuu useisiin suomea sitoviin kansainvälisiin velvoitteisiin kiihottaminen kansanryhmää kohtaan loukkaa paitsi perustuslaissa määrättyä yhdenvertaisuutta myös ihmisarvon loukkaamattomuutta arvoisa rouva puhemies päätöksellään perustusvaliokunta ei ota sinällään kantaa mäenpään syyllisyyteen valiokunta arvioi vain voiko kansanedustajan syytesuojaa purkaa tässä tapauksessa tavallisesti perustuslakivaliokunta pyrkii yksimielisyyteen lausunnoissaan ja mietinnöissään valitettavasti tällä kertaa sellaiseen ei perustuslakivaliokunnassa asiantuntijoilla on poikkeuksellisen merkittävä rooli heidän tehtävänsä on punnita käsiteltäviä asioita kaikilta kannoilta merkityksellisintä perustuslakivaliokunnan kannalta on mihin lopputulokseen asiantuntijat ovat päätyneet kyseisessä asiassa suurin osa valiokunnan kuulemista asiantuntijoista esitti syytesuojan purkamista siis enemmistö asiantuntijoista oli sitä mieltä että syytesuoja tulisi purkaa ja vielä selvennykseksi kukaan asiantuntijoista ei myöskään esittänyt että syytesuoja tulisi säilyttää siksi kovasti kummeksun vastalauseen allekirjoittaneitten ratkaisua arvoisa rouva puhemies edustaja halla syyttänyt perustuslakivaliokuntaa politisoinnista tällaisen syytöksen esittää siis perussuomalaisten puheenjohtaja joka ilmoitti jo etukäteen että puolue estää kansanedustajan syytesuojan purkamisen jos jokin on asioiden politisointia niin se että kertoo kantansa ennen asian käsittelyä ja ja siis ennen kuin yhtäkään asiantuntijaa on vielä kuultu tällainen toiminta ei kunnioita demokraattisen oikeusvaltion arvoja eikä periaatteita arvoisa puhemies kansanedustajan koskemattomuutta ja puhevapautta ei yksiselitteisesti ole tarkoitettu perustuslaissa turvatun ihmisarvon ja yhdenvertaisuuden loukkauksiin sen tarkoitus myöskään ei ole että kansanedustaja asetettaisiin rikosoikeudellisesti erityiseen asemaan suhteessa muihin kansalaisiin ihmisoikeuksien toteutumisen kannalta onkin tärkeää että myös vallanpitäjien toimintaa voidaan tutkia mikäli se on selkeästi tarpeellista

arvoisa puhemies viime aikoina miljoonat ihmiset ympäri maailmaa ovat nousseet toimimaan rasismia vastaan ja sanoneet että jo riittää myös täällä suomessa on tuotu esille kuinka rasismia on rakenteissa sitä on teoissa ja sitä on sanoissa sen takia onkin minusta hyvin surullista että me joudumme nyt täällä miettimään sitä saako valtakunnansyyttäjä selvittää onko tässä salissa syyllistytty kansanryhmää vastaan kiihottamiseen kansanryhmää vastaan kiihottaminen on vakava rikos kun me toimimme rasismia vastaan niin me me puolustamme demokratiaa me puolustamme ihmisten yhdenvertaisuutta ja me puolustamme oikeusvaltion periaatteita eli juuri niitä asioita joita meidän tässä salissa pitäisi vaalia ja pitäisi edistää me käsittelemme tänään hyvin perustavanlaatuisia kysymyksiä olemmeko me kansanedustajat lain yläpuolella demokratian toteutumisen kannalta perustuslain linjaus kansanedustajien koskemattomuudesta ja puhevapaudesta on tärkeä meillä tulee olla vapaus olla keskenään eri mieltä ja meidän tulee keskustella avoimesti meillä ei kuitenkaan tule olla vapautta vastuusta myös kansanedustajan on kannettava vastuu sanomisistaan koskemattomuuspykälää ei ole säädetty absoluuttisen immuniteetin suojaksi kansanedustajalla ei ole erivapautta vihapuheelle eduskunnan tehtävä ei ole toimia tuomioistuimena mutta meidän on antaa tuomioistuimelle se valta toteuttaa itse tätä oikeusvaltion kannalta elintärkeää tehtäväänsä arvoisa puhemies nyt ensi kertaa tämän talon historiassa on ylitetty se raja että valtakunnansyyttäjä on joutunut pyytämään lupaa asettaa kansanedustaja syytteeseen salipuheestaan oletteko te siis todella sitä mieltä että meidän tulee estää oikeuslaitoksen vapaa työskentely oletteko todella sitä mieltä että meitä kansanedustajia ei tulisi koskea samat lait ja samat säännöt kuin ketä tahansa muuta suomalaista minä ajattelen että me edustamme täällä kansanvaltaa emmekä kansasta erillistä eliittiä me olemme kuulleet tänään tässä salissa minun mielestäni sellaista elitismiä joka pahimmillaan uhkaa demokratiaamme me emme tänään kuitenkaan käsittele edustaja mäenpään sanomisia me emme ole tuomioistuin me käsittelemme sitä annammeko me oikeusjärjestelmän arvioida edustajan sanomisia suomen lain mukaisesti lopuksi haluan sanoa että jokaisen keskustelun voi käydä niin ettei loukkaa toisen ihmisarvoa siten me mahdollistamme sen että samalla kun käymme kiivastakin poliittista keskustelua emme kyseenalaista ihmisten yhdenvertaisuutta

arvoisa rouva puhemies me olemme tänään täällä vakavan asian äärellä punnitsemme sitä luovummeko kansanedustajan syytesuojasta ja saatammeko mahdolliseen rikokseen syyllistyneen kansanedustajan valtakunnansyyttäjän pyytämään rikosprosessiin kiihottaminen kansanryhmää vastaan on vakava rikos rikos jossa hyökätään etnistä rodullista tai muuta kansanryhmää vastaan se on määritelty rikokseksi sillä rasistinen vihapuhe uhkaa ihmisarvoa se on hyvin vakava rikos me emme täällä salissa jaa tuomioita perustuslakivaliokunnan kuulemista asiantuntijoista ei kukaan suosittele syytesuojan säilyttämistä kun olen lukenut tämän perustuslakivaliokunnan mietinnön en voi olla päätymättä muuhun lopputulokseen kuin siihen että syytesuoja on tässä tapauksessa purettava arvoisa puhemies me olemme suomessa demokratian ja tasa arvon edelläkävijä moneen maailman maahan nähden demokratia ei kuitenkaan ole itsestäänselvyys se ei myöskään koskaan valmis se etsii muotoaan kulloisessakin maailmanajassa tässä ajassa jossa me nyt elämme olemme taas jälleen kerran uudenlaisten haasteiden edessä vihapuhe yleistyy ja kaikkien jakamatonta ihmisarvoa kyseenalaistetaan yhä useammin vihapuhe heijastuu jo poliittiseen toimintaan vaikuttaa siltä että yhä useammalla poliitikolla on kiusaus ammentaa kannatusta jopa pelkoa ja vihaa lietsomalla myös eduskunnassa keskusteluilmapiiri on muuttunut niin sanoo moni kokenut kansanedustaja ja sitä tässä tilanteessa myös myös todistamme käymme yhteiskunnassa keskustelua rasismista enemmän kuin koskaan ennen me kannamme täällä eduskunnassa vastuuta siitä mihin suuntaan yhteiskuntamme kehittyy annammeko rasismin hiipiä osaksi poliittista keskustelua vai vastustammeko tätä kehitystä arvoisa puhemies meidän tehtävämme tässä salissa on puolustaa demokratiaa meidän tehtävämme on puolustaa ihmisarvoa poliittisen keskustelun vapaus on arvo jota me kaikki tässä salissa vaalimme ja jota olemme valmiita puolustamaan jos se on uhattuna demokratian yksi kulmakivistä on sananvapaus me voimme arvostella ja kritisoida instituutioita ja henkilöitä ja meillä on siihen vielä laajempi vapaus sananvapaus on turvattu perustuslaissa ei voi kuitenkaan olla niin että kansanedustaja voi puhua ihan mitä tahansa että ihmisarvoa saisi sananvapauden nimissä loukata miten haluaa tai että kansainväliset velvoitteet eivät pätisi tässä salissa se ei sovi arkijärkeen eivätkä sitä mieltä ole myöskään oikeusoppineet myös kansanedustajalla on vastuu näin esittää perustuslakivaliokunta

arvoisa puhemies täällä salissa on nyt moni edustaja sanonut että täällä ei jaeta tuomioita ja on sitten edellisessä tai seuraavassa lauseessa jo jakanut itse tuomioita oikeasti me emme kuitenkaan vaan me toteutamme perustuslain mukaista velvollisuuttamme tämä asia käsitellä tämä syytesuoja on perustuslaissa säädetty yhtä vahvaksi kuin perustuslaki itse sen murtaminen vaatii saman enemmistön kuin perustuslain muuttaminen kiireellisessä järjestyksessä siksi se on erittäin vakava asia perustuslain kolmaskymmenes pykälä oikeuttaa kansanedustajan puhevapauden ja perustuslain kolmaskymmenesensimmäinen pykälä sitä rajoittaa antaen puhemiehistölle mahdollisuuden puuttua kansanedustajan puheoikeuteen se on eduskunnan oma kontrollimekanismi parlamentaariselle koskemattomuudelle tätä mekanismia puhemiehistö voisi perusteella varsin hyvin käyttää esimerkiksi näihin hallituspuolueiden puheenvuoroihin joissa syytetään perustellun vastalauseen allekirjoittajia vihapuheen suosimisesta itse kannatan tätä vastalausetta miten tämän suojan sitten voisi purkaa ja mikä se peruste voisi olla sen perusteen täytyisi ainakin olla selvä rikos selvä tämän kyseisen pykälän hyväksikäyttörikoksen tekeminen sitä pykälää hyväksikäyttäen tässä salissa ja mieluummin vielä sen teon toistuvuus eli se että eduskunnan omat perustuslain kolmannenkymmenennenensimmäisen pykälän mahdollistamat keinot eivät siihen käytökseen ole pystyneet puuttumaan nyt mitään tällaista ei ole tapahtunut me käymme täällä keskustelua siitä kun yhdeltä edustajalta lipsahti huonohko vitsi samalla koko keskustelu on eräällä tavalla huonohko vitsi kuinka monta edustajaa tässä salissa on jolta itseltään ei pysty pääsemään lipsahdusta ymmärrättekö te minkä pandoran lippaan te tässä avaatte jos syytesuoja tässä tapauksessa purettaisiin ymmärrättekö te että teidän jokaista omaa puheenvuoroanne tullaan tämän jälkeen kyttäämään äärimmäisen tarkkaan niistä tullaan tekemään tutkintapyyntöjä ja jatkossa tullaan käsittelemään hyvin hyvin tiukalla seulalla sitä mitä te itse sanotte sitä minkä te aiotte toiselta viedä itsekään pysty pitämään arvoisa puhemies tämä koskemattomuus on tarkoitettu juuri sitä tilannetta varten että lain tulkinta olisi politisoitunut tai lain tulkitsijaksi olisi päässyt merkittävään asemaan politisoitunut henkilö nyt juuri niin on tapahtunut valtakunnansyyttäjä toiviaisen toiminta on erittäin huolestuttavaa hän on useissa tapauksissa kävellyt yli poliisin tekemien tutkimattajättämispäätösten hän on julkisesti julistanut sananvapautta rajoittavaa poliittista agendaansa ja näyttää käytännössäkin toteuttavan tätä kyseistä agendaa useissa viranhaltijapäätöksissään ehkä meidän pitäisikin sen sijaan tutkia valtakunnansyyttäjän omien toimien lainmukaisuutta ja asianmukaisuutta

arvoisa puhemies syyttäjä pyysi eduskunnan kantaa meillä on silloin vastuu antaa se se ei ole pelleilyä ja yhtä lailla on selvää että on syyttömyysolettama vallanpitäjien toimintaa pitää voida tutkia jos epäillään että he loukkaavat toisten ihmisoikeuksia tai ihmisarvoa tämä on eduskuntaryhmämme selkeä kanta huomionarvoista on että tällä kertaa perustuslakivaliokunnan päätös ei ollut yksimielinen myös se on huomionarvoista että kaksi kolmasosaa kokoomuksen edustajista pevissä äänesti perussuomalaisten vastalauseen puolesta se on huomionarvoista ja siksi olen erityisen iloinen edustaja keto huovisen hyvästä puheenvuorosta vastalauseessa vedotaan vahvasti sananvapauteen ja siihen että tällä syytesuojan poistolla oltaisiin rajaamassa opposition toimintamahdollisuuksia poliittinen puhe on yksi asia kansanryhmää demonisoiva puhe toinen jos oma politiikka sekoittaa nämä asiat tai jos nämä asiat kenties omassa politiikassa ovat riippuvuussuhteessa niin silloin on itsetutkiskelun paikka sanoilla on merkitystä ja vihapuheen jäljet ovat historiassa huonot meidän yhteiskuntamme ei kaipaa sitä se tässä on vaakakupissa ei poliittisen puheen vapaus tämä linjaus ei muuta sitä tosiseikkaa että poliittinen puhe nauttii kenties suurinta mahdollista sananvapauden suojaa mutta sekä venetsian komissio että euroopan ihmisoikeustuomioistuin ovat katsoneet vihapuheen tietyissä tilanteissa jäävän poliittisen sananvapauden ulkopuolelle juuri tästä on kyse tässä tapauksessa kiihottamista kansanryhmää vastaan voidaan perustuslakivaliokunnan mielestä pitää vakavana rikoksena joka ei nauti perustuslain sananvapauden suojaa kuten mietinnössä todetaan teon vakavuutta korostavat useat kansainväliset velvoitteet vakavimmassa muodossaan vihapuheen on myös katsottu pyrkivän tekemään tyhjäksi demokraattisen yhteiskunnan perustavia arvoja perussuomalaisten puheenjohtaja halla aho on sanonut että prosessi on politisoitunut siinä hän on oikeassa koska jos ilmoittaa kantansa asiaan ennen kuin ensimmäistäkään asiantuntijaa on kuultu niin silloin politisoi kansanedustaja edustaa kansaa mutta meidän ei tule langeta sellaiseen hybrikseen että uskottelisimme että olemme kansan yläpuolella meihinkin pitää soveltaa sääntöjä meidänkin tekomme ovat rangaistavia meilläkin on vastuu sanoistamme ei ole oikein että laadimme sääntöjä kansaa varten ja oletamme että ne eivät missään tilanteessa koskisi meitä ja korostan että selvyyden saaminen tässä asiassa on myös edustaja mäenpään edun mukaista

arvoisat edustajat totean tässä kohtaa että täällä on ollut muutamalla edustajalla halukkuutta mutta en tule antamaan tässä vastauspuheenvuoroja enkä aukaisemaan debattia joten pyydän kellä on lisää sanottavaa niin ottamaan sitten puheenvuoroa tänne loppupäähän ja seuraavaksi edustaja väätäinen
arvoisa rouva puhemies perustuslakivaliokunnan jäsenenä tuen puheenjohtajan ja valiokunnan kantaa siitä että eduskunta antaa suostumuksensa edustaja juha mäenpään syytteeseen asettamiseen hänen valtiopäivillä kahdestoista kuudetta kaksituhattayhdeksäntoista lausumansa johdosta jokaisen ihmisarvo on perustuslain lähtökohta ja sitä ei tule missään suhteessa murentaa kansanedustajien pitää näyttää tässä salissa mallia eikä tässä salissa pidä sallia sellaista puhetta mikä ei sopisi arvopohjaan liittyvistä syistä yleiseen keskusteluunkaan ihmisiä ei voi eikä pidä verrata vieraslajeihin valiokunta toteaa mietinnössään että epäiltyä rikosta kiihottamista kansanryhmää vastaan voidaan pitää vakavana vakavana tekona jolla loukataan perustuslaissa suojattuja ihmisarvoa ja yhdenvertaisuutta teon vakavuutta sekä sitä että tulee suhtautua torjuvasti korostavat useat kansainväliset velvoitteet ja ja euroopan ihmisoikeustuomioistuimen laaja vihapuhetta koskeva ratkaisukäytäntö vakavimmissa muodoissaan vihapuheen on myös katsottu pyrkivän tekemään tyhjäksi demokraattisen yhteiskunnan perustavia arvoja parlamentaarista immuniteettia ei ole tarkoitettu ulotettavaksi rikollisen toiminnan suojaksi perustuslakivaliokunnan käsityksen mukaan perustuslaissa turvattua kansanedustajan koskemattomuutta ja puhevapautta ei ole tarkoitettu eduskunnan valtiopäivätoiminnan käyttämiseen ihmisarvon ja yhdenvertaisuuden loukkauksiin arvoisa rouva puhemies

ajattelen kuitenkin että olisi eduskunnan oikeusvaltion ja muiden toimintaamme ohjaavien periaatteiden mukaisesti perusteltua antaa riippumattoman oikeuslaitoksen arvioida onko kyseessä olevassa sinänsä epäasiallisessa puheessa kyse sananvapausrikoksesta peräänkuulutan sitä että poliittinen keskustelu ei saa sellaisille rajoille joilla ihmisarvoa aletaan loukata ja väheksyä

arvoisa rouva puhemies on kestämätöntä että valtakunnansyyttäjä lähtee murentamaan kansanedustajan syytesuojaa näinkin epämääräisen syyn perusteella mäenpään puhehan ei ollut sitä kamalinta mahdollista perustuslakivaliokunnan eikä ymmärtääkseni itsensä valtakunnansyyttäjänkään mielestä tässä me kuitenkin nyt käsittelemme tätä aihetta haluan antaa kiitokseni edustaja mäenpäälle joka on istunut täällä koko tämän ajan kuuntelemassa kaiken sen loan mitä vihervasemmisto on tuolta laidalta heittänyt valmiine tuomioineen kuvaannollisesti murhanhimoinen katse kasvoillaan

edustaja olkoon kuka hyvänsä vihervasemmistolainen tuolla alhaalla vihjasi rasismista ja siitä että tätä tätä edustaja mäenpään syytesuojaa kannattavat henkilöt olisivat vihapuheen tukijoita ja rasismin tukijoita minä olen ihan varma että kyseinen edustaja on ihan varma että tämä ei tule läpi menemään nimittäin jos hän olisi varma että syytesuoja purkautuu tässä salissa niin uskoisinpa että hän ei rasismista tässä salissa vihjailisi koska siitä on olemassa tuomioistuimen ennakkopäätös arvoisa puhemies mikäli eduskunta antaa syytesuojan purulle hyväksynnän on sillä kauaskantoiset ja yhteiskuntaa kahtia repivät vaikutukset se on täysin selvää lopputuloksena opposition kritiikki hallituksen toimia kohtaan voidaan tarvittaessa vaientaa

arvoisa puhemies mäenpää nauttii kansalta saamaansa mandaattia ja perustuslaillista oikeuttaan sananvapauteen ja syytesuojaa joita valtakunnansyyttäjä toimillaan nyt yrittää horjuttaa vain siksi että jonkun mielestä kansanedustajan sananvalinnat eivät osuneet kohdalleen on täysin perustuslaillinen oikeus ne lausua tällaisten asioiden tuominen eduskunnan käsiteltäviksi on pelkkää teatteria aivan kuin tässä maassa ei olisi tällä hetkellä mitään muuta tärkeämpää käsiteltävää se että edes seison tässä antamassa tukeni kollegalleni tällaisen ajojahdin lopputuloksena vetää kyllä hiljaiseksi maailma on anarkistien hyökkäysten kohteena ja täällä käsitellään lillukanvarsia perjantaina tulen käyttämään perustuslaillista oikeuttani ja tulen sen äänestyksen jälkeen katsomaan rinta röyheänä murratteko te perustuslaillisen oikeuden vai ettekö me näytämme jokainen perjantaina karvamme minä olen perustuslain takana kiitos

arvoisa puhemies edustaja juha mäenpää vastasi vuosi sitten käyttämääni puheenvuoroon jolloin minä reagoin siihen puheenvuoroon niin että käytetyn terminologian vuoksi en pystynyt jatkamaan keskustelua silloin se veti hiljaiseksi nyt se ei vedä hiljaiseksi nyt minä vastaan minun vastaukseni lähtee liikkeelle määrityksestä keitä me suomalaiset olemme mikä on suomen kansa ja arvoisa puhemies minä siteeraisin sakari topeliuksen maamme kirjaa vuodelta tuhatkahdeksansataaseitsemänkymmentäviisi tässä maassa asuu kansaa erilaisista sukuperistä ja eri kielistä ja he kantavat suonissaan erilaisten kansakuntien verta mutta se on sanottu että kaikki jotka tunnustavat tämän maan isänmaakseen ja rakastavat tätä sellaisena kaikki jotka tottelevat tämän maan lakia ja tekevät työtä tämän maan hyväksi ovat yksi kansa siis sakari topelius sataviisikymmentä vuotta sitten me nyt täällä puhumme edustaja mäenpään spontaanista heitosta kieli poskella puhumisesta tai huonosta vitsistä joita varmasti ilmajoen markkinoilla kuuluu mutta ne ovat loukkaavia sanoja sekä ilmajoen markkinoilla että täällä täysistuntosalissa ja ne muotoilut mitä te käytitte loukkaavat toista ihmistä ja ne loukkaavat nimenomaan myöskin toisia suomalaisia kyse on vihapuheesta sen perimmäiseltä sen perimmäiseltä sisällöltään minä arvostan valtakunnansyyttäjän sekä asiantuntemusta että arvostelukykyä ja olen sitä mieltä että jos hän epäilee että tässä on mahdollisesti rikoksesta kysymys niin on syytä käsitellä se riippumattomassa tuomioistuimessa eikä poliittisen prosessin tuloksena täällä eduskunnassa

edustaja halla aho omassa puheenvuorossaan kiitteli teidän vuosi sitten käyttämänne puheen meriittejä niin minä haluaisin kysyä perussuomalaisilta miten te määrittelette suomalaisuuden mitä suomalaisuus on me puhumme eri kieliä meillä on erilaista sukuperää meillä on erilaisten kansakuntien verta mutta eikö se riitä että me asumme täällä ja me työskentelemme täällä yhdessä me rakastamme tätä maata isänmaanamme ja me tottelemme tämän maan lakeja eikö se ole suomalaisuutta ja silloin jos me puhumme tästä niin älkää loukatko meitä toisia suomalaisia

me haluamme elää jatkossakin tässä tapauksessa kuten on tuotu esiin edustajan kritiikin vähintään epäasiallisen ilmaisun olisi voinut ilmaista toisinkin siten ettei täällä eduskunnassa ihmisarvon loukkauksesta epäiltäisi ei jouduttaisi käyttämään näin paljon aikaa ja energiaa kyse tuskin on yksittäisestä letkautuksesta näitä lukuisia esimerkkejä olemme nähneet sekä täällä salissa että somessa ne kertovat siitä arvopohjasta jolla jotkut politiikkaa tekevät verkossa vellovaan vihapuheeseen on puututtava maalittamiseen täytyy puuttua on kuitenkin myös niin ettei maalittamista saa kääntää kritiikin vaientamiseksi asiallista kritiikkiä ei pidä nimittää maalittamiseksi vuoden tuhatyhdeksänsataakolmekymmentäkaksi valtiopäivillä omaksutun kannan jälkeen puhekulttuuri on muuttunut on monia areenoita joilla kansanedustajat ja instituutiot osallistuvat keskusteluun on edelleen mahdollista että kansanedustajia tai muita yhteiskunnan toimijoita pyritään vaientamaan toimittuani vuoden kansanedustajana olen voinut konkreettisesti huomata kuinka poliittista lainsäädännön kirjoittaminen on kuuluukin olla lainsäädäntövalta perustuu demokratiaan ja arvoihin niihin tavoitteisiin joita kansakuntana haluamme edistää lainsäädännön tulkintaa sen tekemisen jälkeen tekee kuitenkin oikeuslaitos lakien säätämisen jälkeen emme voi puuttua oikeuden päätöksiin tässä tapauksessa olisi perusteltua kuten perustuslakivaliokunnan enemmistö ja sen kuulemat asiantuntijat ovat todenneet että eduskunta mahdollistaisi oikeuslaitokselle oikeudellisen arvion tekemisen sitä meiltä vain pyydetään itse olen huolissani siitä millaisia lakeja vihapuhetta normalisoivat poliitikot haluaisivat säätää valtaan päästessään yleensä tällaiset ryhmät haluavat vaientaa sananvapautta ja rajoittaa median toimintaedellytyksiä demokratia on hauras

arvoisa puhemies edustaja mäenpään vieraslajien torjuntaan liittyvä salipuhe ei mitenkään edustanut puheiden parhaimmistoa päinvastoin nokkelaksi heikoksi tarkoitettu sanavalinta oli kömpelö ja asiaton nämä muutaman sanan tuomat ylilyönnit on nyt nostettu meidän eteemme meiltä haetaan lupaa purkaa kansanedustajan immuniteettisuoja siltä osin että puheiden painoarvoa ja oikeudellisuutta päästäisiin selvittämään eduskunta joutuu siis väistämättä eräänlaisen immuniteettituomarin rooliin joudumme joudumme tässä kohtaa hankalaan tilanteeseen jossa gladiaattorinäytösten tavoin pitäisi näyttää peukkua ylöspäin tai alaspäin tunnen vastenmielisyyttä tätä tehtävää kohtaan kansanedustajien puhevapaudella on demokraattisessa yhteiskunnassa huomattavan suuri merkitys edustuksellisen demokratian nimissä meidät on valittu toteuttamaan kansanvaltaa ja se tehtävä on kovin merkityksellinen kansanedustajan poliittinen puhe nauttii kenties suurinta mahdollista sananvapauden suojaa sananvapauden rajoituksiin tulisi suhtautua hyvin pidättyväisesti puhemies vaikka en millään tavoin ymmärrä miksi edustaja mäenpää käytti mainitsemiaan sanoja en myöskään ymmärrä tätä mittakaavaa jolla asiaa on on lähdetty selvittämään edustaja on kohdannut kuten kuuluu eduskunnan kurinpitomenettelyn tämä tapa on ollut mielestäni riittävä ja tässä tapauksessa epäonnistuneen puheen mittakaavaan suhteutettuna oikea puhemies itse toivon että meidän puheissamme välittyy vakaa ja arvokas käytös toistemme kunnioitus ja inhimillisen elämän ymmärrys ihmisyyden ymmärrys sitä ei edustaja mäenpään silloisessa puheessa ollut tunnen myös vastenmielisyyttä tätä roviota kohtaan puhemies lopulta kävi tässä asiassa miten tahansa asian ratkaisevat kansalaiset äänestäjät heidän tehtävänään on lopulta puntaroida ovatko kansanedustajan laajan puheoikeuden perusteella pidetyt puheet sellaisia että niitä seuraavilla kausilla täällä salissa pidetään

arvoisa rouva puhemies mielestäni vihapuhetta ei koskaan käytetä vahingossa vihapuhetta ei käytetä ajattelemattomuuttaan vihapuhe on aina heijastus ihmisen arvomaailmasta välinpitämättömyydestä tai tietämättömyydestä mutta vihapuheen ja rasismin voisi mielestäni kyllä rinnastaa tarkoittamaan yhtä asiaa ja se on erilaisuuden pelko rasismi on aina rasismia riippumatta siitä kohdentuuko se ihmisen rotuun etniseen taustaan biologisiin eroavaisuuksiin tai henkilön fyysisten tai henkisten ominaisuuksien erilaisuuteen jokaisessa on kyse pohjimmiltaan siitä että toinen ihminen ei ole yhdenvertainen ja siksi me keskustelemme tapahtuneesta tänään täällä joskus maailman tapahtumia on vaikea selittää lapsille ja siksi puhun täällä tänään myös äitinä kansanedustajan puheoikeus ei oikeuta vihapuhetta rasismi ei nauti edes sananvapauden suojaa edustaja mäenpään tapauksessa perustuslakivaliokunnan kuulemista asiantuntijoista muistutan jälleen viisi kuudesta esitti syytesuojan purkamista eduskunnassa tämä tapaus on vakava vanhemman vaisto epätasa arvoisuudesta ja syrjinnän hyväksymisestä hälyttää nyt lujaa sillä se mitä päätämme tulee toimimaan esimerkkinä meidän omille lapsillemme ja nuorillemme eduskunnan tehtävä ei ole päättää milloin kyseessä on rikos ja ei se tehtävä kuuluu yksinomaan suomen oikeuslaitokselle kun edustaja peltokangas joka ei enää ole paikalla täällä syytti hetki sitten että osa edustajista olisi valmiita tuomitsemaan edustaja mäenpään niin tähän vastaan kyllä että täällä nimenomaan vaaditaan että mäenpään teon arvioi suomen oikeuslaitos ei eduskunta näin ollen joka ikinen edustaja täällä on ylihuomenna vastuussa siitä opettaako hän lapsillemme sen että eduskunta voi estää suomen oikeuslaitosta toteuttamasta työtään opettaako hän sen että erilaisuutta pitää pelätä ja opettaako hän sen että toinen ihminen ei ole yhdenvertainen ihmisarvo on jakamaton ihmisen ominaisuuksista riippumatta ja se on meidän tehtävämme osoittaa aivan jokaiselle inhimillisyys on aina aina yhdenvertaista

arvoisa rouva puhemies täällä on vasemmalta laidalta kuultu miten yhteistyö ja empatiakyky pelastaa jokainen keskustelu voidaan käydä niin ettei loukkaa toista kuitenkin viime syksynä tässä salissa edustaja arhinmäki käytti puheenvuoron ei ole sellaista teemaa tai aihetta jota perussuomalaiset eivät yrittäisi kääntää maahanmuuttoon koska teillä ei ole mitään näkemyksiä mitään sisältöä mitään osaamista mistään teemasta

arvoisa puhemies kyllä pitää olla joku roti siinä mitä kansanedustaja päästelee suustaan ei voi olla niin että voi möläytellä mitä tahansa edustajan sananvapauteen vedoten entisenä historianopettajana suorastaan kammoksun edustaja mäenpään käyttämää retoriikkaa sillä siinä on samankaltaisuutta mikä oli yleistä kolmekymmentä luvun saksassa valtakunnansyyttäjän mukaan kansanedustaja mäenpää on rinnastanut turvapaikanhakijat ja muslimit vieraisiin kasvilajeihin ja on puhunut niiden torjunnasta hänen mukaansa mäenpään lausumat voidaan ymmärtää myönteisenä suhtautumisena kyseessä olevien ihmisryhmien hävittämiseen joka täyttää rikoslaissa rangaistavaksi säädettävän tunnusmerkistön eduskunnan tehtävänä ei ole ottaa kantaa syyllisyyteen mutta eduskunta joutuu kuitenkin jollain tavoin ottamaan kantaa siihen onko puheena oleva kansanedustajan menettely ollut sellainen että se ylipäätään voi olla aiheena syytteelle tuomioistuimessa

arvoisa puhemies sananvapaus on demokraattisen yhteiskuntamme kulmakiviä ja on perustuslaissa vahvasti turvattu sananvapaus ei kuitenkaan ole täysin rajoittamaton sitä ei saa käyttää esimerkiksi kunnianloukkaukseen kiihottamiseen kansanryhmää vastaan eikä sillä saa kehottaa väkivaltaan kansanedustajalla on lisäksi erityinen sananvapauden syytesuoja kun ilmaisemme itseämme itseämme eduskunnan täysistuntosalissa tämä siksi että edustajat voisivat ilmaista asiansa vapaasti ja ilman pelkoa hallitusenemmistön painostuksesta tai ulkovaltojen intresseistä syytesuoja on siksi periaatteellisesti tärkeä ja perustuslaissa turvattu syytesuoja ei kuitenkaan ole olemassa suojellakseen sellaista josta syyttäjä haluaa nostaa syytteen rikosnimikkeellä kiihottaminen kansanryhmää vastaan ja joka siten loukkaa toista pykälää perustuslaissa nimittäin ihmisten yhdenvertaisuutta sananvapauden ei siis myöskään eduskunnassa pidä olla täysin rajoittamaton ja siitä syystä eduskunta voi niin ikään kumota kansanedustajan syytesuojan se on myös perustuslakivaliokunnan kanta kun perustuslakivaliokunta puoltaa luvan antamista syytteen

arvoisa puhemies käsittelyssä on nyt monella tapaa vakava ja kauaskantoinen päätös hyvät debatit ja värikäs kielenkäyttö ovat tämän talon suola samalla täällä eduskunnassa on erityinen vaatimus siitä että käytöksen ja keskustelun pitää olla toisia kunnioittavaa ja arvokasta kuten perustuslaissa sanotaan kansanedustajan tulee esiintyä vakaasti ja arvokkaasti sekä loukkaamatta toista henkilöä sananvapaus on keskeinen vapaus oikeusvaltiossa ja erityisesti kansanedustajan sananvapaus eduskuntatyössä on merkittävä ja on tärkeää että kansanedustajien puhevapautta suojataan se ei kuitenkaan tarkoita että sananvapaus olisi rajoittamaton rikoslain määräykset muun muassa kansanryhmää vastaan kiihottamisen kielto koskevat myös kansanedustajia maahanmuuttajien vertaaminen haitallisiin vieraslajeihin eduskuntakeskustelussa on yksiselitteisesti tuomittavaa ja vaarallista se loukkaa perustuslain ihmisoikeussopimusten takaamaa ihmisarvoa ja laittaa ihmisiä vastakkain tavalla joka ei kuulu suvaitsevaisen ja demokraattisen suomen olemukseen paitsi että maahanmuuttajien vertaaminen vieraslajeihin tässä salissa ääneen sanottuna on hyvin epäkunnioittavaa ja loukkaavaa sen seuraukset voivat olla vieläkin pahemmat mikäli tällaista puhetta sallitaan tästä salista se näyttää esimerkkiä koko kansalle siitä millainen puhe on hyväksyttävää on muistettava että meillä kansanedustajilla on paitsi oikeuksia myös suuri vastuu sanoistamme ja toiminnastamme arvoisa puhemies valtakunnansyyttäjä on todennut että edustaja mäenpään epäillään todennäköisin syin syyllistyneen kiihottamiseen kansanryhmää vastaan tämä on äärimmäisen painava epäilys eduskunta ei ole tuomioistuinlaitos täällä me emme arvioi syyllisyyttä emmekä jaa tuomioita sen sijaan meidän tehtävänämme on arvioida onko epäilty rikos laadultaan ja luonteeltaan sellainen joka on syytä antaa tuomioistuimen arvioitavaksi perustuslakivaliokunta on maan parhaita asiantuntijoita kuultuaan päättänyt esittää että mäenpään syytesuoja tulisi poistaa meidän tulee antaa tälle arviolle sen ansaitsema painoarvo me emme voi ryhtyä jakamaan oikeutta mutta me voimme mahdollistaa oikeuden toteutumisen myös kansanedustajan kohdalla edustaja halla aho ilmoitti jo ennen perustuslakivaliokunnan käsittelyä että perussuomalainen eduskuntaryhmä tulee estämään edustaja mäenpään syyttämisen tämä siis ennen ennen kuin asiassa oli tehty mitään oikeudellisia selvityksiä ja ennen kuin perustuslakivaliokunta oli edes paneutunut samaan aikaan edustaja halla aho on todennut että syytesuoja on luotu sitä varten ettei politiikkaa siirretä eduskunnasta tuomioistuimeen arvoisa edustaja halla aho yhtä lailla tuomiovaltaa ei tule siirtää tänne eduskuntaan se ei ole meidän tehtävämme puhemies sanoilla on väliä edustaja mäenpään sanat loukkaavat paitsi ihmisarvoa myös suomalaisia arvoja ylipäätään kansanedustajan asemaa ja tämän salin oikeuksia ei pidä käyttää suojakaapuna jonka turvin voisi kiihottaa ihmisiä kansanryhmiä vastaan ja loukata kaikille ihmisille kuuluvia ihmisoikeuksia siksi sosiaalidemokraattiset kansanedustajat hyvin yksimielisesti katsovat että tämä asia tulee antaa tuomioistuimen ratkaistavaksi

herra puhemies aivan aluksi totean että henkilökohtaisella tasolla pidän edustaja mäenpään vieraslaji puhetta törkeänä ja moitittavana tuomitsen kaikki tällaiset puheet jyrkästi ja katson että eduskunnan on puututtava sellaisiin omalla arvovallallaan ja näin käsittääkseni myös on tapahtunut edustaja mäenpää on saanut puheistaan nuhteet puhemiesneuvostolta joskin oli ikävää että ei välittömästi puututtu puhemiehen toimesta silloin kun se tässä salissa esitettiin arvoisa puhemies tämän sanottuani ilmoitan että en itse aio äänestää edustaja mäenpään syytesuojan murtamisen puolesta arvioisin tilannetta eri tavoin jos mäenpää olisi vaikkapa kehottanut joukkotuhontaan tai kapinaan maan laillista hallitusta vastaan mutta nyt ei ole kyse siitä kyse on huonosta moitittavasta rasistisesta kielikuvasta tässä asiassa on kuitenkin kyse myös muusta kuin tämäntyyppisestä vihapuheesta sillä tälle syytesuojalle on mielestäni erittäin vahvat perusteet

arvoisa herra puhemies meidät kansanedustajat on äänestetty eduskuntaan edustamaan suomen kansaa me olemme kansalaisten ääni valtiopäivillä nyt tätä kansalaisten ääntä yritetään kuitenkin hiljentää täällä demokraattisen maan parlamentissa kansanedustajan hyvin laajaan puheoikeuteen ja sananvapauteen puuttuminen on vaarallinen tie mikäli edustaja mäenpää tullaan asettamaan syytteeseen puheistaan eduskunnassa niin kuka tahansa kansanedustaja voi tulevaisuudessa joutua yhtä mielivaltaisin perusteluin valtakunnansyyttäjän hampaisiin ja syytteeseen asettamiseen

arvoisa puhemies

partalapset haittamaahanmuutto elintasopakolaiset tässä ei ole kyse yhden edustajan sanomisista siitä miten vieraslajeja pitäisi torjua niin kuin torjutaan rikkaruohoja ja eläimiä tässä on kyse tarinasta ja retoriikasta joka toiseuttaa ihmisiä arvoisa puhemies olemme viime aikoina nähneet vastustusta esimerkiksi laille joka yhdenvertaistaa lastensuojelussa maahanmuuttajat ja kantasuomalaiset tässä salissa on rakenteelliselle syrjinnälle ollut todella paljon tilaa nimenomaan siksi että tällaiset toiseuttavat puheet ja ilmaisut on sallittu arvoisa puhemies tässä ei ollut kyse lipsahduksesta millään tavalla tässä on kyse retoriikasta ja tarinasta jota on opetettu yhdelle sun toiselle ja on koulutettu myöskin someväki hyökkäämään sellaisten kimppuun jotka toisenlaista politiikkaa haluavat

hyvät kollegat olen väsynyt ja aika kyllästynyt olemaan partalapsi ja niin on moni muukin työpaikoilla kouluissa ja virastoissa kunnioittaisitte edes kollegaanne jättämällä sanomatta sellaisia asioita jotka liittyvät minun geeniperimääni siihen että minä vain olen ehkä teidän mielestänne erinäköinen

minä olen ollut kyllä pakolainen

haluamme olla tavallisia suomalaisia menestyä tehdä työtä voida hyvin

arvoisa puhemies tehdessäni töitä rauhanvälittäjänä kohtasin amerikkalaisen tutkimuksen jossa haastateltiin päänleikkaajia ja terroristeja heiltä kysyttiin mitä ajattelitte ennen kuin teitte tekonne tekonne he sanoivat poistimme ihmisyyden tältä henkilöltä vertasimme häntä ötökkään sikaan ja johonkin muuhun torjuttavaan silloin kun hän ei ei enää ollut silmissämme ihminen teko oli paljon helpompi suorittaa

minulla ei ole oikeudellista osaamista nyt päätellä onko hän syyllistynyt kansanryhmää vastaan kiihottamiseen minulla on vain pyyntö että tässä salissa opittaisiin kunnioittamaan kollegaa ja kaikkia muita ihmisiä jotka tuolla kadulla ovat että heitä ei nimiteltäisi ja että mekin voisimme olla ihan tavallisia suomalaisia joskus

toimeenpanevat päätöksemme ja riippumaton huom riippumaton oikeuslaitoksemme antaa tuomion sen mukaan mitä laissa on säädetty minulle on tärkeää että vallan kolmijako oppia kunnioitetaan

kansanedustajien poliittinen puhe puhe nauttii suurinta mahdollista sananvapaudensuojaa niin kuin moni on tässä toistanut tänään perustuslain mukainen syytesuojamme on perusteltu ja tarpeellinen demokratiamme toimimisen kannalta en ole

arvoisa puhemies olin tässä salissa silloin kun edustaja mäenpää tämän lausahduksen sanoi muistaakseni naurahdin hieman eikä siihen kukaan millään tavalla täällä salissa silloin reagoinut se oli huumoria sen vuoksi minua ihmetyttää suuresti se keskustelu mikä tästä on virinnyt jälkikäteen se on aivan suhteeton siinä on ylitulkittu ihan kaikkea mitä edustaja mäenpää sanoi tilanne salissa oli rauhallinen ei kuulunut välihuutoja eikä täällä ollut edes paikalla minua ihmetyttää myöskin valtakunnansyyttäjän toiminta

valtakunnansyyttäjä ei tee syyteharkintaa vaan hän kysyy eduskunnalta pitäisikö hänen syyttää vaiko ei sen pitäisi olla toisinpäin jos eduskunta tässä tilanteessa tekisi päätöksen että okei syyte voidaan nostaa ja valtakunnansyyttäjä päättäisi ettei hän nostakaan syytettä se olisi eduskunnan halveksimista ja väheksymistä jos hän pyytää lupaa nostaa syyte silloin hänen tulee myöskin jos lupa tulee sitoutua nostamaan syyte ei tällaista epämääräistä että saapa nähdä nostanko sitten syytteen vai en riippuen siitä mitä te sanotte me olemme vaarallisella tiellä minä minä toivon että seuraavan kerran kun tämmöinen pyyntö valtakunnansyyttäjältä tulee perustuslakivaliokunta harkitsee tarkoin lähdetäänkö sitä käsittelemään onko valtakunnansyyttäjä sitoutunut nostamaan syytteen mikäli eduskunta antaa siihen luvan

herra puhemies nykyään nähdään rasismia jopa eskimo jäätelöpuikoissa ja uncle bens riisissä tällainen herkistyminen rasismin näkemisessä kaikkialla ja jatkuva loukkaantumisen kulttuuri on pitkälti poliittinen ilmiö jonka vihervasemmisto on luonut ja jota se pyrkii hyödyntämään kaventaakseen keskustelua maahanmuuton kritiikistä pyritään tekemään tabu siinä käytetään orwellilaista uuskieltä ja edistetään kaksinaamaista moraaliposeerausta suomalaisen kansallisvaltion kannattajat pyritään leimaamaan rasisteiksi voi sanoa että tähän asti maahanmuutosta on toki voinut keskustella syyllistymättä tässä kyseessä olevaan kiihottamiseen kansanryhmää vastaan mutta maalitolppien jatkuva siirtely tekee siitä pikkuhiljaa vaikeampaa olemme kaltevalla pinnalla ja matkalla väärään suuntaan joten peli tulee puhaltaa poikki meillä ei ole sananvapautta jos annamme sen pois loukkaava kielenkäyttö on itsessään epäsuotavaa mutta sen ei tule olla laitonta kansanryhmää vastaan kiihottaminen oli alkujaan varmasti tarkoitettu tarkkarajaiseksi kielloksi mutta sitä ollaan sittemmin huonolla oikeuskäytännöllä viety kohti mielivaltaista pykälää jolla voidaan tuomita kaikesta kulloinkin rasistiseksi katsottavasta puheesta enää kukaan ei tiedä millainen toiminta täyttää kansanryhmää vastaan kiihottamisen tunnusmerkistön ja mikä ei tätä osaltaan osoittaa käsillä oleva mäenpään tapaus jossa valtakunnansyyttäjä tuo historiallisen syyttämislupapyynnön eduskuntaan kansanedustajan vitsinomaisesta heitosta en sano että vitsi olisi ollut hyvä mutta huonoistakin vitseistä loukkaantuvat ovat joko tosikkoja tai liian politisoituneita tällä kertaa varmasti molempia tällaista radikalisoitumista radikalisoitumista kannattaisi välttää mäenpää ei ehkä ole ammatiltaan koomikko eikä hänestä taida sellaiseksi olla mutta komiikasta ei voi silti tehdä koomikkojen itseoikeutta mäenpään vitsejä karskimpaa huumoria kuullaan kodeissa kuta kuinkin joka ilta televisiosta vaikkapa south park piirretyssä juridisesti kyseenalaista asiassa on erityisesti se että valtakunnansyyttäjä ei edes itse tiennyt syyttämispyynnön eduskunnalle tehtyään onko mäenpään huumori täyttänyt syyttäjän omasta mielestä kiihottamisen kansanryhmää vastaan tunnusmerkistön vaan hän ilmoitti että syyttämislupapyyntö tehdään vaikka hän olisi tekemässä syyttämättäjättämispäätöksen jokainen vähänkin rikosoikeudesta tajuava ymmärtää miten sekavan kuvan tämä antaa valtakunnansyyttäjän toiminnasta jatkan seuraavassa puheenvuorossa lisää tästä valtakunnansyyttäjästä arvoisa puhemies en kannata syytesuojan poistamista tässä edustaja mäenpään tapauksessa vaan kannatan perussuomalaisten ja kokoomuksen vastalausetta avainasia on sananvapaus josta keskustelemme onko edustaja mäenpää kyseisessä puheenvuorossaan esiintynyt kansanedustajalta odotettua arvovaltaista käytöstä noudattaen vastaus

voi vain ihmetellä tätä jälkikäteen noussutta rummutusta asian ympärillä se on ollut massiivista ja jatkunut kuukausi kuukausi kuukauden perään jo vuoden ajan edustaja mäenpää on ollut nuhdeltavana puhemiesneuvostossa hän on myös pahoitellut sanavalintaansa julkisuudessa mutta näköjään riitä ensimmäisen kauden kansanedustaja varmaan ei uskalla enää vähään aikaan puhua yhtään mitään kun on tällainen jahti käynnissä käynnissä vuoden aikana on varmasti tullut selväksi että tässä ajassa pitää miettiä tarkasti mitä täällä salissa puhuu voi sanoa että sananvapautta meidän kuitenkin pitää puolustaa se on tärkeää väkisin tulee mieleen halutaanko tämän asian yhteydessä jotakin muuta asiaa peitellä esimerkiksi jos ajatellaan niin meillä on nyt eu tasolla tämä elvytysrahaston perustaminen menossa ja suomenkin maksuosuus tullee olemaan kahdeksan pilkku viisi miljardia jos siihen lähdetään eikö olisi nyt tärkeää puhua näistä asioista ensiarvoisen tärkeää vielä kun edustaja kiljunen vähän ihmetteli mitä perussuomalaiset täällä edustavat niin voin taas kerran sanoa että perussuomalaiset ovat omaa isänmaataan rakastavia me emme ole rasisteja me emme kannata vihapuhetta

että meitä syyllistetään siitä jatkuvasti

arvoisa puhemies vaikka meillä kansanedustajilla on tässä salissa laaja puhe ja sananvapaus pidän tärkeänä että kansanedustajat toimivat tehtävässään ihmisarvoa ja yhdenvertaisuutta kunnioittaen jos valtakunnansyyttäjä epäilee kansanedustajan loukanneen näitä puheellaan ja kun perustuslakivaliokunta puoltaa syyttämisluvan myöntämistä pidän myöntämistä perusteltuna jotta tuomioistuin voi puolueettomasti arvioida asiaa tuomioistuimen ratkaisulla olisi merkitystä oikeudellisten rajojen hakemisessa yhteiskunnallisesti olennaiseen asiaan kansanedustajan puhe ja sananvapaudesta uskon että tällainen puolueeton arviointi olisi kaikkien osapuolten etu

arvoisa puhemies tässä salissa on käyty laajaa keskustelua syyttämislupaa koskien ja totesin jo ensimmäisessä puheenvuorossani että syyttäjälaitoksen tai oikeuslaitoksen arviointiin poliittisin perustein ei ole meidän syytä ryhtyä tästä toivon että todella pidämme kiinni sillä vallan kolmijako ja oikeuslaitoksen riippumattomuus on yksi demokratian perusedellytyksistä politiikka on pidettävä irrallaan oikeuslaitoksesta meidän on tässä keskityttävä siihen meidän rooliimme mikä on syyteluvan antamisen harkitseminen tästä asiasta kuten totesin euroopan ihmisoikeustuomioistuimella on hyvin selkeä linja vihapuhe ja siihen liittyvät rikokset eivät nauti parlamentaarisen immuniteetin suojaa suomi on sitoutunut euroopan ihmisoikeussopimukseen sitä ei voi tässä asiassa ohittaa jos haluaisimme irtaantua ihmisoikeussopimuksista niin silloin voisimme varmaan tehdä ihmisoikeuksista riippumattomia päätöksiä mutta kun nyt olemme niihin sitoutuneita niin kyllä tämä meitä määrittää ja meitä sitoo toivon todella että tästäkin me kaikki pidämme yhdessä kiinni kun todella niitä euroopan ihmisoikeustuomioistuimen ratkaisuja katsotaan niin se linja on harvinaisen selvä vastalauseen tueksi ei löytynyt yhtäkään euroopan ihmisoikeustuomioistuimen ratkaisua jossa tällaiset viharikosepäilyt oltaisiin katsottu jotenkin poliitikoille hyväksyttäväksi asiaksi myöskin se miten tämä epäilys kansanryhmää vastaan kiihottamisesta luokitellaan on asia josta eduskunta ei päätä kyse on kyse on nimenomaan ihmisarvoa polkevasta rikoksesta vakavasta rikoksesta kyse on aika selkeästi rikoksesta joka nimenomaan kuuluu tämän euroopan ihmisoikeussopimuksen määrittämään kategoriaan joka ei nauti sananvapauden tai kokoontumisvapauden suojaa tämän on myös suomen perustuslakivaliokunta toistuvasti todennut suomessa onkin tuomittu kielletty muun muassa rasistiseen toimintaan syyllistyviä järjestöjä näinhän toimitaan euroopassa maanosamme raskaan historian vuoksi me olemme valitettavasti nähneet mihin se voi johtaa jos kansanryhmää vastaan saa kiihottaa ja saa kiihottaa vieläpä vallankäytön paikoilta se ei kyllä ole johtanut sellaisiin lopputulemiin että ne olisivat ihmisoikeuksien tai demokratian perusperiaatteiden mukaiset ja siksi tässä on kyse vakavasta rikosepäilystä jonka pitäisi antaa mennä riippumattoman oikeuslaitoksen tutkittavaksi ei ole mitään kunnon perustetta ajatella etteikö suomen tulisi pitää tässä ihmisoikeusvelvoitteistaan kiinni

arvoisa herra puhemies ihmettelen että tämän keskustelun aikana on edelleenkin moneen kertaan väitetty että tässä edustaja mäenpään puheessa olisi kyse rikoksesta vaikka eduskunnan ei tätä asiaa käsitellessään tule todellakaan tutkia tätä syyllisyyskysymystä ei ole siihen mandaattia eli sitä emme täällä päätä onko tässä syyttämislupaa koskevassa pyynnössä tarkoitettu teko rikos vai ei perustuslain mukaan kansanedustajalla on eduskunnassa oikeus vapaasti puhua kaikista keskusteltavana olevista asioista ja tätä oikeutta on perinteisesti pidetty varsin laajana puhevapautta rajoittaa momentti jonka mukaan kansanedustajan tulee esiintyä vakaasti ja arvokkaasti sekä loukkaamatta toista henkilöä ja tähänkin meillä tässä talossa on olemassa menettely eli puhemies voi puuttua puhemies voi keskeyttää puheen ja ja voidaan järjestää puhuttelu no edustaja mäenpään kohdalla tällainen puhuttelu järjestettiin mutta sitten olisi vielä mahdollisuus jopa pidättää edustaja kahdeksi viikoksi eduskunnan istunnoista jos jos tätä rikettä pidettäisiin niin vakavana eduskunnan sisällä tätä eduskunnan vahvinta kurinpitomenettelyä ei mäenpään tapauksessa käytetty ja itse pidän senkin vuoksi merkillisenä että tämä asia silti tulisi luovuttaa käräjäsaliin sananvapaus on luonteeltaan poliittinen perusoikeus ja nauttii vahvinta suojaa nimenomaan poliittisen sananvapauden alueella täällä on useaan kertaan toistettu se miten myös euroopan ihmisoikeustuomioistuin on katsonut että poliittista puhetta ei saa rajoittaa ilman pakottavia syitä eli kynnys asetetaan korkealle vaikka vihapuhe todellakin jätetään sananvapauden ulkopuolelle mutta sitten on muistettava että tätä käsitettä vihapuhe ei ole määritelty kansallisessa laissa eikä itse asiassa myöskään ihmisoikeussopimuksessa eli määritelty mitä se tarkkarajaisesti tarkoittaa

arvoisa puhemies jatkan siitä mihin edellisessä puheenvuorossani jäin nämä jahdit eivät kohdistu tasapuolisesti meillä on erityissuojeltuja ryhmiä meillä on neutraaleja ryhmiä ja sitten kaatoluokka kaikille muille erityisesti tämä näkyy tietenkin kansalais ja keskustelussa sosiaalisessa mediassa kaikkein räikeimmin mutta myös muualla suomalainen kantaväestö tai maamme valtauskonto kristinusko eivät ole myöskään oikeuskäytännössä saaneet samanlaista lainsuojaa kuin eräät vähemmistöuskonnot ja kansallisuudet tai lähtömaat valtakunnansyyttäjä on nostanut syytteen viisitoista vuotta vanhasta kirjoituksesta jossa avioliittokäsitystä perustellaan raamatulla vastaavasti on langetettu tuomioita esimerkiksi siitä siitä että henkilö on todennut asioita euroopassa tapahtuneiden terrori iskujen tekijöistä vastaavaa ei tapahdu muiden uskontojen kohdalla yhteiskunnallisessa keskustelussa on täysin hyväksyttyä haukkua ja panetella miessukupuolta sen vääränlaiseksi ja turhaksi väitettyjä stereotyyppisiä ominaisuuksia sama ei koske naista joka on erityissuojeluksessa etenkin nuori nainen on muutenkin glorifioitu yhteiskunnassamme vaikka sukupuolen ei pitänyt merkitä mitään sama koskee suomalaisia ja tiettyjä maahanmuuttajaryhmiä ihonväriltään erilaisia valkoisia ja mustia vaikka tämänkään ei pitänyt merkitä mitään eilen sosiaalisessa mediassa levisi video joka oli kuvattu helsingin keskustassa ja jossa hyvin humalassa oleva musta naishenkilö pitää melko ruman puheen valkoihoisista ihmisistä mikäs siinä ihmiset puhuvat humalassa hulluja asioita ja ei siinä mitään mielestäni sen ihmeellisempää ole mutta mietin mitä olisi tapahtunut jos videolla ollut huutelija olisikin ollut valkoinen suomalaismies ja hän olisi puhunut tätä vihaa halveksintaa ja alatyylistä kieltä suhteessa tummaihoisiin ihmisiin luulen että sosiaalisessa mediassa ja täällä vasemmalla laidalla suunniteltaisiin jo mielenosoitusta tai marssia jonka nimessä puhuttaisiin sorrosta rasismista väkivallasta ja niin edelleen luulen myös että tuo mies päätyisi käräjille todettakoon että itse en kannata tällaista kummassakaan tapauksessa humalaiset voivat puhua ja huutaa tuolla kadulla mielestäni aika tavalla mitä haluavat enkä kannata kummankaanlaista mutta nostin tämän vain esille tässä perussuomalaisethan on esittänyt että rikoslaissa kansanryhmää vastaan kiihottamisen tunnusmerkistö pitäisi muuttaa niin että rangaistavaa olisi ainoastaan rikoksella uhkaaminen ja rikokseen yllyttäminen eikä tämä rangaistusvastuu saisi koskea tiedon tai mielipiteiden esittämistä

arvoisa herra puhemies kaikkina aikoina ja kaikissa paikoissa ihmisillä on ollut taipumus uskoa että juuri heidän tulossa valmiiksi ja että juuri heidän aikansa suuret totuudet jäävät lopullisiksi totuuksiksi historia on ollut näille totuuksille armoton yhtä armoton se tulee olemaan tämän päivän rasismi ja vihapuhehysterialle jossa milloin mistäkin mitättömyydestä pöyristyvä lauma jahtaa soihdut ja talikot kädessä vääräoppisia ja inkvisitio tuomitsee heitä roviolle tällainen ei ole valistusta eikä edistystä vaan pimeää keskiaikaa suurin osa normaaleista ihmisistä kokee jatkuvan lynkkausilmapiirin ahdistavana ongelma eivät ole fanaatikot ja mielipuolet joita on vähemmistö ongelma on enemmistö joka joko pelosta tai mukavuudenhalusta tanssii fanaatikkojen pillin mukaan aivan kuten edustaja kärnä huomautti suhdanteet ja vallanpitäjät vaihtuvat myös salin vasemman laidan olisi syytä ymmärtää että jos tämä kynnys ylitetään nyt te voitte itse tulevaisuudessa jäädä nyt luomanne hirviön uhriksi totalitaristisia pyrkimyksiä on syytä vastustaa silloinkin kun ne palvelevat omia poliittisia mieltymyksiä ja muuallakin kuin unkarissa puolassa ne jotka aikoinaan ajoivat neuvostoliittoon kohdistuvan kritiikin kriminalisoimista rauhan laeilla olivat mielestään hyvällä asialla ja uskoivat olevansa historian oikealla puolella perjantain äänestys jää historiaan itse kunkin on syytä miettiä edes sitä millaisena hän itse haluaa siinä historiankirjoituksessa näyttäytyä

tämä keskustelu on ollut monelta osin varsinaista saivartelua ja kiertelyä ja loukkaantumisprosessia

sitä että edustaja mäenpää mäenpää ei olisi syyllistynyt semmoiseen tekoon jonka vuoksi syyttäjälle annettaisiin oikeus mahdollisesti viedä tämä

sillä että oli epäonnistunut sanavalinta oli vitsi oli läppä oli lipsahdus oli huono vitsi ja ne jotka eivät ymmärrä ovat tosikkoja arvoisa puhemies minä en usko että edustaja mäenpää on niin hölmö kuin näillä puheenvuoroilla annetaan ymmärtää nämä vitsit ovat tarkoituksellisia niitä käytetään vitsin varjolla tarkoituksellisesti kiihotetaan ihmisiä toisia ihmisiä vastaan arvoisa puhemies toisaalta on tullut myös selvästi läpi se miksi kaikkien perustuslakiasiantuntijoiden näkemystä ei haluta kuunnella sekä edustaja purra että edustaja halla aho itse asiassa viimeisessä kahdessa puheenvuorossa hyvin paljastavasti kertoivat mistä on kysymys ryhmätoverit eivät näe edustaja mäenpään puheissa ilmeisesti mitään paheksuttavaa täällä hyvin selkeästi sekä edustaja purra että edustaja halla aho toivat esille että heidän mielestään laki kiihottamisesta kansanryhmää vastaan on väärä ja siihen teillä on täysi oikeus sen vuoksi me olemme eduskunnassa että olemme muuttamassa lakeja

pyritään siirtämään huomiota toisaalle tai kysytty miksi tähän käytetään aikaa tai sanottu että tämä on poliittinen prosessi että pitää muistaa miksi tämä on täällä salissa ei sen vuoksi että yksikään kansanedustaja olisi aloittanut tätä prosessia vaan sen vuoksi että valtakunnansyyttäjä on pyytänyt syytelupaa ja perustuslakivaliokunnan täytyy se käsitellä ja täytyy tehdä siitä mietintö

pureta sillä suojellaan vihapuhetta ja rasismia mahdolliselta syytteeltä ja tuomiolta niin tällä sanon sen että jos epäillään syyllistyneen kiihottamiseen kansanryhmää vastaan niin kiihottaminen kansanryhmää vastaan on vihapuhetta ja se on rasismia ja sen vuoksi

arvoisa puhemies perustuslakivaliokunnan oikeudellinen arvio ja ja päätös on perusteltu ja sitä on helppo tukea tukea ja asia on siltä osin sitten oikeuslaitoksen arvioitava minusta edustaja mäenpään kielenkäytöstä ja tämän salin muuttuneesta keskustelukulttuurista pitää olla äärimmäisen huolestunut myös eduskunnan arvovallan ja arvostuksen näkökulmasta meitä kansanedustajia koskee niin kuin on moneen kertaan todettu perustuslain säädös jonka mukaan esiintymisemme tulee olla arvokasta ja vakaata meistä jokaisen on syytä arvioida onko näin kyseisessä tapauksessa tapahtunut tähän saliin kuuluu aito ja värikäskin poliittinen keskustelu hallituksen ja opposition välillä lisäksi meillä

on mielestäni erityisen laaja sananvapaus parlamentissa mutta sen varjolla ei voi sallia ihan mitä tahansa puheita tämän tapauksen yhteydessä arvioidaan myös edustajan puheiden hyväksyttävyyden rajaa mäenpään osalta asiaan on puuttunut valtakunnansyyttäjä ja ja perustuslakivaliokunnan kuulemat useat asiantuntijat tukevat tukevat valtakunnansyyttäjän näkemystä on aivan selvää että meidän edustajien ei missään tapauksessa eikä kenenkään edustajan pidä loukata perusarvojamme loukkaamatonta ja jakamatonta ihmisarvoa arvoisa puhemies olipa lopputulos perjantaina mikä tahansa toivon että tämä keskustelu herättää meidät jokaisen edustajan miettimään omaa käyttäytymistämme tässä salissa ja edustajan työssä perustuslakivaliokunnan oikeudellinen arvio ja kannanotto vahvistaa myös periaatteen että kansanedustajalla ei ole ehdotonta syytesuojaa tuen perustuslakivaliokunnan

arvoisa puhemies täällä on keskustelussa tullut mielestäni selkeästi ilmi se että meillä on hyvin eri käsitys siitä tämä laki kiihottaminen kansanryhmää vastaan oikea laki vai ei ja on ihan selvää että se koskettaa myöskin tätä tätä päätöstä joka tänään on täällä keskustelussa ymmärrän että edustaja mäenpään puoluekollegat ja eduskuntaryhmäkollegat itse asiassa ovat yrittäneet puhua ikään kuin tässä olisi kysymys jostain sananvapauden rajoittamisesta ja hallituksen politiikan kritiikistä

jotenkin tähän kuvaan sopii vielä se mutta se on kyllä aika huolestuttavaa että vielä loppujen lopuksi sitten hyökätään meidän oikeuslaitosta kohti ja poliisia kohti ja levitetään täältä eduskunnasta sellaista epäluottamusta että ikään kuin meidän

erittäin

tunnustuksen ansaitsevat itsenäiset oikeuslaitos ja poliisi ja heidän toimintansa olisivat jotenkin epäilyksen alla heidän pitää seurata lakia he eivät voi seurata perussuomalaisten ajatuksia siitä että kiihottaminen kansanryhmää vastaan olisi jotenkin vähäpätöinen rikos mutta tässä loppujen lopuksi mielestäni on kuitenkin se se ydin että olemassa oleva laki sanoo että kiihottaminen kansanryhmää vastaan on erittäin vakava rikos tutkimukset sanovat että se on uhka demokratiaa vastaan ja ja todellakin huono kaikissa yhteiskunnissa se on johtanut vakaviin väkivaltaisiin tilanteisiin ja niin edelleen

ärade talman tässä on annettu kuva että mielipiteen vapautta mielipiteen vapautta tai poliittista puhetta rajoitettaisiin kyllä meillä on laaja poliittisen puheen vapaus me voimme puhua taloudesta koulutuksesta sisäpolitiikasta ulkopolitiikasta kulttuurista maahanmuutostakin mutta minkä ihmeen mekanismin kautta ajatellaan että politiikan jotenkin oleellinen välttämätön osa on se että käyttää historian romukopasta otettua retoriikkaa jossa verrataan ihmisiä ihmisiä vieraslajeihin hävitettäviin asioihin loisiin tästä on tullut esimerkkejä mihin tämä on johtanut historian saatossa ja kyllä asioita jotka meidän pitää tiedostaa ja ottaa vakavasti politiikkaa voi tehdä muulla tavalla se ei rajoita enemmistön sananvapautta että näitten asioiden kanssa käyttää järkeä ja harkintaa edustaja halla aho totesi että historia on ollut totuuksille armoton niinhän se on ollut me tiedostamme nämä asiat paremmin ei puhuta ihmisyyden spektristä samalla tavalla kuin puhuttiin kolmekymmentä luvulla ei käytetä samanlaisia rasistisia rasistisia sananparsia jotka saattoivat olla ihan arkea suomessa luvulla tai koulunpihoilla kahdeksankymmentä luvulla se on oikein ja se on hyvä kehitys mitä on herkistyminen rasismille se on sitä että osoittaa empatiaa osaa asettua toisen kenkiin ymmärtää miltä tällainen puhe näyttää toisen näkökulmasta ei minulla ole oikeutta sanoa vaikka alkuperäiskansan edustajalle että tämä ei ole rasismia jos hän kokee sen niin se on hänen oikeutensa määrittää se on vaikka inuiitin oikeus sanoa kokeeko hän sen rasistisena koska minulla ei ole sitä kokemusperustaa että minä voisin sen hänen puolestaan tehdä siksi rasismille herkistyminen on tärkeä asia se on myöskin empatiakykyä se on historian tuntemista se on oman asemansa ymmärtämistä tässä isossa kontekstissa se on hyvä kehitys mitä tulee kansanryhmää vastaan kiihottamiseen niin toki kaikkia pykäliä voi varmaan pohtia mutta ei enemmistölle minkäänlainen ongelma ymmärtää mitä se on ei näitä tapauksia ole kovin paljon paljon enemmän on toisenlaisia rikoksia muilta osin ilmeisesti rikoslainsäädäntö on huomattavan paljon epäselvempi koska niitä tapauksia on enemmän kyllä me kaikki osaamme ottaa toisen ihmisen huomioon ymmärtää mikä on kiihottamista mikä ei ole kiihottamista ja toimia sen mukaan

arvoisa puhemies tässä keskustelussa kun tänään olen sitä seurannut on ollut kaksi vähän yllättävää piirrettä toinen on ollut se piirre että meillä kuitenkin montesquieun vallanjako oppi on aika selkeä meillä on erikseen juridinen tuomiovalta ja meillä on erikseen lainsäädäntövalta ja toimeenpanovalta nyt tässä keskustelussa tämän salin yhteydessä poliittisen vallan jos näin voidaan sanoa lainsäädäntövallan ja tuomiovallan suhteet ovat menneet sekaisin minä ihmettelen muun muassa edustaja tanuksen puheenvuoroa ja täällä on muitakin puheenvuoroja joissa on käytetty jopa

hänen riippumattomuutensa valtakunnansyyttäjän riippumattomuus on asetettu kyseenalaiseksi jopa henkilönimien tasolla me käymme keskustelua siitä onko hän tehtäviinsä pätevä onko hänen arvostelukykynsä riittävä ja myöskin näitä perustuslakivaliokunnassa esiintyneitä juristeja on aliarvioitu täällä on mennyt jopa pidemmälle oikein tuomioistuimiakin on ruvettu jo miettimään tämä on ensimmäinen häkellyttävä piirre että tämä poliittinen debatti ulottuu sinne lohkolle joka on aidosti tähän saakka ymmärretty riippumaton tuomiolaitos toinen toinen piirre on tämä vapaan sanan käsite minun nähdäkseni tässä salissa kun olen kuunnellut tätä keskustelua ei ole yksikään kansanedustaja käyttänyt sellaista puheenvuoroa jossa haluttaisiin kahlita poliittista ilmaisuvapautta sitä on korostettu kaikissa puheenvuoroissa koko ajan mutta on myöskin korostettu sitä että se vapaa sana ei voi tarkoittaa sitä että sinä voit rasistisilla ilmauksilla vihapuheilla ja maalittamalla kaventaa toisten mahdollisuutta ilmaista ilmaista vapaasti mielipiteensä ja tämähän on se prosessi edustaja halla aho täällä totesi omassa puheenvuorossaan ensimmäisessä edustaja mäenpään puheen meriiteistä hän käytti tätä termiä selkeästi viittasi siihen myöskin tässä jälkimmäisessä puheenvuorossa että tänne on syntynyt tämmöinen rasismi ja vihapuhehype kun hän puhuu että puhumme ikään kuin meidän aikakautemme noitavainoista inkvisitiojärjestelmistä niin tätä jäin miettimään miettimään ja miettimään sitä taustaa vasten että

arvoisa herra puhemies hyvät demokratian viholliset siellä vasemmalla laidalla en olisi koskaan kuvitellut että tämmöinen päivä tulee toteutumaan eduskunnassa te ette voi kuvitella varsinkaan vanhemmat edustajat jotka täällä olette istuneet pidempään ja olette sallineet tämän maan ajautua tähän tilaan sallineet haittamaahanmuuttoa tähän maahan vuosikymmenten aikana te ette voi kuvitella miltä se tuntui silloin kun minä en itse ollut eduskunnassa vaan minä olin nuorisopoliitikkona ja yritin puhua niistä ongelmista joista te ette suostuneet puhumaan ja minä haaveilin siitä että jos joku päivä voisin päästä tänne eduskuntaan niin minun ei aleta sensuroimaan sen jälkeen nimittäin kun yritin ottaa kantaa näihin aiheisiin niin valtakunnansyyttäjä kävi kiinni ihan vain siitä että puhuin poliittisesti että palauttamisautomaatti pitää saada tehokkaammaksi se oli yksi näistä sanamuodoista joka oli oikeuden

minun kampanjani oli rasistinen siis minä esitin mielipiteitä joiden kautta yritin päästä vaikuttamaan valtuustoon oulussa niin että me saamme korjattua sitä politiikkaa siellä ja valtakunnansyyttäjä sanoi että sinun vaalikampanjasi on rasistinen ajatelkaa millä tavalla oikeuslaitos tässä kohtaa tulee puuttumaan poliittisiin vapauksiin arvoisa herra puhemies

perustuslakia ei kunnioiteta nythän me olemme kunnioittamassa perustuslakia nyt me olemme puhumassa siitä että sinne on se viiden kuudesosan määräenemmistöjuttu laitettu just sen takia että kun me olemme se porukka joka säätää lait

poistetaanko syytesuoja kansanedustaja mäenpäältä vai ei pyydän

arvoisa puhemies yritän huutaa että kuulen täällä oman ääneni kun puhutaan koko ajan siitä keskustelunvapaudesta niin koetetaan antaa sitä vieruskaverillekin niin että kuulee edes omat ajatuksensa minä olen äärettömän huolestunut edustaja al taeen puheista hän sanoi että ei ole kyse yhdestä sanomisesta tietääkö al taee että rikosoikeus on nimenomaan sitä että syyttäjä on velvollinen avaamaan sen teonkuvauksen ei tässä mäenpää ole nyt syytteessä eikä edes harkittavana sellaisesta mistä te puhuitte jostakin partalapsista tai muusta te paljastitte sen mitä te oikeastaan ajatte te haluatte tästä ennakkotapauksen te haluatte että tästä joutuu tilille tämä oli erittäin vaarallinen puheenvuoro koska te paljastitte sen mitä te todella ajattelette te luettelitte kaikenlaisia partalapsiasioita mitä en ole kuullutkaan täällä salissa kenenkään sanovan en ole koskaan kuullut kenenkään edustajan kutsuvan teitä partalapseksi ja te sanoitte että olette kyllästynyt siihen minäkin muuten olen kyllästynyt siihen että täällä jatkuvasti haluan yhdenkin rasistisen puheenvuoron tähän pöytään nyt minäkin olen kyllästynyt siihen että minun sananvapauttani rajoitetaan täällä jatkuvasti vihjailemalla olen kuullut viime eduskuntakaudella tuollaista salin käytävillä että meidän ryhmäläiset ovat natseja miettikääpäs nyt vähän ja ja minä mietin sitä että jos puhutaan esimerkiksi kristinuskosta tai tämmöisistä perusarvoista joita suomalaiset haluavat harjoittaa niin niillä ei ole mitään suojaa mutta sitten on tiettyjä uskontoja ja tiettyjä tapoja ollaan aivan kauhuissaan ja tämä on ihan hirveätä ja ei tällä tavalla saa sanoa täällä oli

puheenvuoro se oli edustaja adlercreutzin että että jos pahoittaa mielensä jostain asiasta minäkin olen pahoittanut usein mieleni monesta asiasta mutta juristina ja varsinkin rikosoikeuteen perehtyneenä tiedän että se ei ole rikos minäkin olen pahoittanut joskus mieleni siitä mitä te sieltä huutelette mutta se on eri asia kuin rikos meillä on siksi rikoslaki se on tarkkarajainen pitää pystyä näyttämään että se tahallisuus kattaa sen koko teon ja se on ollut rikollista menettelyä ei niin että se joka pahoittaa mielensä valitsee onko tämä rikos eihän meillä muuten olisi mitään muuta kuin rikoksia kun te puhuitte siitä mielensä pahoittamisesta ja perustelitte tätä asiaa sillä niin halusin tuoda teille esille

ei ole kysymys mielensä pahoittamisesta vaan rikoksesta eikä ollenkaan

siitä täällä on puhuttu että valtakunnansyyttäjän toimintaa ei saisi arvioida on se merkillistä minkälainen kriisi on meneillään oikeuslaitoksessa jos

kiitos puhemies yritän huutaa kovempaa että

ja arhinmäellä varsinkin on ihan valtava puheripuli ota puheenvuoro jatkan vähän pidempään koska tässä on nyt niin monta keskeytystä ollut sanon tämän asian valtakunnansyyttäjä kertoi silloin virkaan astuessaan että tämä vihapuhe jota ei todellakaan rikoslaissa ole edelleenkään määritelty on hänen ykkösasiansa ja kyllä se näkyy että se on ykkösasia haluan muistuttaa että haluammeko me tuonne hyllylle jatkuvasti jonkun valvomaan meidän puheita kuten siitä rosvojoukosta josta sdp viime kaudella puhui se oli ihan mauton siitä voisi joku ajatella että väititte että ministerit ovat syyllistyneet varkauteen tämmöisiäkö me alkaisimme täällä jatkossa tutkia miettikää miettikää mihin tämä johtaa naurakaa vain ei se mitään olen tottunut siihen

arvoisa herra puhemies kun edustaja adlercreutz otti puheessaan esille esille sen että onko joku kantasuomalainen tai edustaja mahdollisesti törmännyt rasismiin niin minä voin ihan hienolla ja puhtaalla omallatunnolla sanoa teille kaikille että minä olen ja jos joku haluaa siitä keskustella niin minä olen heti valmis keskustelemaan mutta en tässä ihan henkilökohtaisesti olen valmis keskustelemaan ihan kenenkä kanssa tahansa mutta edustaja mäenpäähän kohdistunut jo vuoden päivät kestänyt suoranainen ajojahti on aiheuttanut hänelle kohtuutonta riepottelua kun tälle linjalle lähdetään niin oletan että seuraavaakin niin sanottua väärinpuhujaa riepotellaan samalla tavalla puoluetaustaan katsomatta haluammeko me oikeasti elää sellaisessa suomessa jossa kansanedustaja joutuu median ja oikeuslaitoksen systemaattisen vainoamisen kohteeksi siitä että hän on ilmoittanut täysistuntosalissa mielipiteensä käsiteltävään asiaan jo tällä edustaja mäenpään syytteeseen asettamisen pyynnöllä on kauaskantoisia vaikutuksia suomalaiseen yhteiskuntaan ja jopa eduskuntaan demokratiassa meidän ei edes pidä joutua miettimään sitä voiko kansanedustaja ilmaista mielipiteensä istuntosalissa sen pitäisi olla itsestäänselvyys vaan nyt totuus näyttää olevan aivan jotain muuta kaikesta huolimatta toivotan teille kaikille oikein hyvää tulevaa kesäkautta josta näyttää tulevan varsinainen intiaanikesä kiitos

arvoisa puhemies tässä ei ole kyse ennakkotapauksesta tässä on kyse henkilöstä joka käytti samaa termiä mitä käytetään esimerkiksi rikkaruohojen torjuntaan ja niiden hävittämiseen liittyvissä kysymyksissä tässä kohtaa valtakunnansyyttäjä on nähnyt että on pyrittävä oikeusteitse pohtimaan loppuun asti ja siihen on annettava mahdollisuus omassa puheenvuorossani vetosin kollegoihin siitä näkökulmasta että olen itse kyllästynyt olemaan se henkilö joka pitkin matkaa on saanut palautetta joka vastaa sanamuodoiltaan täysin niitä sanoja joita on käytetty tässä salissa minä en sitä ansaitse kukaan muukaan ei sitä ansaitse ja tämän salin pitäisi olla se sali joka yhdistää suomalaisia suomalaiset ovat he jotka ovat valmiita sitoutumaan näihin yhteisiin lakeihin ja määräyksiin tekevät työtä maksavat veroja ja jos he eivät tähän pysty yhteiskunta kyllä heitä auttaa

hyvän elämän tielle

otin asiaan kantaa myös siitä näkökulmasta että toivoin ettei sitten tulevaisuudessa sallittaisi sitä kun nyt tällä kertaa toiseutettiin minua minunlaisiani ihmisiä ja käytettiin sanaa partalapsi muun muassa viime viikolla puheenjohtaja halla ahon toimesta geeniperimäni oli silloin hieman väärä se tuntui todella pahalta pelkäänpä isänä jolla on tytär että joku päivä vielä naisia vielä voimakkaammin raiskausfantasioita saattaa kuulua tästäkin salista mitä silloin tehdään mihin vedetään raja arvoisa puhemies mikä on sitten sallittua mikä ei nyt on oikein kuunnella valtakunnansyyttäjää ja antaa oikeuden pohtia tämä asia loppuun asti se on demokraattista se on järkevää ja se on oikeuteen riippumattomaan oikeuteen puuttumatta olemista sitä tuen ja sen vuoksi aion äänestää syytesuojan poistamisen puolesta

arvoisa puhemies minä luulen että tässä salissa on kahdesta asiasta yhteinen käsitys ensinnäkin siitä että on tarpeen että suomen laki suojaa kiihottamiselta kansanryhmää vastaan suojaa perustuslain tasolla ihmisarvoa ja yhdenvertaisuutta niitä loukkaavalta teolta myös silloin kun se teko on puhetta varmaan toinen asia josta on yhteisymmärrys on se että me kaikki tiedämme suurin piirtein mistä taustasta eurooppalaisissa demokratioissa lähtee useiden maiden perustuslaissa vaatimus että kansanedustajan asettaminen syytteeseen

muita vallankäyttöelimiä hyödyntäen järjestelemään ikään kuin marginalisoimaan vähemmistöä silloin kun puhutaan yhteiskuntajärjestelmästä ja sen suunnasta historiasta nähdään niitä esimerkkejä niin kuin kaikki tiedämme viimeisen sadankin vuoden ajalta mutta silloin kun on kyse siitä että kansanryhmää vastaan kiihotetaan ja henkilöön ihmisten yhdenvertaisuuteen käydään kiinni niin ei tämä pykälä sitä suojaamaan ole suomessa koskaan ajateltu eikä muissakaan länsimaisissa demokratioissa totta kai rajankäynti on välillä veteen piirrettynä viivana ja juuri sen takia perustuslaki on myös ennakoinut tämän niin että meillä on mahdollisuus perustuslakivaliokunnan mietinnön pohjalta poiketa syytesuojasta tämän salin päätöksellä kovasti toivon että tämä sali pystyisi tämän rajan myös vetämään se tietysti riippuu äänestyksestä tällä viikolla koska se myöskin liittyy legitimiteettiin joka tällä kansanedustajan syytesuojalla yleensä tulevaisuudessa nähdään eurooppalaisen kansojen kansojen perheen keskuudessa kokoomuksen eduskuntaryhmässä tästä on käyty keskustelua eilen ja me olemme todenneet että kokoomuksen linja on tukea perustuslakivaliokunnassa muodostunutta mietintöä tukea sitä että tässä suojataan perustuslain takaamaa ihmisarvoa yhdenvertaisuutta tämä oli ylivoimaisen enemmistön linja ja tahto se myös kokoomuksen eduskuntaryhmän linjaksi todeta tapauksen oikeudellisen luonteen vuoksi emme katso sinänsä sopivaksi määrätä sitovaa ryhmäpäätöstä äänestyskäyttäytymiseen edustajat toimivat ryhmässä käydyn keskustelun pohjalta henkilökohtaisesti totean tässäkin että minusta on tärkeää että käydään tämä keskustelu sille oman väreensä antaa se että hieman yllätyin kyllä kollega tavion kommenteista tässä että hän viittaa eskimoihin tai siihen että ei voida käydä maahanmuuttokeskustelua kyllä sitä keskustelua pitää voida käydä muulla tavalla kuin rinnastamalla ihmisiä eläimiin siitä tässä on kysymys että sitä voidaan arvioida myös tuomioistuimen toimesta mutta täällä me emme tuomiota julista vaan annamme sen

arvoisa puhemies suomalainen yhteiskunta on viime vuosien aikana kokenut rajuja muutoksia vastakkainasettelu eri ryhmien välillä on kiihtynyt meillä on somessa twitterissä yksityishenkilöitä ja muita tahoja jotka tahallaan provosoivat tähän vastakkainasetteluun oletteko huomanneet erityisesti perussuomalaiset ovat luupin alla ja suurennuslasin alla välillä tuntuu että joka ikistä meidän lausettamme ja tarkastellaan hyvin tarkasti tarkoitus lienee että me lopettaisimme puhumisen eilen kun puhuin vanhustenhoidon mitoituksesta olin kirjoittanut puheeseen että suomessa on vanhustenhoidon kohdalla musta aukko minun piti miettiä uskallanko minä sanoa musta aukko pitäisikö sanoa väritön aukko tähän on menty

minä ajattelen että kansanedustajan pitää asettua tällaisen provosoinnin ja vastakkainasettelun yläpuolelle pitää nähdä ja kuunnella muita edustajia ilman ennakkoluuloja ilman mustamaalaamista rehellisesti ja avoimesti ei eduskuntasalista voi tulla uutta twitteriä

arvoisa puhemies todetaan se nyt selkeästi eduskunta on eduskunta eduskunta säätää lait ja sen jälkeen tuomioistuimet tulkitsevat ja soveltavat niitä se että täällä lähdetään käymään keskustelua valtakunnansyyttäjän ammatissaan tekemästä toiminnasta ikään kuin hänen toimintansa olisi meidän päätäntävaltamme piirissä on aika yksiselitteisesti vallan kolmijaon hämärtämistä ja vaarantaa ihmisten oikeuden riippumattomaan oikeuskäsittelyyn me päätämme nyt tässä myönnetäänkö valtakunnansyyttäjälle se syytelupa jota hän on pyytänyt me emme päätä onko valtakunnansyyttäjä pätevä tehtäväänsä vai ei ei me emme käy täällä henkilöön menevää keskustelua valtakunnansyyttäjästä tai hänen mahdollisista tausta ajatuksistaan sellainen ei yksinkertaisesti kuulu oikeusvaltioon

jos tätä lähdetään hämärtämään niin silloin ollaan todella oikeusvaltion murentamisen äärellä aivan yhtä lailla jos perustuslakivaliokunta lähtisi toimimaan vastoin yhdenkään asiantuntijan suositusta myös silloin oltaisiin aika hämärällä tiellä ja siksi onkin hyvä että valiokunta toimi tässä asiantuntijoiden selkeiden näkemysten pohjalta

nimenomaan heidän asiantuntemuksellaan on tässä suuri painoarvo jotta me emme täällä keskenämme ikään kuin toisenlaisella asiantuntemuksella lähtisi yksinään näitä asioita tulkitsemaan lopulta toki päätämme itse mutta kyllä se asiantuntijoiden kuuleminen on tässä tärkeää

meidän olisi annettava se syytelupa viimeiseksi tahdon nostaa esiin että tässä salissa on verrattu somekeskustelua lynkkauksiin vainoihin ja rovioihin tosiasiassahan juuri syrjivä puhe on johtanut vähemmistöihin kohdistuneisiin lynkkauksiin vainoihin ja rovioihin juuri näitä tekoja on pyritty oikeuttamaan riistämällä tietyiltä ihmisryhmiltä heidän ihmisyytensä vertaamalla heitä eläimiin lynkkaus oli aikanaan mustan ihmisen rasistinen julma murha eikä ole mitenkään asiallista

selkeä enemmistö on päätynyt sille kannalle että tässä tapauksessa edustaja mäenpään sanomisten ei tulisi nauttia tätä niin itse nojaan oman punnintani nimenomaan tähän perustuslakivaliokunnan tulkintaan olisi olisi sillä taustalla mikä mikä mahdollisuus itselläni on perehtyä tähän asiaan tulla toiseen johtopäätökseen tällaisia tapauksia meille tulee onneksi aika harvoin ja tässäkin tilanteessa varmaan vaikuttaa siltä että tämä asia ei tule menemään oikeuden punnittavaksi se olisi kuitenkin ihan suotavaa siinä mielessä että uuden perustuslain aikana meillä ei ole vielä ollut tilanteita joissa tämä kansanedustajan sananvapaus olisi tullut oikeuden harkittavaksi ja meillä ei ole selkeää käytäntöä siitä miten pitkälle se ulottuu ja mihin se ulottuu tai minkälainen mahdollinen rikos on puheillaan tehdä sananvapaus on totta kai äärimmäisen tärkeä ja vaalittava asia mutta kyllä sananvapautta pitäisi pystyä käyttämään ilman että puheellaan rikkoo tai edes on lähellä rikkoa mitään meillä säädettyä lakia etenkin kun puhutaan ihmisryhmistä ovat ne minkälaisia vähemmistöjä tahansa meidän pitää olla puheissamme siinä mielessä hienotunteisia kuten myös kohteliaita kuten ihan ketä tahansa täällä meidän kanssamme elävää ihmistä kohtaan itse tähän mitä mitä tässä tapahtui vielä ihan lyhyesti mennäkseni olen myös ehdottomasti samaa mieltä siitä että kyllähän eduskunnan sisäisillä kurinpitomenettelyillä pitäisi myös tällaisiin tapauksiin puuttua ja sen pitäisi myös tapahtua siinä tilanteessa jos tapahtuu ja arvokkaan käytöksen tässä salissa aika usein puhemiehet näin toimivat tässä tapauksessahan niin ei käynyt ja mielestäni se ei ollut hyvä asia toivottavasti jatkossa puhemiehet ovat tarkkana ja näinhän yleensä onkin

arvoisa puhemies täällä on nyt useamman kerran puheenvuoroissa vedottu siihen että koska vuosi sitten salissa ei puututtu edustaja mäenpään puheenvuoroon millään tavalla ei puheessa ole voinut olla mitään väärää että koska puhemies eerolakaan ei ei mitään sanonut niin se todistaa sen ettei tässä ollut mitään väärää tällainen argumentaatio on kyllä kansanedustajalta hyvin omituinen se ikään kuin antaa olettaa että vain se jos asiattomaan puheeseen puuttuu heti ja ilmaisee kantansa välittömästi on todiste puheenvuoron asiattomuudesta sanoisiko kukaan koulukiusaamisesta kertovalle nuorelle että koska et puuttunut heti ei kiusaaminen ole voinut olla vakavaa todellisuudessa vihapuheelle ominaista on se että se lamaannuttaa sekä kohteen että usein myös ympärillä olevat ihmiset se hiljentää ja se herättää ahdistusta ei voida myöskään ajatella niin että vain äänekäs ja julkinen asiattoman puheen tuomitseminen laskettaisiin mukaan voin omasta puolestani kertoa että kyllä puhe vieraslajeista vuosi sitten herätti laajaa keskustelua kulisseissa ja se keskustelu ei kaikilta osin ollut näkyvää ja julkisuudessa arvoisa puhemies minusta tälle keskustelulle tänään on ollut ominaista se että ne ryhmät jotka usein ovat vihapuheen kohteena niin kuin tässä tapauksessa turvapaikanhakijat harvoin itse ovat läsnä keskustelussa siksi minusta olikin erittäin rohkeaa kun edustaja al kertoi henkilökohtaisesti miltä tuntuu olla rasistisen nimittelyn kohteena juuri sellaisen nimittelyn jota tässäkin salissa on useampaan kertaan kertaan myös ihan hiljattain käytetty paljon kertovaa oli se että edustaja halla aho huusi al taeen puheenvuoron päälle itsesääliä arvoisa puhemies täällä salissa varsinkin kristillisten edustajat ovat puhuneet siitä kuinka sananvapaudessa on otettu rajusti takapakkia ja oikeastaan mitään ei voi enää sanoa tämä ei yksinkertaisesti pidä paikkaansa kansainvälisten vertailujen ja tilastojen valossa suomi on sananvapauden suhteen aivan huippuluokkaa me olemme siellä maailmantilastoissa ihan kärjessä niin kuin sanoin ensimmäisessä puheenvuorossani suurimmalle osalle kansasta ei näytä tuottavan minkäänlaista ongelmaa käydä kriittistä yhteiskunnallista keskustelua niin että ihmisarvoa kunnioitetaan ja vältetään vihapuheen levittämistä en kerta kaikkiaan ymmärrä miksi tämän asian ymmärtäminen on niin vaikeaa

arvoisa puhemies edustaja syytesuojalle ei ole perusteita kuten perustuslakivaliokunta asiantuntijoita kuultuaan on todennut tässä salikeskustelussa on kaksi häiritsevää väärinymmärrystä perustuslaki takaa meille jokaiselle tietyt perusoikeudet nuo perusoikeudet eivät kuitenkaan ole absoluuttisia vaan ne voivat olla keskenään ristiriidassa tällöin on arvioitava miten eri oikeuksia rajataan ja sovitetaan yhteen tässä tapauksessa kysymys on sananvapauden ja toisaalta ihmisarvon jakamattomuuden punninnasta se punninta ei ole poliittista vaan oikeudellista ja tuo oikeudellinen arvio on jätettävä tuomioistuimelle ihmisoikeustuomioistuimen käytännössä määritetään mitä kansanryhmää vastaan kiihottaminen tarkoittaa se perustuu suomea sitoviin ihmisoikeussopimuksiin jotka suojaavat myös sananvapautta ja estävät muun muassa ne pelot joita tässä salissa on esitetty siitä että kansanedustajien tai kansalaisten vapauksia rajattaisiin liikaa itse asiassa jos hyväksymme kansanryhmää vastaan kiihottamisen rajaamme toisten ihmisten sananvapautta vielä voimakkaammin toinen häiritsevä piirre tässä keskustelussa on että kansanedustajat kokevat oikeudekseen hyökätä henkilökohtaisesti mutta varsinkin vallan kolmijako opin vastaisesti valtakunnansyyttäjää vastaan me emme syytä me emme tuomitse me säädämme lakeja ja niiden soveltaminen ei kuulu tähän taloon soveltaminen on annettava tuomioistuimen harkittavaksi arvoisa puhemies jotkut tässä salissa haluavat esittää olevansa isänmaallisia nuo samat henkilöt rehvastelevat tuomioillaan hyökkäävät suomen tasavallan lakia oikeutta ja viranomaisia vastaan siinä ei ole mitään isänmaallista

arvoisa puhemies tänään on täällä eduskunnan istunnossa vasemmistolainen inkvisitio hyökännyt kansanedustajan syytesuojan ja sananvapauden kaatamisen puolesta maahanmuuttajat sekä elintasosurffarit ovat tälle porukalle pyhä lehmä ne ovat niin pyhiä että osa vasemmistolaisesta aineksesta näkee kaikessa puheessa assosiaatioita kyseisiin ihmisiin valtakunnansyyttäjällä tämä johti ennennäkemättömään kliimaksiin valtakunnansyyttäjä on tullut kuuluisaksi siitä että poliisin esitutkinta on hänen mielestään väärä ja hän omassa päässään on löytänyt assosiaation kiihottamiseen kansanryhmää vastaan mäenpään puhe vieraslajeista ei osunut kaikkien mielestä oikeaan mutta lähtisin kyllä pohtimaan ja haluaisin vierelleni oikeusoppineen joka kertoisi mitä kansanryhmää vastaan siinä kiihotettiin mitä tarkalleen ottaen nyt jos me ajattelemme tässä että kun puhutaan että täältä täältä tulee sitä ja täältä tulee tätä niin täällä ihan oikeasti esimerkiksi edustaja arhinmäki ja siellä edustaja suomela ynnä muut vihervasemmistolaiset heittävät tänne puolelle natsikortteja ja kaikkia karmeuksia tässä kohtaa voisin nostaa esiin sellaisen asian että on myöskin se toinen yhtä kamala aate sieltä sodan ajoilta kommunismi ja kommunismi murhasi kolme kertaa enemmän ihmisiä on mielestäni karmeaa tässä salissa istuu myöskin muutama henkilö jotka ovat julkisesti julkisesti kertoneet kannattavansa tätä karmeaa ajatusta ei teitä kiinnosta pätkääkään mitä siellä takana mahtaa olla ajatuksissa miettikää tarkkaan kun puhutte ihmisoikeuksista jokaisella meistä on puhevapaus täällä ja tiedän sen että edustaja biaudet siellä on nyt kamalan kamalan pahoillaan siitä että peltokangas puhuu suoraan minä olen pohjalainen mies joka olen tullut tänne saliin äänestäjieni mandaatilla kertomaan sen mikä mielipide mihinkin asiaan kulloinkin on minä hyväksyn kaiken yhteisen keskustelun mutta minä en hyväksy sitä että ihmiset syyttelevät toisia täällä jollain esihistoriallisella nimityksellä joka ajettiin tuhatyhdeksänsataaneljäkymmentäviisi tuolta lapista pihalle ja lähtevät syömään munkkia kahvilaan hihitellen mennessään

kesäkuuta kaksituhattayhdeksäntoista oli ensimmäinen varsinainen poliittinen asia tässä salissa uudella eduskunnalla käsittelyssä eli hallitusohjelma sitä ennen ei ollut mitään varsinaisia tuolileikkiä oli käyty mutta varsinaisia poliittisia asioita ei ollut käsitelty tuossa keskustelussa ensimmäisessä varsinaisessa asiassa ensimmäisen kauden edustaja käytti mielestäni harkitsematonta kielikuvaa aikuisia me täällä olemme kaikki koska meidän perustuslakimme vaatii että kansanedustaja on iältään aikuinen mutta kuka meistä ensimmäisen ensimmäisellä kaudella tai varmaan jotkut kun tulevat maakunnista osaavat soveltaa perustuslain ja kolmattakymmenettäensimmäistä pykälää ja vetää rajoja sille mikä on sallittua mikä ei ole ja mikä on sopimatonta mikä ei ole se on se on aika vaikea asia ihan tavalliselle kansalaiselle ja kyllä se on aika vaikea asia myös ensimmäisen kauden edustajalle heti ensimmäisenä asiana hän käytti siis mielestäni sopimatonta ilmaisua ja sellaista ilmaisua jota

en pitänyt harkittuna mutta kun tällainen tilanne oli niin mielestäni puhemiesneuvoston moitteet puhuttelu asiasta olisi ollut täysin riittävä siihen tilanteeseen nähden näin ilmeisesti tapahtuikin että tämmöinen puhuttelu oli ja olen ymmärtänyt että edustaja mäenpää on ottanut puhuttelusta jopa vaarin koska ei ole toista kertaa tällaista syytöstä vääristä sanoista minun tietääkseni täällä saanut nyt vuosi runsas vuosi tuon tapahtuman jälkeen sitä täällä puidaan ja tehdään tässä asiassa äärimmäisen raskauttavaa ennakkopäätöstä jota ei suomen satavuotisen historian aikana ole tehty kysymys on tältä osin siis erittäin periaatteellinen erittäin vakava ja päätösvalta on tällä salilla itse punnitsen tätä näistä lähtökohdista ja pidän täysin kohtuuttomana että tuollaisten sanojen perusteella kansanedustaja jonka äänestäjät ovat juuri tänne valinneet vietäisiin käräjäsaliin tuomiolle niistä sanoista jotka ovat hyvin tulkinnanvaraisia enemmistön logiikka tässä näyttää olevan se että kaikki valtakunnansyyttäjän vaatimukset pitäisi hyväksyä ja näin viedä edustajia silloin tällöin oikeuteen äänestäjät saavat ratkaista tämän kohtalon

herra puhemies pyysin tämän puheenvuoron kun oli joitakin edustajia jotka nostivat nimeni esiin muun muassa siksi että

nämä edustajat ovat valitettavasti nyt jo poistuneet mutta halusin kuitenkin käyttää puheenvuoron sanoakseni että en minä eikä kukaan muukaan kristillisdemokraateista ole millään tavalla saattanut kyseenalaiseksi vallan kolmijako oppia ja tätä jakoa mutta samanaikaisesti täytyy voida sanoa että valtakunnansyyttäjän toimet ovat hämmästyttäneet ja huolestuttaneet koska sanan mielipiteen ja uskonnonvapauden piiriin kuuluvista asioista ainakin niin kuin ne ovat vuosikymmenten ajan kuuluneet sanan mielipiteen ja uskonnonvapauden piiriin on viime aikoina tuon tuostakin tullut syytettä syytettä kiihottamisesta kansanryhmää vastaan tai vihapuhesyytöksiä valtakunnansyyttäjän taholta jopa sellaisissa tapauksissa joissa kokenut poliisi on tehnyt huolellisen tutkinnan ja kartoittanut kirjallisuuden ja ja niin edelleen ja todennut että mitään lainvastaista rikkomusta ei ole tapahtunut

haluaa asian suhteen toimittavan toisin eli ei vain minun mieleni ole hämmästynyt ja huolestunut tästä vaan monet toisetkin suomessakin ovat tästä hämmästyneet kun on aivan hiljakkoin tullut kyselyjä kansalaisilta heidän mielipiteidensä ilmaisusta niin kyllä monet ovat sanoneet että he miettivät mitä uskaltaa sanoa ja mitä siitä seuraa edustaja honkasalo mainitsi tästä että että sanan ja mielipiteenilmaisun vapaus ei olisi suomessa kaventunut se on ehkä näin silloin kun puhutaan kovaan ääneen hyvin liberaaleista ajatuksista ja mietteistä mutta sitten jos mielipiteet ovatkin

pienimpien ja heikoimpien oikeutta elämään ja myös niitten naisten naisten oikeuksia jotka ovat joutuneet käymään läpi monenlaisia hankaluuksia ja raakuuksia elämässä niin kyllä sieltä tuli melkolaista kommentointia että siinä mielessä vallan kolmijako oppi on enkä missään vaiheessa ole kyseenalaistanut valtakunnansyyttäjän kompetenssia vaan hämmästellyt tätä linjanmuutosta ja sitä on hämmästelty kyllä myös euroopassa ei vain suomen rajojen

arvoisa herra puhemies luonnollisesti kannatan perustuslakivaliokunnassa tehtyä vastalausetta puolustan kaikkien kansanedustajien sananvapautta ja oikeutta pitää poliittisia puheita täällä täysistuntosalissa ilman että niitä lähdetään viemään oikeussaliin nyt minä yritän parhaani mukaan perustella minkä takia tämä viiden kuudesosan sääntö on niin tärkeä ja minä perustelen sen teille vihervasemmisto tärkeästä aiheesta otetaan tämmöinen teoreettinen transesimerkki kuvitellaan että tässä maassa olisi semmoinen puolue joka vastustaa sitä että alaikäisille siis lapsille tehtäisiin mitään transhoitoja tai tehtäisiin minkäänlaisia leikkauksia sukupuolielinten osalta tai muuta ja kuvitellaan että tämä puolue myöskin vaatisi agendassaan että jos joku kehottaa tai edes rohkaisee lapsia niin vanhempi kuin lääkäri kuka tahansa kyllä teidän kannattaa kun nyt koette tuolla tavalla mennä leikkauksiin niin siitä tehtäisiin rikollista koska tämä puolue kokisi että se ehdottomasti on väärin sitä lasta kohtaan joka ei välttämättä ole vielä hoksannut mitä hän tahtoo elämältä kuvitellaan näin ja sitten tämä puolue pääsisi valtaan saisi valtavan paljon paikkoja saisi tukijoita ja sen jälkeen myöskin tekisi laitonta tästä kehottamisesta alaikäisiä kohtaan että he menisivät tällaisiin leikkauksiin ja sen jälkeen te vihervasemmiston edustajat pitäisitte täällä salissa puheenvuoroja joissa te haluaisitte muuttaa tätä lakia mutta laki sanoo niin että tämmöisestä kehottamisesta ei saa puhua joten jälleen kerran teidän puheenne pitäisi viedä oikeussaliin tarkasteltavaksi koska laki on se mikä se on mutta siinäkin tapauksessa me perussuomalaiset puolustaisimme teidän sananvapauttanne tänäänkin me olemme hyvin selkeästi tehneet sen selväksi että me tulemme puolustamaan kansanedustajien sananvapautta tässä salissa

te edustaja biaudet joka tykkäsitte siitä peräsuolitviitistä mikä oli laitettu minusta ja kumppanistani tuosta mamupatjatviitistä te voisitte hetken aikaa kuunnella kun minä puhun minulla on puheenvuoro miettikää miettikää tämmöistä tilannetta tämän takia se viiden kuudesosan säännös on siellä olemassa jotta niitä olemassa olevia lakeja joita sovelletaan ei voida muuttaa toisenlaisiksi ja päästä siihen tilanteeseen mihin ehkä te itse tällä osalla haluaisitte mennä

puhemies semmoinen juridinen kommentti että kun erityisesti kokoomuksessa tuntuu olevan halua vetäytyä tämän perustuslakivaliokunnan kiistanalaisen äänestyspäätöksen taakse ja pyrkiä pakoon vastuustaan niin tämä ei tule onnistumaan koska perustuslaki määrittelee tässä asiassa yksiselitteisen päätösvallan eduskunnan suurelle salille täällä on puhuttu liikuttavasti oikeuslaitoksen puolueettomuudesta ja riippumattomuudesta tässä asiassahan se menee niin että luottamus on sitä miltä se näyttää ja nyt ei todellakaan näytä hyvältä ei tarvita mitään salaliittoteorioita oikeuslaitoksen ja tuomioistuinten riippumattomuuden kyseenalaistamiseen tässä asiassa vaan riittää että tutkiskelee muutamia julkisen median lähteitä kyseinen valtakunnansyyttäjä jonka kompetenssia en kyseenalaista ideologian minä kyseenalaistan on julkisuudessa kehuskellut sillä kuinka monta poliitikkoa on saanut tuomion sananvapausrikoksista hän on aktiivisesti kertonut aikovansa saada näitä tuomioita aikaan lisää ja jopa kovennettua niiden tasoa miltä miltä tämä kuulostaa vihreiden ehdokkaana ollut rikoskomisario pekka hätönen on toiminut tutkinnanjohtajana edustaja mäenpään tapauksessa sama vihreä poliisi on tutkinut myös edustaja räsäsen raamatun sitaatteja sekä edustaja al taeen vihapuheita facebookissa miltä tämä näyttää miltä tämä näyttäisi jos unkarissa poliittinen vastustaja poliisin riveissä tutkisi poliittisen vastustajansa puheita ja kirjoituksia sananvapausrikoksissa miltä tämä näyttäisi jos unkarissa toimittaisiin näin oikeusvaltio olisi uhattuna näin tämä asia on sinänsä arvostan edustaja al taeen kannanottoa tähän asiaan koska onhan vihapuheen kokemusasiantuntija se oli kovaa tekstiä en halua siteerata sitä tässä salissa siinä ei ollut mitään tulkinnanvaraista arvoisa puhemies tämä kyseinen rikosnimike kiihottaminen kansanryhmää vastaan on suorastaan räätälöity poliittisen toimintavapauden viemiseen sen tulkinnanvara on aivan liian suuri periaatteessa mistä tahansa voidaan tuomita nimikkeellä kiihottaminen kansanryhmää vastaan tästä on keskusteltu aikaisemmin tässä salissa kun teimme lakialoitteen tämän kyseisen rikosnimikkeen muuttamisesta siihen muotoon missä se olisi oikeudenmukainen ymmärrettävä ja selvärajainen kysyn vielä onko yhtään syytettä kansanryhmää vastaan johtanut syytteiden raukeamiseen en ole kuullut yhdestäkään sellaisesta tapauksesta se on rikosnimike jossa rikos ja syyllinen tiedetään jo valmiiksi tuomio pitää vain muodon vuoksi lukea tämä ei ole mitään oikeusvaltiotoimintaa

arvoisa puhemies edustaja kankaanniemi vetosi siihen että edustaja mäenpää oli ollut vasta muutaman viikon kansanedustajana ja sen vuoksi ei ymmärtänyt oikeastaan mistä puhui kun siihen viittasi eikä ollut ymmärtänyt perustuslain kohtia näihin asioihin nyt yli vuosi tämän jälkeen tästä salista tänään kuultiin sanat elintasosurffarit elintasopakolaiset ja lopuksi toivotettiin vielä hyvää intiaanikesää arvoisa puhemies minusta tuntuu että täällä halutaan kokeilla missä se raja kulkee minä olen nähnyt vastaavaa kouluissa ollessani lapsi minäpä sanon nyt tämän ja tämän ja katsotaan milloin tuo suuttuu milloin tuo lyö milloin jotakin vielä pahempaa ja pahempaa voisi tapahtua että kokeillaan kepillä jäätä missä vaiheessa olemme tarpeeksi räväköitä että koko kansa voisi meille jostakin suuttua siltä tämä kuulostaa uhmakasta uhmakasta arvoisa puhemies on tärkeätä että annamme valtakunnansyyttäjän nyt tässä asiassa jatkaa ja hänelle oikeuden tästä asiasta päättää sillä tämä julkeus mitä täällä on tänään kuultu on vain merkki siitä että tämä julkeus tulee jatkumaan myöskin loppukauteen asti ja ties vaikka tulevaisuudessa pidemmällekin täällä on myöskin valtakunnansyyttäjästä joka on naissukupuolinen

käytetty muun muassa sanaa kliimaksi arvoisa puhemies täällä vihjaillaan kerta toisensa jälkeen tällaisilla sanoilla ja edelleen rajaa viedään pidemmälle ja pidemmälle toiseutetaan ihmisiä sukupuolensa ihonvärinsä jonkun muun ominaisuutensa vuoksi nyt sille nyt sille on tehtävä loppu ja senkin vuoksi aion äänestää syytesuojan poistamisesta

arvoisa puhemies täällä on sanottu että politiikkaa ei pidä tehdä oikeusistuinten kautta ei niin mutta oikeutta pitää käydä oikeusistuinten kautta eikä jakaa täällä ja siksi juuri tämä

purku on perusteltu jotta oikeuslaitos voi tehdä sen rikosoikeudellisen arvioinnin on myös totta että kansanedustajan sananvapaus on huomattavan korkea mutta se ei ole loputon myös sananvapauden rajat koskettavat meitä se on aivan selvää täällä on myös tuotu nyt jo esille vallan kolmijako oppi josta olen täysin samaa mieltä me säädämme lait me emme arvioi niiden noudattamista lisäksi on aivan normaalia oikeuskäytäntöä että näitä eri oikeuksia pitää sovittaa yhteen mutta senkin arvion tekee oikeuslaitos emme me täällä puhuttiin tästä meille annetusta mandaatista oletteko te siis sitä mieltä että teille annettu annettu luottamus tehdä tätä työtä vapauttaa teidät rikosoikeudellisesta vastuusta minä en ainakaan ole sitä mieltä ja vastuusta puheen ollen itse ajattelen että salilla on suurempikin merkitys kuin vain yksittäiset sanat siinä vastuussa mikä meillä on yhteiskunnalliseen keskusteluun liittyen jos kansanedustaja etuoikeutetusta ja näkyvästä roolista käsin käyttää rasistista puhetta niin ensinnäkin sen on mahdollisuus saada erittäin suuri näkyvyys mediassa ja yhteiskunnassa ja on ymmärrettävä että politiikassa sanat ovat tekoja ne ovat tekoja joilla on vaikutuksia ja kansanedustajien poliittiset puheet voivat muokata ihmiskäsityksiä eli kansanedustaja voi puheellaan vahvistaa erittäin haitallista yhteiskunnallista kehitystä vihapuheella on erittäin haitallinen vaikutus meidän voi painaa alas ihmisten oikeuksia ja ihmisten turvallisuutta ja toimintamahdollisuuksia vihapuheella voi käytännössä heikentää sitä ihmisten yhdenvertaisuutta joka on meidän perustuslakimme perusta siksi siihen pitää kaikissa tilanteissa puuttua perussuomalaiset pyrkivät luomaan sellaista tunnelmaa että sanoillahan ei ole merkitystä tai ne olisivat jotenkin vapaita merkityksistä ja niin ei ole vihapuhe on selkeästi määritelty ja se on sellaista puhetta jolla halvennetaan kansanryhmää tai uhkaillaan ihonvärin kansallisuuden uskonnon seksuaalisen suuntautumisen tai muun sellaisen ominaisuuden pohjalta rasistiksi kutsuminen ei ole vihapuhetta vihainen puhe ei ole vihapuhetta edustaja koposelle myös sanoisin että perussuomalaisten kritisoiminen puolueena ei ole vihapuhetta

herra puhemies keskustelu on ollut erittäin mielenkiintoista siinä paistaa läpi jollain tapaa se jaottelu jossa hallituspuolueet toimivat syyttäjänä ja ja oppositiopuolueet puolustajana ja tässä on erikoinen niin kuin miniversio jostain oikeudenkäynnistä se on tässä tullut varmasti selväksi että perussuomalaiset ovat voimakkaasti sananvapauden puolella myös meidän kanssamme eri mieltä olevien sananvapauden puolella on erittäin vaarallinen tie lähteä rajoittamaan sananvapautta ei saa kevyin perustein valjastaa rikosoikeusjärjestelmää rajoittamaan ihmisten puhetta poliittisessa kontekstissa kun vähäisempikin kiihottavaksi määritelty puhe tehdään laittomaksi niin se lähestyy jo oikeuslaitoksen resurssien tuhlaamista mutta vakavimpana se lähestyy sananvapausvainoa se että vihapuhepoliisi ja vihapuhesyyttäjä suurennuslasilla yrittävät kytätä toisinajattelijoiden sanomisia ja etsiä sieltä kansalaisten ja poliittiseen keskusteluun osallistuvien keskuudesta jatkuvalla tarkkaavaisuudella kuka sanoi väärin ja minä loukkaannuin tuosta ja tuo oli kyllä nyt törkeätä se se että loukkaantuu ja että on törkeätä että käydään tätä debattia sehän on suotavaa mutta se että aletaan viemään sitä laittomuuksiksi se on se raja missä pitää olla todella varovainen kansanryhmää vastaan kiihottaminen on itsessään erittäin huono kriminalisointi niin kuin perussuomalaiset ovat täällä puhuneet kun kyseessä on uhriton rikos kriminalisoinnin taustalla on sinänsä perusteltu ajatus siitä että agitaation seurauksena jonkinlainen kansanryhmän vaino pääsisi alkamaan sehän on ihan perusteltu ajatus tuskin kukaan toivoisi sellaista kansanryhmän vainoa suomeen mitä esimerkiksi kristityt kokevat islamilaisessa maailmassa

suomeen tulleet vieraat kunniavieraat ovat kyllä syyllistyneet täällä ihan oikeisiin vakaviin rikoksiin ja näistä me perussuomalaiset haluamme avoimesti puhua ja kritisoida sitä sitä maahanmuuttajaongelmaa sehän oli kuitenkin kun täällä puhutaan siitä miten vakava tämä sanarikos oli kyllä vakava rikos kun turun torilla terroristi alkoi puukottamaan ohikulkevia naisia kyllä se oli vakava rikos täytyy laittaa asiat sinänsä myös suhteellisuuteen kaikki rikokset tietysti tuomitaan mutta vähän suhteellisuudentajua nyt

arvoisa puhemies minun mielestäni vihapuhetta ei ole selkeästi määritetty laissa se on se on toki väärin jokaisen pitää miettiä mitä suustaan päästää mutta itse kokisin että ensimmäisen kauden edustaja hakee omat rajansa ja kaikkeen ei tulisi tarttua siten kuin täällä on nyt tartuttu olin itse sen kuulemassa ja sen takia myös puolustan sitä mitä kuulin ihmisiltä on tullut paljon ja he kysyvät että onko tämä todellakin eduskunnan arvovallan mukaista että täällä käytetään koko päivä keskusteluun me olemme juuri koronakriisistä nousseet tai emme edes nousseet vaan toinen aalto on tulossa meidän tulisi keskittyä olennaiseen mutta on mielenkiintoista huomata miten täällä syytöksiä heitellään ja miten rajuksikin tämä keskustelu on välillä yltynyt mutta minä puolustan ensimmäisen kauden kansanedustajan puheoikeutta ja sitä että hän myös harjoittelee

arvoisa puhemies minun käsitykseni mukaan me kyllä nyt teemme työtämme täällä ollessamme tästä asiasta keskustelemassa emmekä käytä tässä millään tavoin ikään kuin kenenkään aikaa siinä mielessä hukkaan on meidän tehtävämme käsitellä tämä asia täällä ja sen me nyt teemme pohdin tuossa aiemmin kuinka vaikeaa tätä perustuslain kansanedustajan puhevapaus ja esiintyminen on oikeasti noudattaa tämähän kuuluu seuraavasti kansanedustajalla on eduskunnassa oikeus vapaasti puhua kaikista keskusteltavana olevista asioista sekä niiden käsittelystä kansanedustajan tulee esiintyä vakaasti ja arvokkaasti sekä loukkaamatta toista henkilöä jos kansanedustaja rikkoo tätä vastaan puhemies voi huomauttaa asiasta tai tai kieltää edustajaa jatkamasta puhetta

tässä myös jatketaan näin eduskunta voi antaa toistuvasti järjestystä rikkoneelle rikkoneelle kansanedustajalle varoituksen tai pidättää hänet enintään kahdeksi viikoksi eduskunnan istunnoista ilmeisesti näitä mitään ei tässä kyseisessä tapauksessa tapahtunut vaikka voidaan voidaan ajatella että ehkä tässä nyt ei ollut vakaasta ja arvokkaasta käytöksestä kyse toki sitähän voidaan kyseenalaistaa monesti muutoinkin ehkä välillä eduskunnan keskustelu menee asiattomuuksiin kuitenkin aika harvoin se puhe ylittää sellaista kynnystä että valtakunnansyyttäjällä tulisi tarve pyytää tämän syytesuojan poistoa ollaan sitten hänen syyttämistarpeestaan mitä mieltä tahansa

tämähän on ensimmäinen kerta kun meillä on tällainen tilanne käsiteltävänä sinä aikana kun itse olen kansanedustajana toiminut eli viime kauden ja tämän kauden aikana ja ensimmäinen kerta uuden perustuslain elikkä vuoden vuoden kaksituhattakaksitoista jälkeen eli aivan herkästi tällaista tilannetta ei synny silloin kun tällainen tilanne syntyy ei itselläni ainakaan ole tarvetta mennä kenenkään selän taakse minä vain käytän niitä dokumentteja ja niitä lähteitä mitä minulla on mahdollisuus käyttää eli

mietintöä ja vastalausetta sinällään on ehkä todettava täällä siitä millä tavalla täällä käytetään vastalausetta ikään kuin perusteena että se vastalausehan lähtee hyvin pitkälti täysin samoista perusteluista kuin varsinainen perustuslakivaliokunnan mietintö siinä vain katsotaan että se syyttämissuojan purun kynnys olisi hieman korkeammalla kuin nyt tässä kyseisessä tapauksessa on kuitenkin mielestäni on ihan selvää että kun kun eduskunnan perustuslakivaliokunta on huolellisen harkinnan jälkeen päätynyt lopputulokseen että tässä ylittyy kynnys jonka jälkeen tuomioistuimen ei siis tämän salin kuten monet ovat täällä väittäneet vaan tuomioistuimen tulisi punnita missä kulkevat kansanedustajan sananvapauden rajat niin näin tulisi mielestäni

herra puhemies jokaisella on jakamaton ihmisarvo se lienee tässä maassa aivan itsestään selvää tai ainakin pitäisi olla se ei todellakaan riipu ihmisen iästä ei toimintakyvystä ei taustasta ei ihonväristä ei uskonnosta eikä myöskään asuinpaikasta mainitsen tämän siksi että myös niillä kaikista pienimmillä joilla on asuinpaikka siellä äidin kohdussa on jakamaton ihmisarvo ja oikeus elämään mutta minkä takia nostan tämän asian esiin oikeastaan pyysin puheenvuoron puheenvuoron vuoksi koska myös suomessa riippuen siitä mistä päin suomea tulemme mistä taustasta tulemme puhumattakaan siitä kun tulemme eri puolilta maailmaa eri kulttuuritaustoista eri kasvuympäristöistä niin meille samat sanat voivat merkitä hyvin eri asioita itse itä suomesta tulevana savolaisena tuplasavolaisena on aivan eri asia kun tuttavia tulee pohjanmaalta ja sama sana voi tarkoittaa aivan eri asiaa tällä tavalla tämän asian halusin nostaa esiin että kun me arvioimme myös toisten puheita ja niiden loukkaavuutta ja kuinka itse koemme jonkun lauseen tai jonkun sanan niin ehkä meidän olisi kuitenkin hyvä opetella paitsi niitä niitä hillittyjä käytöstapoja myös sitä empaattisuutta ja sitä harkintakykyä ja ehkä myös rohkaistua menemään vaikka tässä salissa sen edustajan luo ja kysyä että mitä sinä oikeastaan tarkoitit mitä tuo sana tai tuo lause sinulle tarkoittaa sinulle tarkoittaa hämmästys voi olla iso kun voimme huomata että toinen itse asiassa miettikin ehkä jotakin aivan toista kuin toinen edustaja minä ymmärrän että silloin varsinkin ja näin terveydenhuollon ammattilaisena jos meillä on kasvuympäristö ollut hyvin erilainen tai meillä on traagisia ikäviä satuttavia haavoittavia kokemuksia niin varsinkin tällaisiin kokemuksiin liittyvät sanat tai lauseet voivat sattua eri tavalla syvältä ja ja me voimme kokea ne eri tavalla voimakkaasti kuin joku toinen jolla ei ole mitään kokemusta tästä ja käyttää sanaa aivan toisessa merkityksessä

vaikka nyt ajattelen että kohtalaisesti nyt ainakin jotakin tiedän niin ainakin minulle tuli useampia että pitäisikin etsiä sanakirjasta mitä tämä oikeastaan tarkoittaa itse asiassa jonkun viestinkin tuossa jo sain jonkun selvennyksen että mitä tämä oikeasti tarkoittaa eli myös tässä ihmisten välisessä kanssakäymisessä ja toinen toisensa ymmärtämisessä että tullaan puoliväliin vastaan minä ajattelen että tässä salissa varmasti meillä useimmilla on myös opettelemisen paikka

arvoisa puhemies olen kyllä usein kuullut hyvässä asemassa olevat ihmiset sanovat että nyt pitäisi tulla puoleenväliin vastaan kun jotakin sanotaan oikein neuvotaan arvoisa puhemies sanoissa vieraslaji ja sen torjunta ei ole mitään sellaista mitä kukaan voisi ymmärtää jollain toisella tavalla silloin kun sitä käytetään ihmisiin liittyen sana elintasosurffarit ei ole millään tavalla sellainen kukaan voisi ymmärtää toisin se toiseuttaa sillä on tarkoitus alentaa ja väheksyä minusta on täysin kohtuutonta pyytää niitä ihmisiä jotka kuuluvat vähemmistöihin ja ovat alisteisessa asemassa tulemaan puoleenväliin ja ymmärtämään tämän toisen hyökkäystä ja rumaa kielenkäyttöä vähemmistöä kohtaan koska hän on tietämätön hän on kansanedustaja hän ei ole tietämätön hänellä on tietty vastuu tässä salissa ei sillä jota toiseutetaan tämä on väärin tämä on samansuuntaista selittelyä kuin että avioliitossa ei muka voisi raiskata täysin sama logiikka ja täysin hyväksymätöntä arvoisa puhemies täällä on paljon viitattu perustuslakiin minäpä luen täältä ensimmäisen pykälän valtiosääntö suomi on täysivaltainen tasavalta suomen valtiosääntö on vahvistettu tässä perustuslaissa valtiosääntö turvaa ihmisarvon loukkaamattomuuden ja yksilön vapauden ja oikeudet sekä edistää oikeudenmukaisuutta yhteiskunnassa suomi osallistuu kansainväliseen yhteistyöhön rauhan ja ihmisoikeuksien turvaamiseksi sekä yhteiskunnan kehittämiseksi suomi on euroopan unionin jäsen

tässä kohtaa tässä kohtaa arvoisa puhemies on haluttu käyttää perustuslakia jonain aseena tätä asiaa vastaan perustuslaki on kokonaisuus ja se pitää lukea ensimmäisestä pykälästä lähtien jos perustuslaissa sanotaan aktiivisesti suomi osallistuu niin emme me voi odottaa sellaisia vaihtoehtobudjetteja joissa esimerkiksi kehitysapu on leikattu nolliin silloin se ei ole aktiivista
pysytäänpä asiassa
tässä kohtaa perustuslakia ei ole siteerattu oikein eikä ole käytetty oikein joten perustuslaki täytyy nähdä kokonaisuutena eikä sellaisena mikä hyödyttää vain sitä yhtä ja kyseistä asiaa sen vuoksi toivoisin että tästä keskustelusta siirtyisimme nyt siihen miten tämä sali voisi tulevaisuudessa yhdistää kansalaisia ei toiseuttaa tätä toivon todellakin tältä salilta me pystymme siihen

arvoisa herra puhemies tämän keskustelun aikana on valitettavasti hyvin monta kertaa virheellisesti yritetty toistaa semmoista narratiivia että ei kansanedustajilla voi olla erilaisia oikeuksia suhteessa kansalaisiin ei niin että he olisivat vapaat rikosvastuusta vaan aivan samalla tavalla heidät täytyy saattaa oikeuteen on aivan selvää että kaikissa muissa keisseissä oli se rattijuopumusta oli se jotain väkivaltaa tai mitä tahansa aivan samalla tavalla kansanedustajat viedään oikeuteen mutta nyt me puhumme siitä että perustuslaissa on tämä poikkeus sitä varten että jos kansanedustaja tekee sitä työtä mitä hänen pitää tehdä esittää poliittisia mielipiteitä lakiehdotuksia valtiopäivätoimia joilla voidaan muuttaa lakeja niin tässä kohtaa suojataan se toiminta ja tähän liittyen ei voida viedä oikeuteen näistä puheista ellei sitten kuudesosan määräenemmistö tätä syytesuojaa pura minä esitin tuossa hetken aikaa sitten kysymyksen vihervasemmistolle minä en ole saanut keneltäkään vastausta siihen te te olette monta kertaa sanoneet että ei voi olla niin että jos valtakunnansyyttäjä lähtee syyttämään niin me sitten täällä eduskunnassa estämme oikeuslaitosta toimimasta ja meidän pitäisi antaa keissin mennä suoraan oikeuteen koska valtakunnansyyttäjä on syyttänyt minä esitin sen kysymyksen että ovatko teidän mielestänne mahdollisia sellaiset tilanteet että valtakunnansyyttäjä syyttää ja sitten eduskunta päättäisikin jossakin kohtaa että eipä annetakaan valtakunnansyyttäjälle kun te tällaisella retoriikalla menette niin tarkoittaako se käytännössä sitä että jos valtakunnansyyttäjä valtakunnansyyttäjä syyttää niin sen jälkeen automaattisesti laitetaan perustuslaki roskiin ja mennään siitä vain suoraan oikeuslaitokselle koska eihän meillä voi olla erilaiset oikeudet päättäjinä puhua poliittista puhetta kuin taas sitten kansalaisilla

teille että jos tuossa kohtaa me nyt joustamme näin pienessä asiassa niin sen jälkeen kuulkaa alkaa satelemaan keissejä ja syyttämispyyntöjä valtakunnansyyttäjältä koska me olemme nähneet mediassa niistä lausunnoista että hänen tavoitteensa on selkeästi kaventaa sananvapautta ilmaisunvapautta ja sitä mitä tässä maassa saa poliittisesti puhua hän on on aivan julkisesti sanonut nämä asiat ääneen

puhemies todellakin noin neljä viisi vuotta sitten kun nykyinen valtakunnansyyttäjä nimitettiin apulaisvaltakunnansyyttäjäksi hän lakimiesuutisten haastattelussa totesi että hän tulee tekemään kaikkensa kääntämään kaikki kivet jotta kiihottaminen ja vihapuhe saadaan kitkettyä pois näyttää siltä että siihen on nyt kaikki panokset pantu ja ja monet talousrikokset ja muut vastaavat saattavat olla toissijaisia tätä menettelyä on syytä kyllä kyllä käydä myös eduskunnassa läpi

onko tämä todellakin asioiden oikea tärkeysjärjestys väheksymättä mitään rikosta sinänsä en en hyväksy kiihottamista enkä enkä vihapuhetta mutta rajanvedon pitäisi olla kyllä paljon selkeämpi kuin tällä hetkellä on arvoisa puhemies kun olen tässä salissa runsaat kolmekymmentä vuotta ollut niin olen kuunnellut tuhansia ja tuhansia puheita ja silloin aikaisemmin ei tietysti tätä pykälää kiihotuspykälää laissa ollut mutta kyllä niinä aikoina varsinkin sieltä äärivasemmalta tuli sellaisia tekstejä että tänä päivänä niistä pitäisi saada kyllä erittäin kovat tuomiot verrattuna siihen mistä nyt keskustelemme ero on ollut valtava meillä oli silloin aitoja kommunisteja jotka halusivat vallankumousta ja tuhota tietyn ryhmän suomalaisista jopa kokonaan tai ainakin panna koville niin että ihmisarvoa kyllä olisi loukattu onneksi nyt tällaista puhetta ei ei tänä päivänä ole tässä salissa eikä maassa enää muutoinkaan mutta jos joku tutkisi näitä puheita niin sieltä löytyisi paljon pahempia ilmaisuja kuin mistä nyt on tällainen valtava revohka saatu aikaiseksi

mutta tässä kysymyksessä herra puhemies lainsäädäntövalta ja tuomiovalta menevät kyllä väistämättä nyt jonkin verran lomittain

kun me joudumme tällaista tilannetta pohtimaan niin tässä ei pysty erottamaan näitä täydellisesti ja silloin joudutaan miettimään sitä mitä on tapahtunut mitkä ovat sen tunnusmerkit täyttyykö rikos vai ei ja siltä pohjalta arvioimaan asiaa mutta kaikkein tärkeintä on se että eduskunta pitää äärettömän tiukasti kiinni sananvapaudesta erityisesti tässä salissa meillä täytyy olla sananvapaus me tuomme viestiä kentältä mikä meidän tehtäväksemme on annettu ilman että me joudumme pelkäämään tuomioistuimen kautta kulkua telkien taakse
arvoisa puhemies edustajat tynkkynen ja kankaanniemi jo hieman aloittivat tuosta syytesuojan olemuksesta ja jatkan minäkin siitä eli suomessahan tämä kansanedustajien parlamentaarinen syytesuoja koskee nimenomaan tarkkarajaisesti sitä mitä sanotaan eduskuntasalissa ja miten toimitaan eduskuntatyössä meillä ei ole sellaista laajempaa syytesuojaa niin kuin ehkä joissain toisissa maissa että parlamentaarikkoja tai poliitikkoja kohtaisi yleisempi syytesuoja rikoslakia vastaan

mikä on sitä soveliasta käytöstä puhemiehellä on siihen tulkintavalta tietyillä tietyillä ehdoilla ja sitten taas eduskunta tulkitsee mikä on sellainen asia että kansanedustaja voidaan siitä asettaa syytteeseen se on yksinomaan eduskunnan tulkintavallassa oleva asia ja tässä mielessä vallan kolmijako oppi tämän pykälän suhteen ihan täsmälleen toimisi samalla tavalla kuin normaalissa lainkäytössä

herra puhemies yhteiskunnassa eduskunnassa tarvitsee käydä keskustelua yhteiskunnan asioista jotta jotta nähdään mitä kannattaa tehdä argumentointia tarvitaan tätä keskustelua käytäessä on jatkuvaa toisen väärinymmärtämistä ja toisen syyttelyä ja sen sijaan tarvitaan keskustelua jota jatketaan ja jossa löydetään sitten ne asiat joista ollaan samaa mieltä joita voidaan sitten korjata minun nähdäkseni tämän stabiilin turvallisen yhteiskunnan avain on juuri tämä keskustelu avoimempi demokratia ja laajempi sananvapaus rajatumpi kontrolloidumpi yhteiskunta sen sijaan on epästabiilimpi tässä käsillä olevassa mäenpään sanamuodossa ei sinänsä viitattu suoraan turvapaikanhakijoihin en tiedä niin kuin sinänsä ihan tarkkaan mihin siinä viitattiin varmaan mäenpäältä itseltään mutta tässä jotenkin taustalla on on itselläni enempi se huoli miten maahanmuuttokritiikistä tehdään tabua ja varsinkin islamin kritiikkiä tahdotaan kitkeä tehdä vaikeaksi ja kun islamin kritisointia kun islamin kritisointia rajoitetaan niin ollaan askel kauempana sivistyneestä länsimaasta ja askeleen lähempänä kivikautista islamilaista valtiota

käytännössä ihmisten näkökulmasta tämä sananvapauden rajoittamisen ongelma on se että maahanmuuttokeskusteluun osallistuvien kansalaisten voi olla erittäin vaikea tietää milloin puheiden loukkaavuus ylittää kielletyn rajan tämä itsessään voi johtaa itsesensuuriin eli ollaan mieluummin hiljaa kuin otetaan riski tuomituksi tulemisesta siitä seuraa yhteiskunnallisen keskustelun päättymistä ja siksi se loukkaavakin mahdollisesti loukkaavakin poliittinen keskustelu on sallittava se on käytävä kaikki keskustelu on pidettävä käynnissä jotta kaikki argumentit pääsevät esille keskustelun salliminen ja sen käynnissä pitäminen merkitsee yleensä sitä että myöskään maalaisjärjen käyttö ei pääse unohtumaan herra puhemies suomessa ei ole mitään syytä heittäytyä ruotsalaisen sosiaalidemokratian kaltaiseen sinisilmäisyyteen

arvoisa puhemies tässä edustaja tynkkynen ja edustaja mäkelä toivat esille sen mistä ajattelin nyt vielä jokaista muistuttaa minäkin osaltani että tässä ei ole kysymys tosiaankaan kansanedustajan yleisestä syytesuojasta jos on mikä tahansa rikos niin kansanedustaja joutuu siitä esitutkinnan kohteeksi ja syytteeseen ihan samalla tavalla kuin kaikki muutkin ihmiset kysymys on siitä mitä täällä salissa on puhuttu ja sitä on haluttu suojata jotta erilaiset mielipiteet

epäonnistuneet sellaiset voivat tulla esille täällä edustaja suomela totesi että euroopan ihmisoikeustuomioistuimesta ei löytyisi tälle vastalauseelle juurikaan tukea itse kyllä katsoin että tuolta mietinnöstä löytyy esimerkiksi euroopan ihmisoikeustuomioistuimen ratkaisu jossa on todettu että epäsuora tai suora väkivaltaan yllyttäminen on sentyyppinen kynnys jonka yli jos mennään sitten syytesuoja voitaisiin purkaa ja ei puhuta enää sananvapaudesta en ainakaan itse henkilökohtaisesti tuosta teonkuvauksesta mikä se sitten lieneekään sen täytyy olla tuo sanominen tämmöistä että suorasti tai epäsuorasti olisi yllytetty väkivaltaan enkä tiedä edes ketä kohtaan itse juristina epäilen että tämä syyte menisi joka tapauksessa hylkyyn mutta en voi sitä tietenkään varmuudella tietää minusta oli erittäin huolestuttavaa ja haluan vielä palata tähän harmi että edustaja al taee poistui täältä totesi että kyse ei ole vain yhden kansanedustajan sanomisista ja kertoi omista kokemuksistaan ja omasta turhautumisestaan nyt meidän pitää pitää huoli siitä että me olemme tässä prosessissa mukana antamassa prosessinedellytystä tai poistamassa prosessinedellytystä joka on siis se että syyte voidaan nostaa tai ei voida nostaa ja me olemme osa prosessia se on vastaava kuin asianomistajan syytelupa jotta syyttäjä voi viedä asiaa eteenpäin jos tässä niin kuin henkilökohtaisilla mielituntemuksilla halutaan jonkinlaista yleistä esimerkkiä ollaan aika vaarallisella tiellä elikkä silloinhan esimerkiksi edustaja al taee äänestää sen mukaan miten hän kokee yleisesti itse tulleensa kohdelluksi elämässä ja siitähän tässä ei ole kysymys yritetään pysyä siinä aiheessa vaan nimenomaan me päätämme täällä siitä mitä edustaja mäenpää sanoi tuossa kyseisessä tilanteessa emmekä siitä minkälaista keskustelua yhteiskunnassa yleisesti on käytössä mäenpää ei ole tuomiolla tässä nyt kaikkien ihmisten sanomisista mitä al taee on kokenut ja tietysti hänen kohdallaan pohtisin ehkä syvällisesti mitä hän on itsekin joskus puhunut ei nyt ehkä ihan kannattaisi niin kovasti kovasti hurskastella vielä sanon lopuksi sen minkä minusta edustaja kärnä toi hyvin esille että rikoslakeja säädetään yksinkertaisella enemmistöllä ja niitä rikoslajeja voi tulla uusiakin me olemme ennakkotapauksen äärellä eduskunta ei ole koskaan aikaisemmin myöntänyt syytelupaa

olen tässä asiassa perustuslakivaliokunnan enemmistön kannalla sanon sen aluksi mutta pyysin tämän puheenvuoron sen vuoksi että kun olen nyt kahdeksaatoista vuotta tässä salissa istumassa se on toki lyhyt aika siihen nähden mitä edustaja kankaanniemi on ollut mutta kuitenkin jonkun verran ja olen saanut joskus olla myös sillä tuolilla missä tällä hetkellä varapuhemies rinne on että olen myös tätä keskustelua ollut johtamassa niin niin kommentoisin turvapaikanhakijoihin liittyen olen ollut tekemässä tekemässä monia lakeja joissa

turvapaikkapolitiikkaa on kiristetty olen myöskin ollut itse niitä esittämässä ja minun mielestäni sellainen keskustelu ilman muuta kuuluu tähän saliin itsestään selvää tähän turvapaikkapolitiikkaan liittyen on myös se että totta kai turvapaikanhakijoita ja ja heitä jotka turvapaikan saavat koskee suomessa sama lainsäädäntö muitakin ihmisiä että se on ihan ihan itsestään selvä asia asia tietysti se keskustelu mikä liittyy sitten siihen että jos sortuu lain rikkomiseen tai sosiaaliturvan väärinkäyttöön on ihan saman luokan kysymyksiä kuin se että siihen syyllistyy joku joku suomessa syntynyt kantaväestöönkin kuuluva eli tämän tyyppiset asiat mielestäni kuuluvat poliittiseen keskusteluun mutta sen sijaan se mikä minun mielestäni ei kuulu on se että lähdetään leimaamaan koko koko ryhmää ja se on mielestäni iso asia

minä olen ihan varma että jokainen meistä täällä tuntee ja tietää näitä tapauksia tuntee turvapaikanhakijoita ja ja tietää että sen takiahan meillä on koko turvapaikkajärjestelmä olemassa että sieltä seulotaan ne joilla on oikeus turvapaikkaan ja ne joilla ei ole siis koko järjestelmä on olemassa sen takia ja siellä joukossa on myös niitä joilla on oikeutettu turvapaikka ja jotka elävät suomen lakien mukaan ja ja toimivat täällä asiassa hyvin sen takia sellainen keskustelu jossa

täällä ovat nyt edustajat niemi tynkkynen ja kivelä ennen valiokunnan puheenjohtajan yhteenvetopuheenvuoroa
arvoisa puhemies haluan hieman puuttua tuohon juurisyyhyn tässä teossa elikkä yleensä tähän teon syyksi luettavuuteen ja rangaistavuuteen siihenhän oleellisesti liittyvät tietoisuus ja tahto edustaja mäenpäällä on ehkä ollut tietoisuus lauseen loukkaavuudesta mutta entä tämä tahtopuoli mäenpäällä ei varmaankaan ole ollut tahtoa loukata ketään ja kun tilanne on näin että toinen puuttuu on tietoisuus mutta ei tahtoa

tämä on kolmas kerta kun minä kysyn tätä asiaa te olette käyttäneet puheenvuoroja koko ajan sen puolesta että meillä ei voi olla erilaisia oikeuksia liittyen siihen että me voisimme täällä poliittisia puheita pitää ilman kansalaisiin eli onko olemassa semmoinen tilanne että teidän mielestänne jos valtakunnansyyttäjä haluaa syyttää jotakin edustajaa poliittisesta puheesta joka on pidetty

pitäisi käyttää tätä perustuslain kirjausta vai onko niin että tämä perustuslain kirjaus teidän mielestänne voidaan laittaa roskiin ja tämä voi mennä sellaiseksi demokratiaksi mikä on paljon huonompi demokratia mikä meillä tällä hetkellä on tämä siis perustuu siihen että muissakin demokratioissa euroopassa me noudatamme tätä sääntöä onko niin että tällä ei ole mitään merkitystä vaan joka kerta kun valtakunnansyyttäjä oli kuinka politisoitunut tahansa haluaa syyttää te annatte mennä

kyse peräti siitä että te ajattelette niin että jos jotakin punavihreätä kansanedustajaa tultaisiin syyttämään jostain puheesta niin silloin te olisitte ehkä tämän pykälän puolella mutta minä haluaisin tähän kysymykseen vastauksen onko tämä oikeasti turha pykälä koska näin te olette antaneet ymmärtää omissa puheissanne ja vielä viimeinen pointti arvoisa herra puhemies kun täällä on sanottu että meillä olisi esimerkiksi näitten poliittisten puheitten suhteen erilaisia oikeuksia verrattuna muihin kansalaisiin niin tämä oikeus ei liity meihin henkilöinä rooliin jokaisella suomen kansalaisella on oikeus ja suoja pitää poliittisia puheita päästessään tämän kahdensadan henkilön joukkoon eduskuntaan ja meistä jokainen voi tippua kohta pois ja sen jälkeen sillä samalla henkilöllä ei olekaan enää sitä samaa oikeutta

kaikkia heitä ja piste kiitos

aloitetaan nyt sitten ensin kysymyksellä tästä syytesuojasta ja perustuslaista kyllä minä olen sitä mieltä myös että poliittinen puhe ansaitsee suurinta mahdollista sananvapautta mutta

annettu syytesuojakaan ei ole absoluuttinen siksi meillä on perjantaina se äänestys jos se olisi absoluuttinen ei perustuslaissa sitä olisi mahdollista myöskään purkaa eli perustuslakiin on kirjattu myös se että syytesuoja on mahdollista purkaa ja me noudatamme perustuslakia kun toimimme näin no sitten vielä tästä muusta oikeudellisesta arvioinnista eli perustuslakihan on meidän lainsäädännön ydin ja se lähtee ihmisarvon loukkaamattomuudesta ja se lähtee ihmisten yhdenvertaisuudesta siksi on niin tärkeää että sitä puolustetaan kun vihapuhe taas loukkaa näitä meidän koko lainsäädännön perusarvoja no nyt täällä on sitten sanottu että emme tiedä mitä vihapuhe tarkoittaa tai eihän sitä ole missään määritelty onhan se määritelty se on nimenomaan määritelty suomen rikoslaissa siinä kohdassa jossa on määritelty kiihottaminen kansanryhmää vastaan se on meidän lainsäädäntömme vastine sille mikä on esimerkiksi englanniksi crime speech no sitten täällä on sanottu muun muassa edustaja kärnän toimesta joka siis ei kannattanut että syytelupa annetaan että ei sentään ole puhuttu joukkotuhonnasta sitä varten meillä on erillinen pykälä joka on tämä törkeä kiihottaminen kansanryhmää vastaan me emme nyt tässä käsittele sitten vielä on puhuttu tästä harjoittelusta sen takia meillä ihmisillä on lapsuus ja nuoruus että me voimme harjoitella tässä yhteiskunnassa toimimista mutta aikuiset ovat rikosoikeudellisessa vastuussa aikuisilla ei lainsäädäntö tunne tällaista harjoitteluperustetta mitä täällä on nyt nostettu esiin lopuksi mikä minusta on kaikista oleellisinta on se että vihapuheen kieltävä laki eli tämä laki jolla kielletään kiihottaminen kansanryhmää vastaan kuuluu rikoslaissa yhteentoista lukuun joka koskee rikoksia ihmisyyttä vastaan eli näitä lakeja ei ole tehty sattumalta ne on tehty siksi että säästyttäisiin niiltä hirveyksiltä joita me olemme historiassa nähneet tapahtuneen ihmisyyttä vastaan ja ne on tehty siksi että kenenkään ihmisarvoa ei loukata siksi minusta tämän asian käsittely on tärkeää

puhemies kiitän tästä mahdollisuudesta

perustuslakivaliokunta tekee juridista arviota ja yritän tässä vielä avata tätä enemmistön näkemystä tässä asiassa mihin valiokunta sitten otti tässä asiassa kantaa kysymys kuului täyttääkö tämä mäenpään puhe rikoksen tunnusmerkistön ja jos täyttää niin miten vakavasta rikoksesta on kysymys pevin arvion kohteena oli se voidaanko kansanedustajan perustuslaissa säädetty immuniteetti murtaa tämänkaltaisessa rikosasiassa valtakunnansyyttäjä katsoi mäenpään syyllistyneen todennäköisin syin kiihottamisrikokseen kiihottamisesta kansanryhmää vastaan säädetään rikoslain yhdentoista luvun kymmenennessä pykälässä

minkätyyppisestä rikoksesta ja teon vakavuudesta tässä on kyse asiantuntijat olivat sitä mieltä että kyse on vakavasta rikoksesta joka pohjautuu useisiin kansainvälisiin sopimuksiin valiokunnan enemmistön mielestä kun rinnastetaan maahanmuuttajat eläimiin ja kasveihin jotka eivät kuulu suomen luontoon ja tulisi näin ollen hävittää kyse on ihmisarvon alentamisesta ja tämä lausuma on halventava sen katsottiin loukkaavan yhdenvertaisuutta ja perustuslaki suomessa lähtee siitä että se turvaa ihmisarvon loukkaamattomuuden

kyse rangaistuksesta ja rangaistusasteikosta eikä tullut arvioitavaksi sitä kysymystä siinä suhteessa vaikka tässä on aika pieni rangaistus sakkorangaistus tai enintään kaksi vuotta vankeutta tämä ei ole ollut valiokunnan arvioinnin kohteena valiokunnan enemmistön mielestä tämä syyttämislupa tuli antaa mutta se ei merkitse kannanottoa syyllisyyskysymykseen eikä edes siihen tulisiko tässä asiassa nostaa syyte eli emme voi ennakoida tuomioistuimen ratkaisua emmekä mennä sinne asti tässä johtopäätöksessä tämä myös koski sitä onko kysymys tahallisesta vai tuottamuksellisesta teosta tämä olisi ollut sitten jo syyteharkinnan tekemistä jos siihen asti oltaisiin menty ja siltä osin valiokunta pidättäytyi tässä omassa asiassaan sananvapauden

mutta se ei ole kuitenkaan koskematon mäenpään eduksi voidaan katsoa se että kyse oli tosiaan hallitusohjelmasta puhumisesta ja ja edustaja edustaa täällä oppositiota eli katsotaan silloin että myös sillä on on tavallaan merkitystä tässä kysymyksessä mutta katsotaan kuitenkin että kansanedustaja ei ole rikosoikeudellisesti vastuusta vapaa no valiokunnan enemmistölle ei tässä riittänyt se että perustuslakivaliokunta olisi todennut että mäenpään puheet ovat olleet sopimattomia ja harkitsemattomia mutta ettei luvan antamista olisi puollettu eli moni mietti asiaa taas päinvastoin

ja millainen vaikutelma syntyisi jos asiassa hyssyteltäisiin se painettaisiin villaisella ja katsottaisiin että talon säännöt riittävät tämän asian hoitamiseen syyttäjä on

suorittanut tämän syyteharkinnan loppuun täällä oli jossakin väärinymmärrys myös siitä että näin ei olisi tapahtunut näin on tapahtunut ja syyttäjä on silloin maaliskuussa ilmoittanut syyttävänsä siinä tapauksessa että saa luvan ja toisin kuin täällä on väitetty tässä ei tehdä

maahanmuuttokritiikistä tabua vaan kyllä pystytään jatkossakin puhumaan

mutta tässäkin tapauksessa edustaja mäenpäällä olisi ollut mahdollisuus valita sanansa toisin ja tehdä se niin ettei tässä asiassa ihmisarvoa loukata tässä oli ratkaisupakko ja valiokunnan enemmistö nyt sitten päätyi tälle